lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdestoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä valtiovarainministeri katri kulmunin esittelypuheenvuoron kymmenen minuuttia jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia tämän jälkeen seuraa debatti jossa myönnän pääsääntöisesti vastauspuheenvuoroja ryhmäpuheenvuoron pitäjille puolueiden puheenjohtajille ryhmien puheenjohtajille ja

tunnin debatin jälkeen muut ennakolta varatut puheenvuorot

ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia lähtökohtana on että tänään asian käsittelyyn varataan aikaa tästä eteenpäin kello

suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi

olemme kovemmissa poikkeusoloissa kuin koskaan sotavuosien jälkeen kriisi koskettaa syvästi tavallisten suomalaisten ihmisten ja perheiden arkea tämän päivän lapset tulevat muistamaan nämä kokemukset vielä vanhoilla päivillään sotien jälkeen kansa rakensi suomesta menestyneen hyvinvointiyhteiskunnan joka toimii esimerkkinä monille muille maille tärkein selittäjä suomen pärjäämiselle löytyy yhteisestä arvopohjastamme

etumme edelle välitämme ja pidämme huolta toisistamme keskinäinen luottamuksemme on vahvaa konsensus on ollut hyvinvointiyhteiskuntamme tärkein rakennusaine viime viikkojen aikana olemme näyttäneet miten nopeaan ja vaikuttavaan päätöksentekoon tarpeen vaatiessa tämä maa pystyy nyt olemme uuden ja vakavan tilanteen äärellä nämä suomalaisen yhteiskunnan vahvuustekijät auttavat selviytymään uudesta viheliäisestä kriisistä sekä jälleenrakentamaan maatamme epidemian päätyttyä olemme monella tapaa paremmassa tilanteessa kuin suomi oli sotavuosien tai oman sukupolveni lapsuudessa kokeman tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen en voi silti luoda ruusuista kuvaa tulevasta meillä kaikilla on kovat ajat korona riipaisee karulla tavalla turvallisen arjen peruskiviä terveyttä työtä ja toimeentuloa sekä ihmissuhteita arvoisa puhemies koronan taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten minimoimiseksi on välttämätöntä että saamme epidemian hallintaan ja pääsemme palaamaan normaaliin arkeen niin pian kuin se on mahdollista valtiovarainministeriö esitti viime viikolla ennusteensa että suomen talous supistuu tänä vuonna viidellä pilkku viidellä prosentilla mikäli epidemia ja rajoitustoimenpiteet venyvät on isku entistäkin voimakkaampi ja toipuminen entistä kovemman työn takana onkin käännettävä katsetta kohti exit strategiaa joka koostuu mahdollisimman laajasta testauksesta tautiketjujen jäljittämisestä ja taudinkantajien mahdollisimman tehokkaasta eristämisestä samalla on arvioitava rajoitustoimia ja niiden purkua

edestä kaksinumeroisella summalla lainanotto on kuin huomiseen tuleville sukupolville siirretty vero talouspolitiikan lyhyen ja pitkän aikavälin toimien tasapaino onkin välttämätöntä jotta voimme turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden hallitus on sitoutunut siihen että kriisin aiheuttama taakka jaetaan sosiaalisesti taloudellisesti oikeudenmukaisella ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä nykyiset lapset joutuvat joka tapauksessa vastaamaan ikärakenteen vanhenemisen kustannuksista julkisen talouden tulojen ja menojen pitkän aikavälin tasapainon kaventamisen prosessia tarkastellaan toukokuussa vuoden kolmannen lisätalousarvion antamisen yhteydessä ja asiaan palataan syksyllä budjettiriihessä jossa talouspolitiikan kokonaisuudesta linjataan syksyn budjettiriihessä hallitus käy läpi myös näkymän kuntien talouden tulevaisuudesta sekä samassa yhteydessä tarkastelee kuntien tehtäviä ja velvoitteita arvoisa puhemies valtioneuvosto on todennut kuudestoista maaliskuuta yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa että maassa vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot tämän vuoksi julkisen talouden suunnitelma ei vastaa normaalia käytäntöä eikä tänä vuonna ole kehysrajoitetta myös eun vakaus ja kasvusopimuksessa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet vallitsevat minkä vuoksi tämä julkisen talouden suunnitelma ei

tässä tilanteessa kykenemme esittämään uskottavan arvion talouspolitiikan tavoitteiden toteutumisesta vasta syksyn budjettiriihessä poikkeuksellisessa tilanteessa hallitus on päättänyt yritysten tukitoimista konkurssiaallon välttämiseksi tilanteen merkittävän epävarmuuden ja vallitsevien poikkeusolojen myötä käyttöön otetun valmiuslain johdosta finnveran valtuuksien nostoon liittyvät menot sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen liittyvät myöntövaltuudet on päätetty luokitella kehyksen ulkopuoliseksi tietoisena poikkeuksena hallituksen kehyssääntöön arvoisa puhemies
hallituksen talouspolitiikan päämääränä on ihmisten edellyttää uutta talouskasvua korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta kansainvälisen talouden näkymät ovat heikentyneet erittäin nopeasti alkuvuoden aikana koronavirustilanteen puhkeaminen on johtanut kansainvälisen talouden taantumaan tuotannon häiriöihin ja kysynnän rajuun vähenemiseen kansainvälisen tilanteen ja kotimaisten toimien seurauksena suomen talous supistuu voimakkaasti tänä vuonna työllisyys ja lomautukset lisääntyvät nopeasti hallitus seuraa taloustilannetta sekä talouspolitiikan tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja reagoi hallitus on päättänyt laajoista toimista joilla turvataan työpaikkoja ja ihmisten toimeentuloa sekä helpotetaan yritysten taloustilannetta koronaviruksesta aiheutuvissa vaikeuksissa myös budjettiautomatiikka eli verotulojen supistuminen ja työttömyysmenojen kasvu tukevat kysyntää lisäksi hallitus valmistelee toukokuussa annettavaan valtion kolmanteen lisätalousarvioesitykseen talouden nopeaa elpymistä tukevia kohdennettuja nopeavaikutteisia ja määräaikaisia toimenpiteitä joita jatketaan taloustilanteen edellyttämällä tavalla myös tulevina vuosina poikkeuksellisten suhdannetilanteiden varalle valtion menokehyssääntö sisältää mekanismin joka tarvittaessa mahdollistaa kertaluonteisten menojen lisäämisen enintään yhdellä miljardilla eurolla ja enintään vuodessa poikkeusolojen mekanismin aktivoimisen prosessi on nyt sovittu käynnistettäväksi arvoisa puhemies hallitus pyrkii päätöksillään vähentämään eriarvoisuutta sekä seuraamaan toimenpiteidensä vaikutuksia tulonjakoon hallitus on myös sitoutunut siihen että kriisin aiheuttama taakka jaetaan oikeudenmukaisella ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla elvytystoimien rinnalla on välttämätöntä päättää toimista joilla suomi palautetaan kriisin jälkeen kestävän kasvun korkean työllisyyden ja vahvan julkisen talouden uralle hallitusohjelman mukaisesti hallitus on sitoutunut tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen meidän pitää siis miettiä pitääkö osa sovituista tärkeistä uudistuksista siirtää tulevaisuuteen odottamaan parempia taloudellisia aikoja ja ja mahdollisuuksia hallitusohjelma sisältää myös monia julkisen talouden kestävyyttä vahvistavia toimenpidekokonaisuuksia kuten sosiaali ja terveydenhuoltouudistus ja muut julkisen hallinnon tuottavuutta vahvistavat toimet sekä talouden yleistä tuottavuutta kohentavat toimet syksyn kaksituhattakaksikymmentä budjettiriihessä linjataan talouspolitiikan kokonaisuudesta sekä tarkennetaan toimenpiteet jotka vahvistavat julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainoa ja työllisyyttä ottaen huomioon taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset arvoisa puhemies palaan vielä puheenvuoroni alkuun suomi on noussut ennen kovalla työllä ja yhteisvastuulla linjamme siis on että talous kuntoon nujerramme yhdessä työttömyyden ja pidämme huolta heikoimmista näihin meidän kaikkien täällä salissa olevien pitää nojata koronan jälkien korjaaminen velvoittaa meidät yhteiseen vuosia kestävään

noin yleisesti taloudesta ja kansainvälisistä talousnäkymistä ne ovat kovin sumuisia me tiedämme sen kaikki maat elvyttävät velaksi setelipainot käyvät kuumina silti keskuspankeissa pelätään deflaatiota ekpn tukiohjelmat syytävät italian pelastamiseksi käsittämättömiä summia ja kysymys on vasta ensimmäisestä tukiohjelmasta niitä on kyllä tulossa lisää lähinnä käydään keskustelua siitä kenelle jää musta pekka käteen ja lasku maksettavaksi imfn hätäapua on hakenut noin puolet jäsenmaista ja öljyn hintakin painui negatiiviseksi elämme outoja aikoja outoinakin aikoina täytyy tehdä hyviä päätöksiä itse asiassa outoina aikoina on välttämätöntä tehdä hyviä päätöksiä saattaa olla jopa niin että ne hyvät päätökset voivat olla niitä oudoimmilta vaikuttavia päätöksiä vaaditaan älykkyyttä ja viisautta jotta pystytään punnitsemaan vaihtoehtojen ja päätösten kokonaisvaikutukset tämä on poliitikkojen tehtävä tämä on se tehtävä johon olemme valmistautuneet kaikki edeltävät vuodet kukin omalla tavallaan valtiontaloudesta tässä julkisen talouden suunnitelmassa laskelmat on tehty pitkälti siten että epidemian leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet tehoavat ja toimenpiteiden kesto kolme kuukautta on sanomattakin selvää että jos epidemia kestää kuusi kuukautta tai tätä pidempään kaikki laskelmat ja ennusteet muuttuvat huomattavasti huonommiksi muun muassa velka suhteessa bkthen nousisi kestämättömälle tasolle hallituskauden lopussa on petollinen kuvitelma että me voisimme täältä eduskuntatalolta ilmoittaa että nyt on yhteiskunta auki ja kansalaiset voivat alkaa elää tavanomaista elämäänsä tavallinen kansalainen ja hänen luottamuksensa palveluitten käyttöön avainasemassa voimme laskea luottamuksen palautumiseen menevän noin puolet siitä ajasta jonka toimenpiteet tosiasiallisesti kestävät valtiontalouden kannalta on oleellista saada epidemia hallintaan ja kuluttajien luottamus palautumaan kumpikin kyllä onnistuu kuntataloudesta se oli entisestään jo huonolla pohjalla epidemia heikentää luonnollisesti myös kuntataloutta ja käytännössä pakottaa kunnat supistamaan toimintaansa sekä tekemään muita taloutta vakauttavia toimenpiteitä

joka tapauksessa tulleet tehtäväksi jollain aikavälillä toivottavasti kunnat ottavat tässä tilanteessa digiloikan eteenpäin ja valtio myöskin tukee kuntia tässä hankkeessa tämä on myöskin kunnille mahdollisuus kehittää omaa elinkeinopolitiikkaansa takausvastuista suomellahan on huomattavat takausvastuut ja ne tulevat kasvamaan entisestään näistä takausvastuista saattaa langeta lasku maksettavaksi ja tähän täytyy myöskin valmistautua nykyisessä julkisen talouden suunnitelmassa ei huomioida sitä että suomelle syntyy uusien tukiohjelmien myötä uusia takausvastuita tai lainasaatavia tai jos näihin ei suostuta syntyy todennäköisesti tappioita aiemmista takauksista tai myönnetyistä lainoista mitä siis pitäisi tehdä uusien hankkeitten osalta täytyisi olla pidättyväinen etenkin kuntatalouteen negatiivisesti vaikuttavat toimenpiteet täytyisi lopettaa samoin oppivelvollisuuden pidentäminen kannattanee jättää myöhemmäksi menopuolella tulisi leikata ei välttämättömistä menoista ja etenkin sellaisista hankkeista jotka lisäävät pääoman ulosvuotoa maastamme tämä on keskeistä jos vientimme ei vedä tällöin myös tuontia täytyy hillitä ja aloittaa monentyyppisten tuotteitten oma valmistaminen kotimaassa uudestaan vaikka ne bulkkituotteita hallituksen tulisi välittömästi luopua liiallisesta kunnianhimosta muun muassa ilmasto ja maahanmuuttopolitiikassaan sekä kehitysavussaan hintalappu näille toimille on tässä tilanteessa kestämätön noin yleisesti menopuolella kannattaisi ennemmin olla suhteellisen niukalla linjalla useat hallituksen hankkeet saattavat aiheuttaa huomattavasti enemmän pysyviä kustannuksia kuin on ennakoitu ja nämä hankkeet pitäisi tässä tilanteessa siis toteuttaa velaksi työllisyystoimenpiteet täytyy saada liikkeelle ne ovat tässä tilanteessa välttämättömiä johtajuudesta johtajuudesta johtamisesta saa yleisesti kohtuullisen hyvän palkan tai palkkion keskeinen tehtävä on tietää asioita ja johtaa tältä pohjalta kaikilta osin tässä onnistuttu etenkin asioitten tietämisessä on ollut puutteita mistä oikein on kysymys käsitykseni mukaan johtamisen työkalut ovat puutteellisia kokonaisnäkemys puuttuu tai sitä ei ole kenelläkään puuttuu selkeä tehtävälista hallinnonaloittain ja koonti näistä aivan lopuksi exit epidemiasta ohjelman jota tällä hetkellä valmistellaan itse asiassa kuuluu olla jättimäinen luottamusohjelma siitä miten kansalaisten ja kuluttajien luottamus palautetaan elämä kyllä palaa uomiinsa ehkä hiukan toisennäköinen maailma meillä on epidemian jälkeen mutta me tulemme palauttamaan luottamuksen suomeen

arvoisa puhemies tämä pirulainen on voitettavissa me nujerramme sen näin sanoi presidentti niinistö muutama päivä sitten se antoi varmasti uskoa moneen kotiin tässä epätoivoisessa tilanteessa koronatoimet ovat tähän mennessä purreet suomalaiset ovat hienosti noudattaneet rajoituksia ja tartuntojen määrä laskee tästä kiitos kuuluu jokaiselle suomalaiselle mutta edessä on vielä vaikeammat ajat on oltava viisautta löytää polku kriisistä ulos hallituksen on oltava sen vuoksi täydessä iskussa koska ongelmiakin on ollut niitä on ollut tilannekuvan muodostamisessa toimenpiteiden valmistelussa suojavarusteiden hankinnassa sekä testausten järjestämisessä lisäksi tiedonkulussa eduskunnan ja hallituksen välillä on ollut puutteita mihin perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota eduskunnassa on aito huoli siitä hoidetaanko koronakriisiä ja kansalaisten terveyteen liittyviä asioita keskellä kriisiä riittävän hyvin me emme halua esittää välikysymystä me haluamme että suomessa on toimintakykyinen hallitus jotta voimme tehdä yhdessä ja päättäväisesti ilman hallitus oppositio asetelmaa ja rajoja tässä kansallisessa hätätilassa oikeita ratkaisuja ja yhteistyötä meidän on saatava selvyys asioiden hoidon tilaan erityisesti sosiaali ja terveysministeriön osalta se on tärkeää siksi että eduskunta voi luottaa hallituksen toimintakykyyn kun kriisin vaikeammat päivät ovat vielä siksi pyydämme pääministeriltä ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä stmn poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä tässä koronakriisin aikana tässä yhteydessä on tärkeää kuulla myös hallituksen suunnitelmia kriisinhoidon seuraavista askeleista ja päästä keskustelemaan niistä etukäteen ja yhdessä arvoisa puhemies kodeissa tuska kasvaa eräs isä oli minuun yhteydessä kun lapsen etäkoulu ei toimi ja harrastukset ovat loppuneet lähisuhdeväkivalta lisääntyy huolestuttavasti kodeissa

kymmenet yrittäjät ovat olleet hätäännyksissään yhteydessä kun elämäntyö on menossa nurin hoitohenkilöstöä painaa suuri suuri huoli terveydestään ja jaksamisestaan lähes puoli miljoonaa suomalaista on yt neuvotteluiden piirissä kymmenettuhannet yritykset ovat konkurssin partaalla koronakriisistä pitää päästä ulos niin nopeasti kuin mahdollista yhteiskunnan sulku maksaa suomelle noin miljardi euroa joka viikko tarvitsemme suunnitelman johon sitoutumalla valo häämöttää tunnelin päässä testaus jäljitys eristäminen suojavarusteet ja rajoitukset myöskin kaikki yhteiskunnan toimijat on otettava mukaan koronakriisin taltuttamiseen nyt ei ole ihan näin tehty hallitus hoitaa kriisiä kovin valtiouskoisesti kunnat ja kaupungit järjestöt ja elinkeinoelämä kaikki on otettava mukaan me tarvitsemme kaikki julkisen talouden suunnitelma perustuu ennusteeseen joka on sanalla sanoen karmeaa luettavaa minä olin huolissani hallituksen talous ja työllisyyspolitiikasta jo ennen koronakriisiä ja olen siitä valitettavasti nyt vielä enemmän huolissani hallitus siirsi pitkän aikavälin talouspäätökset budjettiriiheen on selvää että hallitusohjelma on siellä kirjoitettava uudelleen velkaa on nyt pakko ottaa jotta pääsemme akuutista kriisistä eteenpäin rahanjaon on kuitenkin loputtava yhtä nopeasti kuin se alkoi vanhentuneen hallitusohjelman lisämenot pitää unohtaa koska niiden rahoittamiseen tarkoitettuja tarkoitettuja kasvu ja omaisuustuloja ei yksinkertaisesti ole eikä tule kunnille ei saa antaa yhtään uutta velvoitetta tässä tilanteessa elvytyksestä on hyötyä kun rajoitteita on saatu purettua ja ihmiset pääsevät takaisin arkeen ne keinot on mietittävä tarkkaan ja ajoitettava oikein me emme voi ottaa siis julkisen talouden suunnitelman katastrofaalista uraa annettuna hallituksen ja meidän kaikkien on muuttaa se ura rakentaa tulevaisuus uudelleen on tehtävä suuria uudistuksia työelämään jatkuvaan oppimiseen palveluihin verotukseen sosiaaliturvaan ilmastonmuutokseen on edelleen reagoitava ja ikääntymisen haasteet on voitettava eli sanalla sanoen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on pelastettava tämä kriisin jäljiltä me olemme poikkeuksellisen haasteen keskellä ja edessä ei ole yhtään helpompaa me kukistamme tämän pirulaisen ja kun se on tehty alkaa massiivinen työ suomen nostamiseksi suosta

herra puhemies keskustalle tärkeintä tässä tilanteessa on ollut ja on edelleen huolenpito ihmisten terveydestä ja toimeentulosta valitettavasti kuolonuhreja on myös tullut mutta kokonaisuutena suomi on päässyt tuntuvasti vähemmin inhimillisin menetyksin kuin moni muu euroopan maa kiitos tästä kuuluu ennen muuta hoito ja hoiva alan ammattilaisille sekä rajoituksia säntillisesti omassa arjessaan noudattaneille suomalaisille taloudelliset vahingot tulevat olemaan ja ovat jo mittavia siksi myös yhteiskunnan vastaantulo on poikkeuksellinen on estettävä yritysten laajamittainen konkurssiaalto ja siitä koituva suurtyöttömyys arvoisa herra puhemies rajoitukset ovat rassanneet ihmisten arkea useamman viikon ja kodeissa ja työpaikoilla varmasti kysytään että milloinka tämä loppuu keskusta katsoo että päätökset tai toiseen on tehtävä tiedon ja vaikuttavuuden perusteella se huomioiden että tauti jyllää edelleen suomessa vaara ei ole ohi hallituksella on tästä neuvonpito huomenna keskiviikkona joka tapauksessa ihmisten testausta ja tartuntojen jäljitystä on lisättävä olennaisesti keskusta katsoo että testauksen lisääminen edellyttää julkisen ja yksityisen puolen sekä tutkimuslaitosten yhteistyötä nämä ratkaisut mahdollistavat osaltaan myös suomen talouden pyörien liikkeelle laittamisen suoria tukia yrityksille on lisätalousarvioissa jo yhteensä lähes yhden pilkku viiden miljardin euron edestä myös esimerkiksi lainatakauksia on lisätty roimasti hätäavun tarvetta on kuitenkin edelleen ja siksi seuraava lisätalousarvio annetaan eduskunnalle jo toukokuussa

mahdollisuutta syksyllä joudutaan arvioimaan uudelleen myös hallitusohjelman toteuttamista tämän sanominen ei ole kiilusilmäistä leikkaamista vaan vastuullista taloudenpitoa tilanteessa jossa velkaa joudutaan pakon edessä ottamaan lisää arvoisa puhemies tommy tabermann kirjoitti runossaan pieni laulu ihmisestä ihminen tarvitsee ihmistä jos tästä vitsauksesta jotain myönteistä seuraa toivottavasti se on välittämisen vallankumous tällaisen uhan edessä ihmiset ovat valtaan mammonaan kuuluisuuteen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai postinumeroon katsomatta kaikki samalla viivalla yhteiset ongelmat ratkaistaan inhimillisyydellä ja

arvoisa puhemies suomalaiset ovat sinnitelleet poikkeusoloissa epidemiaan on menehtynyt läheinen muistisairas ei ole pitänyt hetkeen ketään kädestä kiinni huoli kotona pärjäilevästä lapsesta on suuri epävarmuus toimeentulosta ja lainoista ahdistaa koronaepidemia ei kohtele kaikkia samoin tavoin riskiryhmiin kuuluvia suomalaisia on ikänsä lähes miljoona ihmistä ja muiden riskitekijöiden perusteella huomattavasti enemmän eikä ikä tai terveys kaikissa tilanteissa suojaa taudin vakavimmilta muodoilta tultuamme vuosi sitten valituiksi kansanedustajan tehtävään kukaan meistä ei osannut ajatella että päättäisimme poikkeusolojen toimista joilla pyritään takaamaan oikeus terveyteen ja elämään tähän asti koronaepidemian rajoittamistoimet ovat suomessa onnistuneet varsin hyvin pärjäämme vertailussa tehohoitoon joutuneiden ja kuolleisuuslukujen osalta rajoitteet eivät ole tiukimpia euroopassa koska ohjeet on otettu tosissaan ja toimimme riittävän ajoissa kevätauringossa on voinut ulkoilla eikä oikeus oppimiseen ole lakannut arvoisa puhemies julkisen talouden näkymään ja taloudellisiin ennusteisiin sisältyy poikkeuksellista globaalia epävarmuutta varmaa on ainoastaan suunta se on kaikkialla tällä hetkellä alaspäin arviot suomen bruttokansantuotteen supistumisesta tänä vuonna vaihtelevat noin viidestä prosentista kolmeentoista riippuen siitä kuinka nopeasti ja millä keinoin epidemia saadaan hillittyä ihmiselle entisestään tuntematon virus leviää ja tarttuu hyvin herkästi ilman fyysistä etäisyyttä lisääviä rajoitteita ja se muodostaa talous ja terveyskriisit joita ei voi ratkaista erikseen se miten minimoimme sekä terveydelliset että taloudelliset haitat rokotteen käyttöönottamiseen asti ratkaisee paljon kansainvälinen yhteistyö tiedon hyödyntämisessä strategian muodostamisessa ja huoltovarmuuden kehittämisessä eun ja maailman kanssa on tärkeää ratkaisuja on löytynyt esimerkiksi testaamisesta ja tartuntaketjuja jäljittävästä mobiiliteknologiasta joka samalla kunnioittaa yksityisyyden suojaa useat tahot euroopan keskuspankista lähtien ovat korostaneet elvytyksen keskeistä roolia velka on suomessa kestävällä tasolla mutta resurssit on sijoitettava oikein ja kannattavalla tavalla valtio lisää nyt menoja jotta pitäisimme huolta yrityksistä työpaikoista terveydenhuollosta ja kunnista joissa verotulot ovat tippuneet mutta investointi ja palvelutarve jatkuu nyt kärsivät kaupungitkin jotka normaalioloissa mahdollistavat valtion verotuloja

myös järjestöt tarvitsevat tukea luottamus ja tunne oikeudenmukaisuudesta on keskeinen yhteiskunnan perusta ja tämä täytyy huomioida myös yritystukien jakautumisperusteissa tukien kohdentaminen ei tapahtua sattumanvaraisesti tai yrityksen koon perusteella eikä sen pitäisi kohdentua yhtiöille jotka hyödyntävät veroparatiiseja ta pystyvät jakamaan kohtuuttomasti osinkoja mutta suuri osa esimerkiksi palvelualoista tarvitsee tukeamme talouden rakennetta on toivottavaa edelleen monipuolistaa kaikki vanhat menestystarinat eivät ole uusia menestystarinoita meillä ole yhtä nokiaa mutta meillä on useita lupaavia kasvuyrityksiä koronakriisin jälkeenkin on toimialoja joilla on työvoimapula pienenä avoimena vientivetoisena maana suomessa on erityisen tärkeää satsata koulutukseen ja osaamiseen arvoisa puhemies vaikka koronakriisi on vähentänyt tuotantoa ja kuluttamista kuluttamista dramaattisesti edes tällä hetkellä emme ole ilmaston tai luonnonvarojen käytön kannalta kestävällä uralla valtio ei voi panostaa sellaisiin kohteisiin jotka syventävät ilmastonmuutosta tai heikentävät biodiversiteettia tai vesistöjemme puhtautta luonto metsät järvet ja rantakalliot ovat osoittaneet ainutlaatuisuutensa kun ihmiset kaikkialla suomessa ovat suunnanneet ulos hakemaan hengähdyspaikkoja kriisin keskellä myös tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus samaan vaikka edessä oleva taantuma on vakava tarjoaa se mahdollisuuden katsoa talouden rakenteita uudesta näkökulmasta taloutta elvyttäviä investointeja tulee suunnata kestävää kestävää kasvua lisääviin hankkeisiin kuten henkilöraideliikenteeseen pyöräilyyn ja kävelyyn pitkien etäisyyksien suomessa kestävää liikkumista maan sisällä ja muualle eurooppaan esimerkiksi yöjunalla on edistettävä menojen lisääntyessä on entistä tärkeämpää huolehtia laajasta ja kestävästä veropohjasta ja siirrettävä painopistettä ympäristölle haitallisen toiminnan verottamiseen arvoisa puhemies koronakriisi on osoittanut että tutkimus ja tiede ovat koko yhteiskunnan etu hallitusohjelmassa on sovittu ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä suomesta eikä tämä lupaus ole muuttunut

arvoisa puhemies vielä alkuvuodesta kukaan ei pystynyt kuvittelemaan tätä tilannetta nyt olemme suomen rajat ovat kiinni ja valtaosa ihmisistä on sulkeutunut koteihinsa terveydenhuollon ammattilaiset laitoshuoltajat kaupan henkilöstö kuljetuspalveluissa työskentelevät ja monet muut pitävät nyt yhteiskuntaa pystyssä oman terveytensä riskeeraten koronaepidemian hillitsemiseksi tehdyillä rajoitustoimilla on valtava vaikutus myös suomen talouteen meillä on jo lähes puoli miljoonaa ihmistä yt neuvotteluiden piirissä ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous tulee tänä vuonna supistumaan viisi pilkku viisi prosenttia mikäli rajoitukset ovat voimassa kolme kuukautta koronaan ja samalla myös talousennusteisiin liittyy tällä hetkellä vielä poikkeuksellisen suurta epävarmuutta ja tänään käsittelyssä oleva julkisen talouden suunnitelma vuosille kaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäneljä onkin teknisluontoinen

päätetyt toimenpiteet mutta tulevia politiikkatoimia ei ole voitu vielä ennakoida kuten julkisen talouden suunnitelmassa todetaan hallituksen tekemät menoja ja tuloja koskevat päätökset ovat vuonna kaksituhattakaksikymmentä selvästi talouskasvua tukevia tämä on erittäin tärkeää sillä ainoastaan aktiivisella ja vastuullisella finanssipolitiikalla voidaan varmistaa että suomen talous ei tämän kriisin takia joudu kielteiseen spiraaliin tukemalla ihmisiä ja yrityksiä kriisin yli voidaan varmistaa että päästään rajoitusten purkamisen jälkeen nopeasti suotuisan talouskehityksen uralle ja että ihmisillä on työpaikka jonne palata hyvinvointivaltio on viimeistään nyt kriisin myötä osoittanut tarpeellisuutensa myös monille sellaisille jotka normaalioloissa väittävät etteivät he tarvitse tai käytä hyvinvointivaltion palveluita tai turvaverkkoja mihinkään nyt tuet ja palvelut ovat kelvanneet ja hyvä niin toivottavasti niiden tärkeys muistetaan myös kriisin päätyttyä vasemmistoliiton mielestä on tärkeää pitää huolta siitä että kriisin laskua ei tulla tulevaisuudessa maksattamaan niillä jotka ovat jo entuudestaan yhteiskunnassamme heikoimmassa ja hauraimmassa asemassa arvoisa puhemies akuutin kriisin jälkeen tarvitaan vielä merkittäviä elvytystoimia ja näistä ensimmäiset nähdään toukokuun lisätalousarviossa oikein suunnatuilla ja oikea aikaisilla elvytystoimilla voidaan luoda uusia työpaikkoja samalla kun vauhditetaan myös siirtymää kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota samalla on tärkeää huomioida myös elvytystoimien sukupuolivaikutukset kriisin keskellä entistäkin tärkeämpää panostaa tulevaisuuteen ja luoda kestävä pohja suomen taloudelle oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi tämän hallituksen keskeisistä tavoitteista ja se on tärkein koulutuspoliittinen uudistus vuosikymmeniin julkisen talouden suunnitelma turvaa oppivelvollisuuden laajentamisen rahoituksen ja koronatilanne alleviivaa tämän uudistuksen tärkeyttä tätä mieltä on ollut myös opettajien ammattijärjestö oaj kannanotossaan työmarkkinat ovat nopeassa muutoksessa eikä pelkkä perusasteen tutkinto työmarkkinoilla enää riitä suomi nousee tästä kriisistä vain hyvinvoivien ihmisten ja korkean osaamisen avulla lisäksi vanhuspalveluiden nolla pilkku seitsemän hoitajahenkilöstömitoituksen rahoitus sisältyy nyt julkisen talouden suunnitelmaan sekä lähihoitajien koulutuksen että itse mitoituksen osalta vaikka korona pakottaa meidät uudelleenarvioimaan monia asioita se ei muuta hallitusohjelmaan kirjattua talouspolitiikan päämäärää joka on hyvinvoinnin lisääminen tämä on paitsi arvovalinta myös järkevää ja vastuullista sillä kriisin keskellä on entistäkin tärkeämpää rakentaa kestävää tulevaisuutta ja vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies meneillään oleva pelastusoperaatio tarkoittaa sitä että kaikki aiemmat tätä vuotta koskevat kehykset ylittyvät lasku on paljon suurempi kuin kukaan toivoisi jtsn mukaan julkisen talouden vaje kasvaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä kuuteentoista pilkku kuuteen miljardiin euroon tähän päättyy myös viime vuosien myönteinen kehitys jossa suomi on hitaasti kyennyt pienentämään julkista velkaansa kuluvana vuonna velkasuhde kääntyy jyrkkään kasvuun ja sen arvioidaan nousevan lähes seitsemäänkymmeneen prosenttiin bruttokansantuotteesta ennen kriisiä hallitus sai nostettua työllisyysastetta ja selkeänä tavoitteena oli vähintään seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttaminen nyt ennustetaan että kriisin seurauksena työllisten määrä tänä vuonna laskee kaksi prosenttiyksikköä eli reiluun seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin

sairaanhoitohenkilökunta on työskennellyt ammattitaitoisesti ja väsymättömästi ja he ansaitsevat kaiken tunnustuksen ja kannustuksen ei ainoastaan henkisellä tasolla viime viikkoina olemme nähneet miten perheet ja opettajat ovat venyneet mahtaviin suorituksiin lasten digitaalisen koulunkäynnin osalta työpaikoilla on nähty aivan uusia ja myöskin se että yhteistyötä voi tehdä myös etänä politiikkaan on tullut kriisitietoisuutta ja keskinäinen kunnioitus on kasvanut työmarkkinajärjestöt ja suomalaiset yrittäjät ovat hakeneet yhteisiä ratkaisuja vaikeuksissa olevat pienyrittäjät ovat löytäneet uusia innovatiivisia lähestymistapoja nämä kaikki myönteiset asiat on tarpeen pitää mielessä kun etsimme kestävää ulospääsyä tästä kriisistä ja ratkaisuja ulos pääsemiseksi exit tarvitaan nyt yhteiskunnan ja kansantalouden toiminnan on asteittain käynnistyttävä uudelleen

huolimatta pääministeri marinin hallituksen talouspolitiikan päätavoitteet eivät ole muuttuneet suomi on pieni viennistä riippuvainen maa jolla on korkeatasoista energia ja ympäristöteknologista osaamista eli meillä on hyvät mahdollisuudet maamme rakentamiseen ja kehittämiseen sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

selonteko ei tällä kertaa sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille kehysriihen merkittävin päätös oli ettei päätöksiä nyt tehdä toisaalta ymmärrettävää sillä talouden näkymät ovat sumeat hallitus joutuu kuitenkin syksyllä tekemään kovia päätöksiä jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista vaarantamatta ihmisten henkeä ja terveyttä mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen sitä pienemmiksi vauriot jäävät akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen pitkittyvät sulkutoimet lisäävät myös mielenterveysongelmia vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista jotta koronaepidemiasta ei tule pitkäaikainen avoin piikki toistuville miljardiluokan lisävelanotoille tarvitaan nyt voimakkaita toimia sen nujertamiseksi julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää testaamiskapasiteetin lisäämiseen ja altistuneiden jäljittämiseen ja testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava nykyistä paremmin ja kynnystä testaamiseen edelleen madallettava

sen sijaan vaikeutetaan lääkäripalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi tarkoitettua omaisuuden myyntiä siirretään eteenpäin mutta hankkeita edistetään kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulee nyt harkita uudelleen esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu sukupuolineutraali sosiaalitunnushanke joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset tulee perua

on entistäkin tärkeämpää erityisen tärkeää on nyt panostaa perheiden ja lasten hyvinvointiin sillä ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa lasten laajamittaiseen syrjäytymiseen lapset joutuvat aikanaan koronavelankin maksamaan väestön ikääntymisen tuoman laskun lisäksi ja ideologisten hankkeiden rahoituksen

on kaikkein eniten hyötyä

talman lähiaikoina tehtävät isot ja pienet ratkaisut muokkaavat poikkeuksellisen paljon sitä millaisilla edellytyksillä julkisen talouden suunnitelmia voidaan ylipäätänsä tehdä elämme murroksessa jossa valtion toimilla on normaalia isompi kerrannaisvaikutus tulevaisuuteen siksi haluan muistuttaa että olennaisin tekijä hyvälle hyvälle julkiselle taloudelle on terve ja toimiva yrityskenttä tämänhetkisillä toimilla hallitus ei pidä huolta siitä että tuo perusedellytys olisi vaalikauden lopulla kunnossa yksinyrittäjät muutaman hengen työllistävät yritykset kasvuyrittäjät ovat kaatumassa koronan seurauksena ne saavat vain murusia valtiolta kaiken kokoisille yrityksille on tarjottu tähän asti vain vaikeasti saatavaa lainaa tai tuotekehitystukea jälkimmäistä ovat saaneet etenkin ne yritykset joilla on on ollut kykyä kehitellä pikavauhtia sopivan kuuloinen kehityshanke tai ostaa sellainen sopivalta konsultilta räikein esimerkki on varmasti yritys jonka liikevaihto on tuhat euroa kuussa tappio seitsemäntuhatta euroa vuodessa yksi työntekijä ja saa satatuhatta euroa kehitystuen jakoperusteet ovat olleet hämmentäviä jaetaan esimerkiksi sadantuhannen euron tukia liukuhihnalta kaikenlaisille yrityksille sitä ovat saaneet niin yhden hengen yritykset kuin tuhansia ihmisiä työllistävät yritykset ensimmäiselle tuki on massiivinen ja jälkimmäiselle aivan liian pieni tuen pitäisi tietysti olla sidottu esimerkiksi työntekijämäärään liike nyt vaatii ja olettaa että näiden myönnettyjen yritystukimiljoonien käyttöä myös valvotaan varsinkin jos hakua vielä kevennetään ovat tili ja raportointivelvollisuus sekä kunnon jälkivalvonta veronmaksajien oikeusturvan kannalta kannalta olennaisia kyse on muustakin kuin rahasta jos näyttää siltä että osa porukasta saa tässäkin jaossa enemmän kuin muut se jää kaihertamaan kansaa julkisen talouden ympärillä jää leijumaan vuosikausiksi epäreiluuden ja katkeruuden pilvi mikä ei helpota niinkään tulevia budjetteja ja niiden tasapainottamista toistaiseksi näyttää siltä että tavallisen suomalaisen yrittäjän arpa on tyhjä hallitus pakotti ravintolat kiinni mutta ei lähetä ravintolayrittäjille kuin parkkisakkoja hallitus ei pakottanut vuokranantajia vuokranalennuksiin kuten saksassa hallitus ei suostunut maksamaan lomautusuhan alla olevien työntekijöiden palkkoja kuten tanskassa ja isossa britanniassa hallitus ei leikannut työnantajamaksuja kuten ruotsissa hallitus ei suostunut palauttamaan alvimaksuja tai poistamaan niitä edes hetkeksi emme ole nähneet mitään sellaisia toimia jotka auttaisivat suoraan vuokrien tai muiden kiinteiden kulujen kanssa painivia tavallisia yrittäjiä tarvitsemme juuri sellaisia tapoja auttaa muutaman hengen työllistäviä pieniä yrityksiä ravintoloita erikoisliikkeitä hotelleja ja muita matkailualan yrityksiä julkinen talous lepää juuri sellaisten yrittäjien harteilla

teollisuussijoituksen tuore selvitys osoittaa että suomessa tulee joka tapauksessa kaatumaan viisinumeroinen määrä yrityksiä siksi juuri nyt pitää vaikuttaa myös niiden yrittäjien mahdollisuuksiin jatkaa työpaikkojen tarjoamista välttääksemme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun virheet meidän tulee nopeasti puuttua konkurssilainsäädäntöön ja tehdä henkilökohtainen konkurssi mahdolliseksi muuten lasku tulee olemaan huikea tapamme taas yhden yrittäjäsukupolven samalla meidän pitäisi varmistua että ulkomaalaiset sijoittajat eivät juuri nyt osta suomesta halvalla pois huoltovarmuuden kannalta keskeisiä yrityksiä ruotsissa tällainen laki on jo suunnitteilla suunnitteilla arvoisa puhemies hyvä hallitus pitäisi olla itsestään selvää että nyt ei ole oikea aika väkisin pitää hallitusohjelmaan ja julkisen talouden kirjattuja menolisäyksiä esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä juuri nyt nyt vastustavat kaikki jotka asiasta jotain tietävät ja joita se koskee silti ministeri ajaa sitä kiireellä eteenpäin sen sijaan tarvitsemme selkeän ja kunnianhimoisen tiekartan ylös tästä suosta jos me nyt vain ajelehdimme eteenpäin uhkana on jälleen yksi hukattu vuosikymmen

arvoisa puhemies kiitoksia eduskuntaryhmille teidän näkemyksistänne julkisen talouden suunnitelmaan kuten tässä on noussut useissa puheenvuoroissa esille niin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa missä maamme on niin se että me selviämme nyt tästä viruksesta ensi tilassa on myös paras keino siihen että me pääsemme rakentamaan talouttamme ja tätä maata sen jälkeen joten siksi kaikki toimet sille että me selätämme tämän viruksen ensi tilassa on myös julkisen talouden suunnitelman ja talouden kannalta keskeistä näissä poikkeusoloissa joissa ollaan ja myös vuorokaudessa olevien tuntien mitasta johtuen ei hallitus ole pystynyt käymään läpi kaikkea sitä mitä meitä syksyllä tulee odottamaan ja me emme edes tarkkaan tiedä kuinka tämä kaikki tulee menemään joten tässä vaiheessa meillä on myös talouspolitiikan yllä valitettavasti vielä senkaltaista usvaisuutta että hallituksen täytyy palata näihin moniin asioihin joita eduskuntaryhmät ovat esille nostaneet on aivan selvää että me selviämme tästä kriisistä itse vankkumattomasti uskon ja me tuomme toukokuussa lisätalousarvioesityksen jossa pystymme jo aloittamaan niitä elvytystoimia joilla tämä maa nousee mutta jos tämä olisi yksistään rahan lisäämisellä hoidettavissa niin tämä olisi helppo juttu mutta se ei kerta kaikkiaan ratkaise tätä vaan meidän täytyy koko ajan myös katsoa sitä mitä me jätämme seuraaville sukupolville tästä jäljelle

että me pääsemme kasvun uralle että me saamme julkisen talouden jätettyä vahvassa kunnossa eteenpäin mutta näitäkin kaikkia asioita parhaiten auttaa se että nyt ihmiset noudattavat poikkeuksetta kaikkia niitä viruksen torjuntaan annettuja ohjeita ja sitä kautta me pääsemme rakentamaan myös maata eteenpäin on aivan selvää että kun tehdään nopeita toimia joihin ei ole ollut minkäänlaista käsikirjaa mikä olisi paras keino edetä tässä tilanteessa niin varmasti siellä tulee myös me joudumme korjaamaan joita me joudumme tekemään lisää kaikkiin näihin hallitus on erittäin nopealla syklillä pystynyt reagoimaan mutta se jälleenrakennustyö mikä tästä koronasta tulee seuraamaan tulee olemaan mittava ja siihen me tarvitsemme koko eduskuntaa ja se sisältyy myös tähän julkisen talouden suunnitelmaan kun tulopohjasta katoaa iso osa niin kyllä meidän täytyy totta kai myös arvioida sitä mihin meidän varamme riittävät ja tätä talouspolitiikan suurta keskustelua me jatkamme niin toukokuussa kuin syksyn budjettiriihessä

arvoisa puhemies hallitus on pyrkinyt kriisin keskellä avoimeen viestintään niin kansalaisten kuin myös kaikkien eduskuntapuolueiden suuntaan viime viikolla yhteisessä infotilaisuudessa kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa käsittelimme hyvin avoimesti esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen suojavarustehankintoja kotimaisen tuotannon tilannetta ylipäätänsä sitä millä tavalla tällä hetkellä tauti maassamme etenee huomenna meillä on jälleen tämä parlamentaarinen ryhmä koolla ja siellä on tarkoitus yhdessä käsitellä nyt niitä näkymiä tästä kriisistä ulos hallitus saa huomenna päivällä tästä tietoa ja tarkoitus on tämä myös käydä yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa läpi

eduskunnalta tietoa pimittää tai salata varmasti tämä ilmoitus voidaan antaa ja uskon että tässäkin voimme yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa keskustella siitä mihin asioihin erityisesti haluttaisiin vastauksia ja hallitus mielellään eduskunnalle tietenkin vastaa

arvoisa puhemies hallitus teki kehysriihessä tärkeitä päätöksiä myös sisäisen turvallisuuden alalla sisäisen turvallisuuden ammattilaiset turvaavat meidän jokaisen arkea terveyttä ja henkeä niin normaalioloissa kuin myös nyt poikkeusoloissa ja hallitus toki huolehtii tämän tärkeän työn taloudellisista edellytyksistä rajavartiolaitokselle lisätään rahoitusta operatiivisen suorituskyvyn turvaamiseksi kymmenen miljoonaa euroa vuosille kaksikymmentäyksi ja kaksikymmentäkaksi poliisitoimen määrärahoja lisätään investointiluonteisen suorituskyvyn ylläpitoon kymmenen miljoonaa ensi vuodelle ja tarkastelemme jatkuvasti resurssikehitystä myös tässä koronatilanteessa tarvitsemme näitä investointeja tarvitsemme kalustoa samaan aikaan kun lisäämme myös henkilöstön määrää mikä on varmasti kaikille täällä yhteinen tavoite hallitusohjelman mukaisesti myös harmaan talouden vastaisia toimia laajennetaan ja vauhditetaan verovajeen pienentämiseksi hallitus on myös päättänyt ehkäistä radikalisaatiota selkeillä budjettipanostuksilla pelastusopiston toiminta turvataan tuleville vuosille ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää resursoidaan myös maahanmuuttoviraston

jotka nyt välttelemällä fyysisiä kontakteja turvaavat meidän jokaisen terveyttämme ja samaan aikaan niitä ihmisiä jotka joka päivä riskeeraavat oman henkensä meidän jokaisen terveyden puolustamiseksi
nyt

osallistua debattiin erityisesti niitä edustajia jotka menettelytavan yhteydessä todettiin ilmoittautumaan painamalla

arvoisa herra puhemies tässä on päivän mittaan ollut keskustelua näistä business finlandin kautta kanavoiduista yritystuista nythän tilanne on se että hallitus sai todella upealla tavalla nopeasti yrittäjien historiallisen vakavaan tilanteeseen helpotukseksi jakoon näitä erilaisia tukielementtejä ja tämä tehtiin nimenomaan nopeasti ilman byrokratiaa jotta siihen nopeasti syntyneeseen kriisiin saadaan helpotusta totta kai siitä on seurauksena se että tämä jako pitää tehdä samoilla samoilla periaatteilla ja ja sen vuoksi myöskin siinä näitä kysymysmerkkejä voi syntyä on aivan ministeri lintilä perkaa nyt nämä tuet koska ne tuet kuuluvat todella niille yrityksille jotka kärsivät tästä tilanteesta jotka työllistävät ja joilla on tulevaisuudennäkymiä tässä on myös keskusteltu palkkatuesta ja muista apukeinoista meidän pitää muistaa että muissa maissa joihin suomea verrataan ei ole esimerkiksi lomautusmekanismia lainkaan käytössä ja nyt ollaan siinä onnellisessa tilanteessa että ei ole irtisanottu vaan on lomautettu tämä pitää muistaa kun verrataan suomen yritystoimenpiteitä muihin maihin

herra puhemies tämä talouskriisi ei pelkällä velanotolla selviä se lienee kaikille todellisuudessa selvää mutta nyt hallituksen täytyy myös todeta että tämä ei ei selviä siis tarvitaan nimenomaan niitä rakenteellisia toimia täällä on jo esitetty arvioita siitä että seitsemänkymmenenviiden prosentin ja nämä eivät riitä vaan oikeasti tullaan tekemään taas suurempia tavoitteita mutta siinä tulee se että milloin hallitus alkaa tehdä niitä toimia perussuomalaiset ovat jatkuvasti olleet täällä sitä mieltä että täytyy myös jostain säästää te laitatte yhä miljardeja näihin ilmastotoimiin ja tähän ilmastobyrokratiaan ja mistään ette säästä samalla on koko ajan vaarana että euromaiden vastuut kasvavat tai meidän saataviamme sieltä leikataan miettikää jos kaikki muut euromaat hoitavat samalla tätä kuin sosialistinen suomi niin tässähän tulee ihan ennennäkemätön eurokriisi neljän vuoden sisällä viimeistään kertokaa nyt ministeri kulmuni aiotteko te jostain laittaa tämän punavihreän porukan leikkaamaankin

arvoisa puhemies voidaan aloittaa edustaja turtiaisen yritystuista ne leikkaamiset mutta arvoisa puhemies nyt on tärkeää että yrityksiä tuetaan koska se on osa tulevaisuusstrategiaa huolehditaan siitä että pohjaltaan terveet yritykset eivät mene nurin ja työttömyys lisäänny samaan aikaan pitää huolehtia siitä että tuet menevät kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville aloille ja yrityksille arvoisa puhemies kriisin aikana pitää pystyä katsomaan akuuttia tilannetta ja akuutteja ongelmia mutta myös pidemmälle tulevaisuuteen suomi on noussut aina talouskriiseistä koulutuksella ja tutkimuksella oppivelvollisuusiän pidentäminen on juuri sellainen investointi joka meitä kannattaa vuosikymmeniä eteenpäin kun täällä on kysytty ketkä ovat ne tätä suosittelevat niin oajn puheenjohtaja olli luukkainen on todennut seuraavasti oajn näkemys asiassa on selvä oppivelvollisuuden laajentaminen on tärkein koulutuspoliittinen uudistus vuosikymmeniin merkittävyydessään se vastaa peruskoulun ja ammattikorkeakoulujen synnyttämistä samat tahot jotka aikoinaan vastustivat peruskoulun synnyttämistä tuntuvat nyt vastustavan oppivelvollisuuden pidentämistä

arvoisa puhemies nämä julkisen talouden kehykset näyttävät todella pahoilta ja arvoisa hallitus niihin ette vastuullisesti toimiessa voi kyllä tyytyä valtiovarainministeriön arvioiden mukaan vuonna kaksikymmentäneljä ne ovat reilusti eli yli yhdeksän miljardia euroa vielä alijäämäisiä ne pitää muuttaa määrätietoisin ja vastuunkannon yksi aivan keskeinen tässä on työllisyys ja sen vastinparina työttömyys siksi on oleellista miten meidän suomalaiset yritykset ja työpaikat selviävät tästä koronakriisistä joka kymmenes yritys ei usko selviävänsä enää edes seuraavaa kuukautta nämä yritykset ovat menettäneet koko liikevaihtonsa ja noin kolmannes yli puolet liikevaihdostaan kyllä aivan keskeinen kysymys on siis se miten talouteen saadaan lisää investointeja työllisyyttä ja kasvua vain niiden avulla julkisen vallan velvoitteet kyetään edelleen hoitamaan kun väestömme ikääntyy ja sitten vientiteollisuus se on aivan meidän talouden nurkkapultti hyvinvointipalvelumme nojaavat siihen arvoisa valtiovarainministeri nämä yritystuet eivät nyt mene sinne ravintoloille ja niille pienille yrityksille jotka niitä tarvitsevat kysyisin oletteko valmiita harkitsemaan arvonlisäveron alkuvuoden palautuksia se olisi nopea keino
arvoisa puhemies tämä koronakriisi iskee kovan lommon suomen talouteen niin kuin se iskee koko maailmantalouteen ja kaikkiin maihin ja on perusteltua olla myöskin huolissaan julkisen talouden kestävyydestä pitkällä aikavälillä mutta nyt niistä asioista jotka vaikuttavat siihen miten me tästä kriisistä tulemme ulos aivan ensimmäinen ja tärkein asia on se miten onnistumme tämän koronan vastaisessa taistelussa onnistummeko me tässä vai emme niin se on aivan keskeinen tekijä ja nyt toistaiseksi näyttää siltä että suomi on onnistunut tässä kansainvälisesti verrattuna hyvin toiseksi on se miten onnistumme puolustamaan työpaikkoja etteivät lomautukset muutu irtisanomisiksi ja tässä on aivan olennaisen tärkeää että tuki kohdentuu oikein sitten kolmanneksi on se miten onnistumme seuraavaksi mitä tarvitaan elvytystoimenpiteissä nämä kolme tekijää ratkaisevat aivan keskeisesti minkälainen haaste tässä tulevina vuosina on edessä ja sen takia näihin pitää nyt keskittyä ja olen ymmärtänyt että tämä on myös hallituksen prioriteeteissa koska sitä määrää joita leikkauksilla jouduttaisiin tekemään jos näissä epäonnistutaan ei kukaan pysty tekemään

kokoomus on esittänyt laajaa testausohjelmaa väestömme terveyden suojelemiseksi ja taloutemme pelastamiseksi kuitenkin testimäärät laahaavat merkittävästi siitä mitä ministeri kiuru on jo viikkoja sitten lupaillut testausta on jarruttanut se ettei hallitus ole halunnut ottaa kumppaniksi yrityksiä ja nyt viimeistään on hyödynnettävä se kaikki osaaminen jota maassamme on myös kela korvausten laajentaminen koronatesteihin ja työterveyshuoltoon on toteutettava onko hallitus tietoinen että tämän kelan tärkeän esityksen on sosiaali ja terveysministeri torjunut ja toivon etteivät nuo päätökset perustu nyt niihin vääriin tietoihin testausten määristä mitä ministeri pekonen eilen a studiossa esitti hallituksen

mitä on tehty suojavarusteiden hankinnassa ministeri pekosella oli aivan väärät tiedot testien määrästä ja haluan tässä sanoa että testivaje on edelleen todella vakava esimerkiksi oireileva terveydenhuollon henkilöstö ei edelleenkään saa testausta silloin kun he sitä tarvitsevat ja on todella vakavaa jos ideologiset syyt tai väärät tiedot jarruttavat sitä työtä jolla hallitus lisää testausten määrää kysynkin millä keinoin te aiotte tuoda ne jo viikkoja sitten

arvoisa puheenjohtaja kuten täällä on hyvin tuotu esiin niin koulutus ja osaaminen on tästä kriisistä selviytymisessä aivan keskeistä ja on tärkeätä että me panostamme siihen kuten todettu niin me tiedämme että niillä aloilla joissa tarvitaan korkeakoulutusta on jatkossakin töitä ja meillä on toimialoja joissa toimialoja joissa vallitsee työvoimapula nytkin on äärimmäisen tärkeätä että me satsaamme tällaisille aloille ja uusiin aloituspaikkoihin tässä jtsssä on vähän semmoinen hassu maininta siitä että teollinen rakennemuutos ei ole kohdellut suomea oikein mutta sehän on ihan meistä itsestämme kiinni miten me pystymme uudistumaan talouden rakenteiden koko ajan uudistuessa on tärkeätä erottaa myös valtion ja yrityksen tehtävät ja tämä ehkä heijastuu myös näihin tukipäätöksiin valtion tehtävänä ei ole erotella voittajatoimialoja valtion tehtävänä on erityisesti taata edellytykset ihmisille koulutuksen ja

arvoisa herra puhemies kuten selonteossa todetaan kansainvälisessä taloudessa ei tällä hetkellä vallitse sellainen normaali tilanne johon hallitusohjelma ja sen odotukset perustuivat hallitus ei kuitenkaan sopeuta omia poliittisia tavoitteitaan muuttuneisiin realiteetteihin kutistuvat verotulot ja kasvavat julkiset menot rahoitetaan pelkällä velalla perussuomalaiset peräänkuuluttaisivat eräitä asioita ensinnäkin nyt pitäisi panna jäihin kalliit mutta vaikuttavuudeltaan kyseenalaiset projektit kuten mainittu oppivelvollisuuden pidentäminen toiseksi on leikattava toissijaisia menoja esimerkiksi pakolaiskiintiö ja kehitysapumenot kasvavat samalla kun julkinen velka räjähtää turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja aiotaan jatkaa kuin mitään olisi tapahtunut kolmanneksi on kaikin keinoin edistettävä sitä että lomautetut suomalaiset työllistyvät kriisin ajaksi niille aloille joilla töitä on tämä on oleellista myös julkisen talouden kannalta koska työttömyys on se mikä maksaa

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää pääministeriä ja hallitusta siitä äskeisestä kommentistanne että tulette antamaan eduskunnalle ilmoituksen mielestäni tämä on avointa hyvää hyvää vuorovaikutusta että olette ollut koko ajan altis ja halukas käymään eduskunnan kanssa tässä kriisitilanteessa vuoropuhelua se on hyvin arvokasta ja arvostan tätä yhteistyön henkeä mikä usein täällä on ollut puhemies on varmasti juuri niin kuin edustaja lindtman tuossa totesi että yksi äärimmäinen kulmakivi siinä kuinka onnistumme tässä on se että saamme ylläpidettyä työllisyyttä estettyä konkurssiaaltoja ja siksi on ollut tärkeää että ollaan voitu tehdä nopeita toimenpiteitä ja myös niin että nämä toimenpiteet kohdistuisivat juuri niille ketkä apua tarvitsevat ei niin että että tavallaan tätä tilannetta jollain tavalla päästäisiin käyttämään hyödyksi siksi puhemies minusta on äärimmäisen tärkeää että nyt esimerkiksi nämä

perataan nopeasti läpi puhemies minusta olisi hyvin tarkoituksenmukaista että samalla kun tätä ilmoitusta esimerkiksi käsitellään käymme myös läpi nämä yritykset nimenomaan business finlandin osalta arvoisa
puhemies ja arvoisa hallitus eihän tässä nyt teitä kriisitoimenpiteitä arvostella varmaan ne ovat menneet suunnilleen sinne päin mutta nyt kun puhutaan tästä julkisen talouden suunnitelmasta niin aika vähän teitä tuntuu huolettavan tämä kylmäävä taulukko täällä joka kertoo meidän pätevien virkamiesten näkemyksen kansantalouden ja julkistalouden lähimmästä viidestä vuodesta tämähän ei toisin kuin tässä salissa jotkut ovat sanoneet ole mikään tekninen teoreettinen laskelma jolla ei olisi tekemistä todellisuuden kanssa vaan se on pätevä arvio siitä mikä on edessä nykyisillä hallituksen päätöksillä veroilla ja menoperusteilla

arvoisa herra puhemies tämä kehysriihi julkisen talouden suunnitelma käytiin tällä kertaa paksussa sumussa ja epätietoisuuden valossa ja ja varjossa se on ihan perusteltua mielestäni että nyt ei yritetäkään ennustaa neljää tulevaa vuotta kun ollaan tällä hetkellä kriisin silmässä myrskyn silmässä ja tulevaisuus näyttää utuiselta mutta tässä kehysriihessä tehtiin monia erittäin tärkeitä tämän koronapandemian hoidon kannalta keskeisiä päätöksiä satsattiin terveydenhuoltoon niin että siellä todella riittää vanhustenhoidossa niitä suojaimia joista nyt on kummasta syystä ollut pulaa autettiin kuntia autettiin yrityksiä mutta puhemies on aivan selvä asia että syksyllä joudutaan tekemään kovia ja vaikeita päätöksiä että nämä velat pystytään tulevaisuudessa maksamaan mutta tarvitsemme myös panostuksia osaamiseen väyliin digiyhteyksiin omavaraisuuteen puhemies haluaisin nyt kuulla vielä pääministeri marinilta miten te suhtaudutte näihin testausmääriin testien määräähän on jonkin verran nostettu hallitus on nostanut ja viranomaiset ovat nostaneet niitä mutta onko nyt hallituksen strateginen tavoite

kunnioitettu puhemies todellakin kun tämän julkisen talouden lukuja ja taulukoita katsoo niin kyllä kylmä hiki nousee pintaan mutta noin niin kuin yleisellä tasolla sanoisin että jollain lailla hyvin ollaan kuitenkin onnistuttu tosin täytyy sanoa että tämä julkisen talouden suunnitelmahan on kuitenkin laskettu sen optimistisen näkemyksen mukaisesti mutta sitten iloisempaan asiaan nyt ei ole vielä vappu mutta onneksi nämä vappusatatonniset ovat jaossa nyt jos joku kokee piston sydämessään niin voiko tämän jollain lailla palauttaa jos ei tätä kaikkinensa tule käytetyksi en nyt kysy omasta puolestani mutta melkein

arvoisa puhemies tuossa edustaja vähämäki aikaisemmassa puheenvuorossaan puhui näistä takausvastuista ihan oikein todeta että tämä riskitaso suomen nykyisissä esimerkiksi vientitakuissa on kasvanut ja pitää olla äärimmäisen varovainen lisäämästä enää suomen julkiseen talouteen vaikuttavia takausvastuita kun se on kovin ajankohtainen kysymys eurooppalaisilla kentillä tällä viikolla niin tässä julkisessa keskustelussakin näkyy sekoitettavan asiat puhutaan yhteisvastuullisista ratkaisuista silloin kun kun tarkoitetaan tämmöisiä solidaarisia tapoja osallistua kaikkien eu maiden korona ja muiden kriisin hoitamiseen mehän olemme niihin osallistuneet ja ja niissä on yleensä se selvä maakohtainen enimmäisvastuu ja siitä pitää jatkossakin pitää kiinni ei sen sijaan lähteä tällaisiin omavelkaisiin takausmalleihin joissa määräämättömästi muiden velkoja siirretään toisille eu maille ja jotka ovat myös perussopimusten vastaisia

puhemies kristillisdemokraatit nostivat jo viime viikon kyselytunnilla esille sen että nyt niin business finlandin kuin ely keskusten kautta jaettavat yritystuet kohdistuvat hyvin suurelta osalta näihin kehittämishankkeisiin eivätkä siihen tämänhetkiseen suurimpaan ongelmaan mikä yrityksissä on eli akuuttiin kassakriisiin nyt olemme sitten lukeneet lehdistä kuinka business finlandin tekemiä tukipäätöksiä

testauskapasiteettia onkin saatu hyvin nopeasti ylöspäin me olemme myös avoimia sille että testausta hoidetaan paitsi julkisen myös yksityisen puolen kautta ja työterveyden kautta pidän erittäin tärkeänä sitä että kun kriisistä kuljemme toivottavasti mahdollisimman pian ulos niin tämän osana testauksen lisääminen on aivan keskeisessä roolissa hallituksen linja on koko ajan ollut se että testausta pitää saada ylöspäin ja erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon henkilökunta pitäisi testata aina aina jos on pienikin epäilys siitä että on sairastunut mutta myös muilta osin testausta pitää saada matalammalla kynnyksellä ihmisten ulottuville niin että voidaan varmistaa että virus ei yhteiskunnassa pääse leviämään

arvoisa herra puhemies nämä business finlandin tuet tuntuvat kovasti nyt keskusteluttavan ja ihan aiheesta mutta haluan nyt muistuttaa yhden asian ely ja business finland lähtivät kuukausi sitten tekemään tätä voisiko sanoa kriisirahoitusta kumpaakaan ei ole tehty tällaiseen nopeaan kriisirahoitukseen molempia koskee oma lainsäädäntö joka ei ole tehty tähän maailmaan meillä oli kuukausi sitten vaihtoehto lähdemmekö hakemaan kolmannen tien teemme oman lainsäädännön siihen teemme sen teknisesti se olisi kestänyt kuukausia oli nopein tapa päästä yrityksiä rahoittamaan aivan varmasti mutta meidän tulee koko ajan tarkastella sitä että me pääsemme lähemmäs aivan sitä mihin edustaja orpo viittasi meidän pitää päästä suoriin tukiin ja sen tähden huomenna hallituksen neuvottelussa tullaan käymään läpi esimerkiksi asetusta siitä että me liuennamme sitä velvoitetta siihen kehittämiseen ja me pystymme kohdistamaan suoriin tukiin esimerkiksi nostamaan kiinteitten kulujen rajaa ylöspäin
arvoisa puhemies olen tottunut tässä salissa kuuntelemaan erinomaisia kouluja ja koulutusta arvostavia puheenvuoroja ja siksi on aikamoinen pettymys nyt tänään kuulla että kun keskustellaan pysyvien menolisäysten perumisesta niin hyvin monet edustajat ovat heti ensimmäisenä perumassa koulutukseen tehtävät historialliset panostukset minkälainen viesti tämä on suomalaisille nuorille suomalaisille lapsille ja opettajille sen jälkeen kun tämä kevät on mullistanut heidänkin arkensa aivan uuteen ja poikkeukselliseen asentoon tässä sanottiin että tätä kaikki jotka jotain asiasta tietävät tätä uudistusta kannattaa voimakkaasti muun muassa opettajien ammattijärjestö myöskin toisen asteen opiskelijajärjestöt jotka ovat pitkään tehneet kampanjaa maksuttoman toisen asteen puolesta ne rakenteelliset ongelmat mitä meillä oli viime syksynä keskustelussa ovat edessä myöskin koronakriisin jälkeen meidän on nostettava koulutus

hallitusohjelman mukaan yrittämisen ja yritysten omistajavaihdosten verotus ei kiristy myös viime vaalikaudella saavutetut tärkeät yrittämisen kannusteet kuten kuten yrittäjävähennys säilyvät nyt käsillä olevassa kriisitilanteessa ja tulevaisuudessa sen seurauksia hoidettaessa on tärkeää mahdollisuuksien mukaan keventää yrittäjien verotusta koska se helpottaisi yritysten toipumista merkittävistä markkinahäiriöistä vähentää konkursseja ja parantaa työllisyyttä käsillä olevassa poikkeustilanteessa on saavutettu poliittinen konsensus yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisen tärkeydestä ja näistä tukipaketeista jotka kuitenkin ehdottomilta valtaosiltaan auttavat työllistäjiä kriisin yli on tärkeää turvata toiminnan mahdollisimman sujuva jatkuminen sillä yritykset ovat taloutemme selkäranka tukitoimien ja veronkevennysten kansantaloudellinen kokonaisvaikutus on erittäin merkittävä erityisesti työllisyysvaikutustensa vuoksi
arvoisa herra puhemies suojavarusteiden puute on yksi merkittävä tekijä joka vaikeuttaa juuri tämän akuutin tilanteen hoitamista jotta sitten pystyttäisiin niitä vaurioita jatkossa vähentämään ja näiden hankintaan liittyvät sotkut ja toisaalta myös heikosti ja ristiriitaisesti perustellut ohjeistukset ovat kyllä vaikeuttaneet tätä tilannetta ja ja toivoisin hallitukselta nyt jatkossa linjakkaampaa suuntaa näitten suojavarusteiden suhteen ensinnäkin on huomioitava se että meillä todella jatkuvasti tulee edelleenkin niin sairaaloista kuin muualta terveydenhuollosta viestejä siitä että suojavarusteet eivät riitä ja jos maskit suojaavat kotihoidettavaa vanhusta tai sairaalapotilasta tai jopa huivit heitä suojaavat niin miksi ne eivät suojaisi myös julkisilla paikoilla liikkuvia

viruksentorjuntakeskustelussa korostuu rokotteen kehittämisen merkitys siksi on hienoa että suomi on nyt liittynyt kansainvälisen rokoteinstituutin jäseneksi ja tukee koronaviruksen rokotetutkimusta se on panostus tulevaisuuteen ja globaaliin terveyteen

arvoisa puhemies itse haluaisin kiittää koko hallitusta ja pääministeriä rakentavasta yhteistyön hengestä jolla tätä kriisiä on on hoidettu ja samalla kyllä kaikilla tässä salissa on syytä kiittää niitä suomalaisia ihmisiä niin sairaaloissa kouluissa kodeissa kuin yrityksissä ja järjestöissä jotka luotsaavat suomea tästä kriisistä yhdessä ulos koska yhdessä tästä selvitään samalla kun me torjumme viruksen leviämistä ja ja konkurssiaaltoa meidän on tärkeää torjua myös sitä inhimillistä kriisiä joka tällaisesta tilanteesta voi ja tämän takia valtion tehtävä on ottaa niitä iskuja vastaan suomalaisten ihmisten ja suomalaisten yritysten puolesta kun me keskitymme nyt akuutin kriisin hoitamiseen me samalla rakennamme askeleita ulos tästä kriisistä oleellista on se että tätä ei tehdä huutoäänestyksillä tämä tehdään asiantuntijoita kuullen kaikki on epävarmaa kaikki on muutoksessa mutta yksi asia ei muutu ja se on se mille tämän hallituksen politiikka perustuu se perustuu ihmisten yhdenvertaisuudelle se perustuu koulutukselle ilmastonmuutoksen torjumiselle ja vastuulliselle

kunnioitettu puhemies siis oleellinen asiahan suomen kannalta on se että miten me teemme sen suunnitelman miten me pääsemme tästä epidemiasta ulos julkisen talouden kestävyyden kannalta tämä on kaikista oleellisin ja meidän täytyy jotenkin pystyä palauttamaan kuluttajaluottamus meidän kuluttajakysyntä on tällä hetkellä kovin heikkoa meidän pitää pystyä tekemään uskottavat suunnitelmat ja toimenpiteet niin että kuluttaja tosiasiassa tohtisi lähteä kodistaan kuluttamaan palveluita ja minun mielestäni kun tässä edellä muun muassa kd on nostanut nämä maskikysymykset niin tämä on se keskeinen asia tällöinhän ihminen tohtii lähteä kotoaan kun hän käyttää tällaista vaikkapa useammasti käytettävää maskia näistä hvkn maskikaupoista kysyn sitä että voitaisiinko vtv laittaa myöskin valvomaan tätä laitosta ja tekemään selvityksen näistä maskikaupoista ja onko pyydetty käyttämään muita kuin tavanomaisia hankintakanavia

arvoisa puhemies oppositiosta sanottiin hallituksen toimineen hyvin alkuhitauden jälkeen ja sitten vaadittiin että pitää testata jäljittää ja eristää mutta suomihan nimenomaan onnistui erinomaisen hyvin pitkään jäljittämään ne tautiketjut ja eristämään ja sen takia meillä oli aikaa laittaa ne yleiset rajoitukset jos ne olisi tehty aiemmin silloin kun oppositio vaati niistä ei olisi ollut mitään hyötyä mutta meillä olisi jo käsissämme valtavasti konkursseja eli tämä on mennyt niin kuin oppikirjan mukaan siitä voidaan kiittää meidän viranomaisia ja hallitusta nyt kun kapasiteettia on saatu ylös niin me voimme palata sitten enemmän vielä täysillä siihen mitä aluksi tehtiin ja toisin kuin edustaja sarkomaa väitti niin kyllähän ymmärtääkseni yritykset ovat koko ajan tässä olleet mukana mutta sellaista ei kannata ostaa mille ei vielä ole ollut tarvetta mitä ei ole voitu käyttää arvoisa puhemies suomihan oli menossa kohti seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta tilastoissa hyvää vauhtia oppositio ei ehkä ole huomannut että maailma on muuttunut täysin ei siinä taloustilanteessa jossa me kriisin jälkeen olemme tarvita tarjonnan lisäämistä vaan kysynnän lisäämistä ja siksi on hyvä että hallitusohjelma kirjoitetaan sitten ajan kanssa uudelleen

on tärkeää että hallitus nyt vastaa onko myös yritykset otettu testauksen laajentamiseen mukaan ja aiotaanko todellakin kela korvaus sinne laajentaa näin näin ei ole vielä tehty sitten koulutuksesta koulutukseen pitää panostaa varhaiskasvatukseen perusopetukseen korkeakoulujen aloituspaikkoja pitää lisätä ja sinne pitää panostaa mutta nyt näyttää siltä että näin ei tehdä näyttää huolestuttavasti siltä että hallitus on toistamassa yhdeksänkymmentä luvun laman kaltaisen

ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiselle ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa arvorahoille kun ne piti rahoittaa niillä valtion myyntituloilla

arvoisa puhemies ensinnäkin ministeri lintilälle kiitos ripeästä toiminnasta että laitoitte nämä selvitykset käyntiin on tärkeätä että tässä edetään nopeasti tuki näille sitten mitä tulee tähän keskusteluun taloudesta tai varsinkin oppivelvollisuudesta ja tästä koronakriisistä niin kyllä tässä nyt tulee vähän semmoinen vanha sanonta mieleen mitä jotkut ovat käyttäneet että ei koskaan kannata hukata hyvää kriisiä myöntäkää että te olitte jo ennen tätä koronakriisiä sitä mieltä että oppivelvollisuutta ei pidä laajentaa ja nyt sitten te sanotte että koska koronakriisi on käsillä niin nyt sen vuoksi tätä ei pitäisi viedä eteenpäin

tavalla päinvastoin
puhemies täytyy muistaa että julkinen talous on yhtä suurta kokonaisuutta niin kuntatalous kuin valtiontalous ja ja nyt pitää oikeasti rauhoittua nyt ei pidä tehdä yhtään uutta päätöstä mikä lisää kuntien menoja kuntasektori on antanut vakavan pyynnön että älkää tuoko nyt uusia uusia velvoitteita ja rahanmenokohteita tähän tilanteeseen kun ollaan täysin sumussa nyt jos mietitään mitä tavoitellaan niin mehän tavoittelemme sitä että jokainen lapsi pystytään kantamaan läpi koulun ja nyt kun katsotaan missä me me olemme tällä hetkellä niin ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja siellä vielä pienimmästä päästä ovat kodeissaan tällä hetkellä mahdollisesti etäopetuksen ulkopuolella mahdollisesti perheessä jossa on sosiaalisia ongelmia niin arvoisa opetusministeri ei nyt tehdä tällaisia ratkaisuja tässä vaan käytetään ne kaikki resurssit mitä meillä on niitten heikoimpien pienimpien lasten auttamiseen varhaisiin vuosiin erityisopetukseen etsivään nuorisotyöhön

arvoisa puhemies meistä kukaan varmasti ei halua perua tulevia menoja tai investointeja mutta on varmasti niinkin että on varauduttava siihen että syksyllä me olemme sen tosiasian edessä että meillä ei välttämättä ole varaa ihan kaikkeen siihen mitä olemme suunnitelleet tai tavoitelleet aika tarkastella sitten syksyllä kun meillä on selkeästi kirkkaammat näköalat siitä mikä on tilanne ja ja me pystymme tekemään paremmin päätöksiä siitä on minusta turha nyt tässä kiistellä paljon tärkeämpää on se että me mahdollisimman nopeasti pystymme pääsemään tästä kriisistä normaaliolosuhteisiin

suomen normaaliolosuhteisiin ja sitten on aika tehdä päätöksiä siitä mihin kaikkeen meillä on varaa

ärade talman ollaan nyt lyhyessä ajassa huomattu miten tuhoisat vaikutukset taloudelle on on siitä tai mitä seuraa siitä että rajoja laitetaan kiinni ollaan myöskin huomattu miten riippuvaisia me olemme vaikka ulkomaisesta työvoimasta näin kuitenkin olemme me elämme todellisuudessa vaikka joku muuta saattaa sanoa tästä kriisistä ei pidä vetää vääriä johtopäätöksiä on totta että monia asioita joudutaan arvioimaan tässä uudelleen mutta yhtä kaikki tarvitsemme tasa arvoisen yhteiskunnan tarvitsemme kansainvälisiä taakanjakomekanismeja ja ilmastonmuutoksen vaikutuksien hintalappu ei ei ole tässä laskenut yhtään vaikka osakekurssit niin ovat tehneetkin kuntataloudessa on aika iso kriisi tällä hetkellä viime vuosi oli kuntatalouden historian ehkä heikoin ja nyt tehdään äkkijarrutuksia eri puolilla maata nyt olisi tärkeää saada nopea viesti kuntasektorille siitä minkälaisia tuet tulevat olemaan koska nythän kärsivät eniten ne kunnat jotka aikaisemmin eivät tukea ehkä ole tarvinneet nyt kärsivät ne kunnat jotka ovat olleet erityisen riippuvaisia

johon se ei kuvitellutkaan laittavansa kaikkia ratkaisuja ja tunnustaa että syksyllä katsotaan kun tiedetään tästä talouden tilanteesta ja ennusteista enemmän niitä välineitä joilla ratkaisuja etsitään haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että talouslama työllisyyden aleneminen ja sosiaalinen lama liittyvät kaikki toisiinsa ja kun talous lähtee liikkeelle niin sen jälkeen nousee työllisyys mutta sosiaalinen lama usein jää juuri siksi on välttämätöntä tehdä tulevaisuusinvestointeja on välttämätöntä turvata jokaiselle suomalaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus koska se on se väline jolla tulevaisuuden työllisyysura rakennetaan me tiedämme että mitä alhaisempi työllisyysaste on ihmisjoukolla niin sitä alhaisempi on sen koulutusastekin

puhemies eihän kukaan kyseenalaista toisen asteen koulutuksen merkitystä vaan kyse on nyt siitä onko oppivelvollisuuden mekaaninen pidentäminen oikea tapa lisätä niitä tutkintoja tässä tilanteessa toiselle asteelle kyllä hakeudutaan mutta ongelma on siinä että siellä monet putoavat kärryiltä johtuen osittain resurssien puutteesta ja toisella asteella sekä jo peruskoulussa kasautuneista ongelmista maksuton toinen aste on ikävä kyllä pääasiassa tulonsiirtoa sellaisille ihmisille jotka eivät tarvitse sitä tukea kun tarvittaisiin kohdennettuja toimenpiteitä nimenomaan niille perheille ja niille oppilaille jotka sitä tukea tarvitsevat tämä on jossain määrin nollasummapeliä
arvoisa puhemies sekä edustaja halla aho että sitä ennen edustajat orpo ja sarkomaa ovat yhtä aikaa vaatineet että pysyviä menoja ei pidä lisätä ja sitten he ovat vaatineet että sen sijaan että oppivelvollisuusikää pidennetään niin kohdennetaan toimia heikossa asemassa oleviin eli te haluatte leikata sen satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa mikä oppimiseen ollaan laittamassa pysyviä menoja pois kun te sanotte että pysyviä menoja ei pidä lisätä te sanoitte

puolesta ja yhdeksänkymmentä luvun laman virhe olisi se jos päästettäisiin yritykset nurin tässä järjestelmässä koijarin karvainen käsi saattaa tulla väliin ja jotkut yritykset saada saada ansiotta näitä tukia mutta tärkeintä on se että pidetään yritykset pystyssä ja sitä kautta työllisyydestä huolehditaan
arvoisa herra puhemies koulutukseen pitää totta kai panostaa se on tie ulos tällaisestakin kriisistä lisää aloituspaikkoja varhaista tukea lapsille ja koululaisille oppimateriaalituen korotus on tehokas keino myös maksuttoman toisen asteen varmistamiseen jokaiselle tällaisia tukia me tarvitsemme

suomalaiset eivät kestä tämä tulee selkeästi ilmi kun tarkastellaan yhdeksänkymmentä luvun laman vaikutuksia nyt jo tiedämme että mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyteen ja siksi juurikin mielenterveyspalveluihin suomalaisten hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen on sitä pitkän aikavälin kantokyvyn rakentamista nuori sukupolvi ei pysty suomen taloutta kannattelemaan tai veroja maksamaan jos jää alhaiseksi esimerkiksi peruskoulun varaan jäävällä nuorella on todella kohonnut todennäköisyys joutua työttömäksi ja siksi nimenomaan koulutukseen panostaminen on tie tästä ulos ei ole mielekästä asettaa vastakkain varhaiskasvatusta ja toista astetta me pystymme kyllä molempiin panostamaan kunhan teemme sen arvovalinnan että ylipäätään koulutukseen panostetaan ja sitten jos pitää tehostamista tehdä niin se on syytä kyllä hakea jostain aivan muualta kuin koulutuksen kohteista yksikään kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotias ei ole menetetty tapaus vaikka voidaan todeta että varhaiskasvatukseen olisi kannattanut panostaa jo kymmenen vuotta sitten niin samalla meidän on kyllä autettava niitä nuoria joille toinen aste tuntuu vaikealta juuri sitä muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaa että jokainen saadaan siellä suorittamaan se toisen asteen tutkinto

arvoisa puhemies tässä nivaskassa ei priorisoida julkisia menoja ei varauduta euroalueen heikentymiseen eikä luovuta ideologisista hankkeista tuntuu kohtuuttomalta että matkailu ja ravintola alalla ja muilla aloilla on vaikea saada minkäänlaista apua jotta ihmiset selviytyisivät huomisesta vaihtoehtoja on kuten factoring tyyppinen ratkaisu valtio ostaisi selkeitä ja riidattomia pk sektorin laskusaatavia esimerkiksi kahdeksallakymmenellä prosentilla näin se ei olisi suoraa tukea ja valtio saisi omiaan takaisin ja välttäisimme dominoefektit maksuvaikeuksien kumuloituessa tämä ostaisi aikaa ja tilaa markkinoilla ja olisi varmasti oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin hallituksen jota myös arhinmäki edustaa alaisuudessa toimivan business finlandin kiistanalainen huutokauppakeisarimalli toivottavasti elinkeinoministeri jalostavat ideaa

herra puhemies myös meillä keskustan eduskuntaryhmässä on ihmetelty näitä uutisia siitä minne business finlandin yritystuet koronatuet ovat menneet kuitenkin haluan jotta keskusteluun tulee suhteellisuudentajua todeta sen että kun pyysin ne tiedot tuolta työ ja elinkeinoministeriöstä niin huomasin että siellä oli reilusti yli puolet lähes kaksi kolmasosaa alle kymmenentuhannen euron pieniä tukia pienille yrityksille kunnon yrityksille pyöreästi sanottuna neljätuhatta kappaletta noin kuudestatuhannesta taisi olla tällaisia tukia mutta keskusta on sitä mieltä että asia pitää selvittää ja ministerimme lintilä on toiminut niin kuin ministerin pitää toimia hyvin huolellisesti ja laittanut selvitykset liikkeelle meidän mielestämme koronatukien pitää kohdistua yrityksiin joissa kriisi on oikeasti aiheuttanut liiketoiminnan tappioita jotka työllistävät ja joilla on tulevaisuudennäkymää pöytälaatikkoon ei pidä maksaa yhtään koronatukea puhemies kysyisin kun työministeri on paikalla millainen nyt tämä maatalouden työvoimatarpeen tilanne on tällä hetkellä yrittävätkö työministeriö ja työministeri nyt kohdistaa jollakin tavalla tukea sinne että suomalaiset lähtisivät maatiloille töihin ja riittääkö tämä tuhannenviidensadan kausityöläisen määrä hoitamaan sen että meillä on kotimaisia kasviksia myös syksyllä

puhemies täällä edustaja kurvinen sanoi että on turha ennustaa julkistaloutta eikä sitä teidän kurvinen tarvitsekaan tehdä kun sen ovat pätevät virkamiehet tehneet mutta se on hyvä tiedostaa että tämä järkyttävä alijäämähän nyt pysymme tässä julkisen talouden suunnitelmassa ei johdu pelkästään eikä edes suurelta osin tästä koronakriisistä ja minä arvostan valtiovarainministeri kulmuni kovasti sitä että te muistutatte hallituskumppaneitanne tästä julkisen talouden sopeuttamisen tarpeesta mutta kun te sanotte kauniisti että suomi palautetaan kestävän julkisen talouden uralle

sitten vielä edustaja halla aho ja sitten mennään ministereitten vastauksiin

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille hyvästä debatista ja vastaan muutamiin kysymyksiin tämä arvonlisäveron palautus alkuvuoden osalta josta olemme keskustelleet useampaan otteeseen tässä salissa ole ollut erityisen nopea keino saada sitä koska se automaatioon perustuva järjestelmä vie sen noin pari kuukautta mutta nyt minä olen halunnut viedä sitä asiaa eteenpäin millä tahansa keinolla ja kun se manuaalisesti tehdään virkamies virkamieheltä sitten laskee sen ja tekee sen palautuksen siinä virheiden riski totta kai kasvaa mutta siitä huolimatta koska tilanne on näin poikkeuksellinen me selvitämme koko ajan jatkuvasti kaikkia keinoja kuinka voimme auttaa sitä tilannetta että firmat eivät ajaudu konkurssiin ja vaikka täällä on on tullut kritiikkiä näitä yritystukia kohtaan niin täytyy muistaa että meillä oli aivan yksiselitteistä että kaikki halusivat laittaa tukia

auttamaan näiden olemassa olevien tukien kautta ja edelleenkin selvitämme mitä tarvitaan vielä ettei tilanne ajaudu konkursseihin ja aivan kuten edustaja vartiainen täällä totesi finanssikriisin jälkeisenä vuosikymmenenähän suomi ei missään vaiheessa pystynyt pääsemään itse asiassa vakaalle julkisen talouden uralle me saavutimme sitä hiljalleen mutta vuosikymmenessäkään me emme päässeet ylijäämäisiä tuloksia tekemään ja nyt meiltä katoaa alta jälleen kerran valtava määrä työtä joka täytyy uudestaan jälleenrakentaa ja se tulee ehdottomasti vaatimaan sitä että me mietimme mikä se

hallituksen täytyy pystyä syksyllä kun tiedämme miten virus on selätetty ratkaisemaan

arvoisa herra puhemies nyt tarvitaan niitä rakennuspuita rakentaaksemme sillan yli tämän synkän virran ja siihen tarvitaan monia elementtejä ensimmäinen elementti johon on tartuttu on yritysten tukeminen ylitse tämän kriisin ravintola alan yritysten osalta meillä on valmistelussa malleja ja niitä hallitus tulee tulee käsittelemään toinen asia on se että meidän pitää myös estää kaikin tavoin näiden lomautusten ajautuminen irtisanomisiksi eli pidettävä huolta siitä että että ihmiset voivat palata töihin ja saadaan taas maa käyntiin ja pyörimään yhtä lailla on tärkeää se että pidämme huolta siitä inhimillisestä pääomasta joka meidän nuorisossamme on ja siitä syystä näen kyllä myös työllisyyden näkökulmasta nuorten koulutukseen satsaamisen ihan ensiarvoisen tärkeänä pitää olla balanssissa ja tietenkin talous huomioiden mutta taloutta ei ole ilman inhimillistä sosiaalista hyvinvointia ja ja osaaminen on ihan ykkösasioita siinä me lyömme kättä yhteen opetusministerin kanssa että pidämme huolta siitä että että myös osaamiseen satsataan koska se on keino päästä eteenpäin eli kaikkia näitä käydään ja tehdään ja hallitus on tähän työhön käynyt tänä aamuna keskustelin työmarkkinajärjestöjen ja suomen yrittäjien kanssa ja kävimme tätä keskustelua miten siellä nähdään ja tuodaan esityksiä myös tähän hetemäen työhön jolla tullaan etsimään keinoja myös exit prosessiin eli siihen että päästään tästä tästä kriisistä yli ja voidaan rakentaa sitten kestävää tulevaisuutta se tulee olemaan pitkä tie eikä taatusti helppo ja siihen tarvitaan myös tässä salissa hyvää yhteistä näkemystä ja kaikkia niitä hyviä ajatuksia ja ideoita

arvoisa herra puhemies edustaja adlercreutzin kysymykseen että millä aikataululla kuntien tukemiseen ensimmäinen osahan oli tässä lisätalousarviossa jossa tuli tämä väliaikainen tuki verotulomenetysten osalta toinen osa tulee kolmannessa lisätalousarviossa johon on

laskelmia tällä hetkellä tehdään kolmantena sitten elokuussa tulee vielä katsottavaksi ovatko nämä keinot riittäviä vai tarvitaanko vielä lisää ajattelen itse lisätalousarviota mutta myöskin seuraavan vuoden budjettia näillä aikatauluilla mennään tätä kuntien tukemista ja nämä kohdistuvat suoraan koronasta johtuviin kustannusten nousuihin tai toisaalta tulojen menetyksiin sitten meillä on sen jälkeen hoidettavana vielä suuri suuri kysymys koko kuntien taloudesta

arvoisa puhemies hyvä oppositio olen nyt aika monta puheenvuoroa kuullut täällä jossa on sanottu että pysyviä ei pidä tässä tilanteessa tehdä näin on toistettu moneen otteeseen tämä lausuntohan tarkoittaisi sitä että ei tulisi rahaa oppivelvollisuuden laajentamiseen mutta ei tulisi rahaa minnekään muuallekaan koulutusjärjestelmän puitteissa eli tämä tarkoittaisi sitä että tämä historiallinen lisäpanostus mitä nyt tehdään koulutusjärjestelmään

isot tasa arvo ja laatuhankkeet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta ovat jo käynnissä ne rahat on päätetty ja ne ovat jaossa koulutuksenjärjestäjille myöskin sadasta miljoonasta ammatillisen koulutuksen opettajien lisää palkkaamiseen on päätökset tehty ja se raha on koulutuksen järjestäjien haussa

aiheutuneet mahdolliset kasvut oppimiseroissa sitten syksyllä korjattua ja voimme osoittaa myöskin lisäresursseja oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon sitä kautta tämä hallitus pitää kiinni näistä tärkeistä hankkeista joilla me tähtäämme nuorten syrjäytymisen vähentämiseen sekä suomalaisten koulutus ja osaamistason nostoon sille on vielä suurempi tarve nyt tämän taloudellisen sokin jälkeen
nyt siirrytään puhujalistaan

arvoisa puhemies kuten täällä aiemminkin on todettu mielestäni on ollut täysin oikein että hallitus on mennyt tässä täysillä terveys edellä se on ainoa vaihtoehto ja tietenkin tässä tilanteessa on nähtävä se että kun on matalan koron aika niin on ihan perusteltua ja hyvä ja tärkeä joka tapauksessa se että voimme tehdä näitä satsauksia niin terveydenhuollon edistämisen puitteissa kuin sitten kaiken kaikkiaan isoja toimia konkurssien estämiseksi ja ihmisten inhimillisen hädän helpottamiseksi kuten tässä myös aiemmin todettiin niin nythän kaikki jatko tulee riippumaan merkittävällä tavalla siitä kuinka tulemme onnistumaan tässä työllisyyden ylläpitämisessä konkurssien torjunnassa kasvun luomisessa kaikessa tässä talouden viisaassa uudelleen rakennuksessa vaikka totta kai talousnäkymä on joka tapauksessa pelottava niin siksikin uskon niin että hyvällä harkinnalla voimme tehdä näitä toimenpiteitä joko tuhlailevasti ja epätehokkaasti tai sitten sitten tehokkaammin ja siten että myös tulokset ovat paitsi työllistäviä myös oikeudenmukaisia ne ovat tärkeitä isoja periaatteita

verojen lykkäysmahdollisuus maksujärjestelyjen kautta mikä on äärimmäisen tärkeä toimenpide ja sitä olemme täällä vieneet eteenpäin siihen varmasti on odotettavissa vielä jatkossakin toimia eduskuntahan juuri on hyväksymässä tähän pontta jossa edellytetään että myös jatkossa työstetään tätä elementtiä mahdollisesti eteenpäin ja siihen varmasti liittyy myös keskustelu tästä mahdollisesta arvonlisäverojen palauttamisesta ikään kuin verovelkatyyppisesti jos se on se keino millä nopeasti saadaan kassakriisiä hallittua hyvä niin mutta sitten myös tähän pätee mielestäni se sama kriteeri että miten verotuksellisia keinoja käytetään ne nimenomaan kohdistuvat sille kuka tarvitsee eikä yleisesti arvonlisäverojakin maksetaan maksetaan kuukaudessa pari miljardia ja ja tietenkin on selvää että tällaiset verotuotot eivät voi olla pysyvästi pois yhteiskunnan kuntien käytöstä esimerkiksi silloin kun pitää samaan aikaan kantaa huolta ihmisten terveydestä vanhustenhoivasta lasten koulutuksesta kaikesta tästä tässä yhtälössä pitää olla varsin viisas kun

niinpä tähänkin liittyen se keskustelu mikä valitettavasti nousi viikonloppuna esimerkkien myötä tämän business finlandin kautta ei ei ole omiaan tukemaan tätä ajattelutapaa koska voin kuvitella hyvin miltä tuntuu ihmisestä joka on lomautettu työtön pelkää työpaikkansa puolesta

voisimme olla varmoja ettei se pieni yrittäjä jolla on kassa tyhjä ja kysymysmerkkejä ilmassa suuri huoli joutuisi sitten katsomaan kun joku muu kellä vastaava hätää ei välttämättä ole näitä tukia saisi siksi oli tärkeää että esimerkiksi ministeri lintilä nyt äsken tuossa vielä vahvisti sen että

rakennamme tulevaisuutta oikeudenmukaisesti tästä eteenpäin näiden arvovalintojen paikka on myös silloin syksyllä budjettiriihessä nyt haluan tähän loppuun sanoa kun kuuntelin tätä keskustelua että ei saisi arvoisa kokoomus olla myöskään niin että sitten ideologisen vastustamisen vuoksi vastustetaan näitä tulevaisuuspanostuksia koska kyllähän se oli niin että oppivelvollisuuden laajentamista tai hoitajamitoitusta kokoomus vastusti jo ennen kriisiä ja nyt käytetään tätä kriisiä hyväksi jotta näitä koulutuksen lisäpanostuksia vastustetaan kyllä täällä mielestäni ministeri andersson aivan oikein totesi että jos täällä sanotaan että ei pysyviä lisäpanostuksia koulutukseen niin sehän nyt vallan leikkaus tässä olisi tälle linjalle en toivoisi hallituksen lähtevän ja tuskin hallitus sellaiseen on lähdössäkään mutta puhemies ei myöskään ideologisesti että kriisin varjolla jotain ei tulisi tehdä
tähän väliin kaksi asiaa tänään pidetään kaksi istuntoa tämän asian käsittelyä jatketaan nyt ensimmäisessä istunnossa kello kahdeksantoista saakka jonka jälkeen jatketaan päiväjärjestyksen muilla asioilla niiden käsittelyn jälkeen pidämme lyhyen tauon ja otamme päivän toisen istunnon jossa alussa on mietintöjä joista yksi vaatii äänestystä ja niiden käsittelyn jälkeen jatketaan tätä kehyskeskustelua toinen asia puhemiesneuvosto tänään päätyi siihen että tulemme torstain istunnosta eteenpäin noudattamaan paikalta pidettyjen puheenvuorojen osalla maksimissaan seitsemän minuutin puheenvuorojen sijasta kolmen minuutin aikarajaa jos jää jotakin sanomatta voi aina pyytää sitten uuden puheenvuoron

herra puhemies punavihreä politikointi näkyy olevan hallituksen toiminnassa tärkeämpää kuin talouden tasapainottaminen valitettavasti täällä tänään käytetyistä puheenvuoroistakin on käynyt selväksi että ei edes kriisitilanteessa suostuta nostamaan niitä punavihreitä laseja pois silmiltä nyt käsiteltävään julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy merkittäviä määrärahoja esimerkiksi suomen hiilineutraaliuden edistämiseksi hallitus on sitoutunut toimimaan tavalla jonka myötä suomi olisi hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi vastaavasti ruotsin hiilineutraaliustavoite on kymmenen vuotta myöhempänä vuodessa kaksituhattaneljäkymmentäviisi ja saksassa hiilineutraaliustavoite on vuodessa kaksituhattaviisikymmentä uskomatonta koronakriisin keskelläkin hallitus jatkaa sellaisten toimenpidekokonaisuuksien valmistelua joiden tavoitteena on vain löytää nyt sitten uusia päästövähennyksiä ja vauhdittaa niitä olemassa olevia tähän hiilineutraalisuuteen budjetoidaan joka ikiselle vuodelle miljardeja euroja hallitus on päättänyt myös perustaa ilmastorahaston jonka toiminta keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen asian valmistelu on tällä hetkellä kesken ja sitä siis jatketaan koronatilanteesta huolimatta ikään kuin tätä koko koronakriisiä ei olisikaan sama kritiikki tietysti kohdistuu euroopan unioniin jossa koko green deal jatkaa yhä elämäänsä ja siihenhän tämä ilmastorahastokin liittyy sellaisen pistin merkille myös että tähän julkisen talouden suunnitelmaan on kirjattu joukkoliikenteen tukeminen perussuomalaiset katsovat että nyt koronaviruksen aikana ja sen levitessä pitäisi kuitenkin kiireellisesti ymmärtää yksityisautoilun merkitys yksityisautoiluhan on tässä nyt tulevina vuosina terveysteko sillä vältetään enempiä koronatartuntoja verrattuna siihen että laitetaan ihmiset joukkoliikenteeseen suomessa pitää viipymättä ryhtyä toimiin yksityisautoilun kustannusten alentamiseksi käytännössä polttoaineverotuksen keventäminen olisi hyvä toimi lisäksi nämä suunnitellut polttoaineiden veronkorotukset on syytä siis perua perussuomalaisten talouspolitiikassa suomalainen työ ja yrittäminen tulevat ensin kriisistä toipuakseen suomen täytyy ajatella ennen kaikkea omaa taloudellista ja omaa kansallista etuaan tehtävämme on auttaa yrityksiä kriisin yli ja pelastaa suomalaisten työpaikkoja se ei tarkoita loputonta velanottoa vaan tukitoimet on kohdistettava niihin yrityksiin joiden asiakasmäärät ovat näiden rajoitteiden ja karanteenien takia merkittävästi pienentyneet tai yrityksiin joiden toiminta on kokonaan pysähtynyt talouden kannalta ja kriisistä toipumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että välttämättömien menojen kasvaessa talouskasvun tyrehtyessä valtio osaa karsia myös muita menojaan näin ei kuitenkaan ole tehty vaan menolisäyksiä toteutetaan jatkuvasti lisää uudella velkarahalla perussuomalaiset katsovat että nyt on entistäkin kiireellisempää leikata muun muassa kehitysavusta taloudellisesti haitallisesta maahanmuutosta tai liian kunnianhimoisista ilmastotoimista eli vaadimme tehtäväksi priorisointia siinä mitä pidetään veronmaksajien kannalta tärkeimpänä poliitikkojen tehtävä on nyt toimia yhä talouskasvun ja yritysten toiminnan mahdollistajina yritykset autetaan siis kriisin yli ja kriisin jälkeen kun kriisi jatkuu yrityksillä toisaalta myös pitkään niitä autetaan edistämällä suomalaista kilpailukykyä esimerkiksi edullisemmalla sähköllä ja polttoaineella pidemmällä aikavälillä on kuitenkin niin että vain tuottava työ suomen oloissa varsinkin vientiteollisuus luo talouskasvua jatkuvat elvytykset ja jatkuva velaksi eläminen eivät tuota talouskasvua luo

arvoisa puhemies on hieman sääli että valtiovarainministeri kulmuni on poistunut täältä minä olin toivonut että tätä keskustelua voisi käydä hänen läsnä ollessaan mutta todellakin meillä on käsillä tämä dokumentti joka kuvaa suomen julkistalouden ja talouden tilaa tästä viisi vuotta eteenpäin ja sehän on kammottava ja osoittaa sen valtavan julkistalouden vahvistamistarpeen joka meillä tästä eteenpäin joka vuosi on siihen nähden myös tämä keskustelu on sillä tavalla masentavaa että aika vähän tässä salissa näyttää olevan kuitenkaan ymmärrystä tämän ongelman luonteesta mehän olleet minkäänlaisella talouden tasapainouralla ja julkistalouden tasapainottuvalla uralla ennen tätä koronakriisiä lars calmfors joka on tukholman yliopiston professori pitkäaikainen sikäläisen arviointineuvoston jäsen ja on perehtynyt myös suomalaiseen talouspolitiikkaan kirjoitti ihan oma aloitteisesti dagens nyheteriin kirjoituksen jossa hän aika ällistyneenä esitteli sitä miten heikot ovat suomen julkistalouden näkymät ja miten heikolla pohjalla nyt istuvan hallituksen politiikka tältä osin on ja ei tässä minusta tarvitsisi hirveästi ihmetellä jos nyt kohdistan sanani hallitukselle että teidän hallituksen uskottavuus ei nyt tässä salissa minun silmissäni niin valtavan hyvä ole pääministeri marin puhui aikaisemmin tässä istunnossa siitä miten ryhdytään tekemään lisää julkistaloutta vahvistavia päätöksiä kun usva hälvenee ja tiedetään enemmän mutta sellainen tilannehan meillä oli viime kesänä ja syksyllä kun hallitus oli nimitetty ei silloin ollut ennusteissa mitään muuta kuin tasaista korkeasuhdannetta tai resurssien normaalikäyttöä eikä silloin mitään julkistaloutta vahvistavia päätöksiä tehty vaikka nämä samat kestävyysvajeongelmat olivat silloin oikein hyvin tiedossa silloin kaikki lykättiin joihinkin epämääräisiin työryhmiin joista ei ole sittemmin kuulunut mitään työmarkkinajärjestöjen työryhmiin olikohan niitä seitsemän niissä oli kymmeniä ihmisiä ja ne ovat tuottaneet kai yhden nykytilanteen kuvauksen eikä tämä kestävyysvaje nämä julkisen talouden ongelmat jotka joka päivä näkyivät suomalaisten elämässä ennenkin tätä kriisiä ole mihinkään hävinnyt meillä on kurjuutta lastensuojelussa meiltä puuttuu rahaa poliiseilta lääkäreiltä

tämä meidän julkisen sektorin rapautuminen alkaa näkyä ikääntymisen myötä eikä sille ole tehty mitään täällä edustaja lindtman puhui siitä miten kuulemma tämän kaiken kulmakivi kestävyysvajeen hoitamisen kulmakivi on se että tästä kriisistä selvitään hyvin no ei taatusti ole kyllähän tästä nyt jotenkin aina selvitään ja sen vaikutus kestävyysvajeeseen on rajallinen mutta kyllä se edelleen vakavoittaa näitä meidän vakavia ongelmia ajatelkaa hyvät edustajakollegat tätä lukua kymmenen miljardia

ja täällä salissa riidellään jostain muutamien kymmenien miljoonien tai sadan miljoonan määrärahasta minusta se on suoranaista pilkkaa suomen kansaa kohtaan se kymmenen miljardia miten sitä pitäisi lähestyä julkistaloutta voi vahvistaa rakenteellisilla työmarkkinauudistuksilla veronkorotuksilla tai menosäästöillä mistään tällaisista selvästikään tässä salissa ei oikein haluta puhua vaikka nämä numerot täällä huutavat niin kuin abelin veri maasta meille jotka olemme kuitenkin vastuullisia päätöksentekijöitä olen kuullut myös sanottavan että kaikilla euromailla on tällaisia ongelmia no kyllä onkin mutta tullaan näkemään valitettavasti että muut pohjoismaat ja saksa karistavat paljon nopeammin kannoiltaan tämän kriisin koska ne olivat alun perin paljon vahvemmassa julkistalouden tilanteessa sikäli kuin minä osaan arvioida niin suomi on valitettavasti valumassa pikkuhiljaa heikoksi euromaaksi se kehitys on vasta alussaan mutta koska meillä on kyvyttömyys tehdä riittäviä työmarkkinauudistuksia ja riittävän jämäkkää budjettipolitiikkaa niin meillä on jo luottokelpoisuus heikentynyt me emme enää tässä mielessä ole osa pohjoismaista perhettä ja pikkuhiljaa me vajoamme yhä syvemmälle tämän ymmärtävät järkevät ihmiset läpi yhteiskunnan täällä valitettavasti opetusministeri andersson ei ole

monet yliopistoihmiset ovat oikeasti huolissaan kyllähän he näkevät tämän julkistalouden tilan ja osaavat ennustaa miten heille on siinä käymässä ja kyllä jotta suomen kansa tästä uskaltaa lähteä taas taloudelliseen toimintaan niin kyllähän näitä realistisia puitteita on pidettävä esillä anteeksi puhemies minä todella luulin että oli seitsemän minuuttia minä olen pahoillani että käytin

arvoisa puhemies tässä vaiheessa meille kaikille on erittäin selvää että koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi on johtanut ennennäkemättömiin taloudellisiin haasteisiin kaikkialla maailmassa tästä tilanteesta syntyvät markkinahäiriöt vaikuttavat erityisen paljon suomen kaltaisiin pieniin vientivetoisiin talouksiin jotka ovat hyötyneet avoimesta kaupasta ja globalisaatiosta koronavirus on sulkenut rajamme ja rajoittanut voimakkaasti ihmisten liikkumista tavarat saavat edelleen liikkua mutta tilanne vaikuttaa monella tavalla niihin logistisiin ketjuihin joita pitkin olemme tottuneet käymään kansainvälistä kauppa yritykset kuin valtiotkin eristäytyvät tilanteen pakosta tämä korostaa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tarpeita saamme olla tyytyväisiä siihen että olemme säilyttäneet maataloudessa omaa tuotantoamme ja pitäneet huoltovarmuutemme varsin hyvällä tasolla ikävä kyllä terveydenhoidossa käytettyjen suojavälineiden osalta sinänsä hyvää pandemiasuunnitelmaamme ei ole noudatettu ja ja sen takia olemme tällä sektorilla heikossa tilanteessa maailmanlaajuisen kysynnän valtavan kasvupiikin vuoksi arvoisa puhemies en saanut äskeisessä debatissa puheenvuoroa kun edustaja kurvinen kysyi täällä maatalouden kausityövoimatilanteesta ministeri haataiselta no edustaja kurvinen ei saanut vastausta ministeri haataiselta ei minkäänlaista vastausta tähän kysymykseensä omalta osaltani totean tässä on jonkin verran kokemusta näistä maatalouden kysymyksistä ja myöskin tästä ulkomaisen kausityövoiman tarpeesta olen ehdottomasti sitä mieltä että tämä tuhatviisisataa joka nyt on päätetty ei missään tapauksessa riitä jos aiomme saada korjatuksi tuon sadon mansikasta marjoista vihanneksista juureksista herneistä ja niin ensi kesänä ja ensiksi se pitäisi istuttaa tai kylvää harsottaa ja niin edelleen kyllä me tarvitsemme lähes sen saman määrän näitä kausityöntekijöitä ulkomailta ja nyt kun näitä rajaesteitä ei ei ainakaan ukrainan osalta ole olemassa niin minusta järkevä kansakunta hoitaa niin että nämä kasvukauden työt tulevat tehdyiksi se on selvää että mielellään käytetään suomalaista työvoimaa siihen on monenlaisia esteitä kuitenkin osalla on vahva talouskannuste olla tekemättä näitä töitä kun työttömyyskorvauksella saa enemmän kuin tekemällä työtä niin se on selvää että järkevä ihminen ei tee silloin työtä ja jos eläkkeen verotus kiristyy kun tekee näitä peltotöitä monet eläkeläiset olisivat halukkaita niin siinäkin on taloudellinen kannuste puuttumassa ja sitten on paljon niitä jotka eivät kykene tähän raskaaseen työhön mutta sitten ehkä erillinen tutkimus pitäisi tehdä siitä että jos ei ole tämmöistä taloudellisen kannusteen puutetta ja jos on työkykyä niin miksi sitten semmoinen ihminen ei tee jos hänellä ei ole muuta työtä arvoisa puhemies suomen talouden tilannekuva vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä riippuu hyvin vahvasti siitä kuinka syvä ja pitkä koronaviruspandemian aiheuttamasta taloudellisesta sukelluksesta muodostuu valtiovarainministeriön huhtikuuta kaksituhattakaksikymmentä julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa annettujen ennusteiden pohjalla on arvio poikkeustoimien jatkumisesta kolmen kuukauden ajan tietenkään meillä ei ole mitään takeita siitä kuinka pitkään poikkeustoimia todella tarvitaan suomessa epidemia ei selkeästi ole levinnyt läheskään yhtä nopeasti kuin pahimmilla epidemia alueilla maailmanlaajuisesti johtuen suhteellisen aikaisin aloitetuista rajoitustoimista harvasta asutuksestamme ja vähäisemmistä sosiaalisista kontakteistamme tämä tarkoittaa sitä että rajoituksia purettaessa on selvästi olemassa riski tartuntojen kääntymisestä jyrkkään kasvuun lisäksi on perusteltua olettaa että tauti häiritsee meitä sykleittäin aina siihen asti kunnes hoitokeinot kehittyvät ratkaisevan paljon on varauduttava siihen että koronavirus vaatii ajoittaisia rajoituksia yhteiskunnassamme vielä mahdollisesti hyvinkin pitkän ajan jos haluamme aktiivisesti hidastaa sen leviämistä luonnollisesti näillä rajoituksilla on kallis taloudellinen hinta joten kyse on tasapainoilusta huonojen vaihtoehtojen välillä nykyisten rajoitusten on arvioitu maksavan noin miljardin viikossa joten on syytä tehdä kaikkemme jotta päästäisiin eroon lääke sairauteen ei saisi koskaan olla pahempi kuin itse tauti
arvoisa puhemies tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa silti tällaista suunnitelmaa ei ole koskaan käsitelty näin valtavan epävarmuuden vallitessa julkisen talouden suunnitelman lukujen desimaaleista ehkä ei kannata vääntää kun kymmenluvut tai jopa etumerkit ovat nyt vaikeasti arvioitavia suunnitelmassa on tavan mukaan herkkyystarkastelu mutta siinäkin hitaan ja nopean skenaarion ero bruttokansantuotteessa on muutaman prosentin luokkaa kun tarkastelee maailmantilaa nyt voi todeta että mahdolliset tulevaisuudet eivät välttämättä rajaudu ihan tähän haarukkaan merkittävää epävarmuutta tulevaisuudesta aiheuttavat ainakin seuraavat tekijät ensimmäisenä koronan taittaminen onnistuuko epidemian hallinta niin että laajoista massarajoituksista päästään mahdollisimman paljon laajan seurannan jäljityksen ja testauksen pohjalta tehtyihin kohdennettuihin eristämistoimiin ja jos se meillä onnistuu mitä seurauksia siitä on että esimerkiksi naapurimme ruotsi ei ei edes tähän pyri ja useassa maassa toki epidemian mittakaava on jo nyt aivan toista luokkaa kuin meillä toisena eun ja euroalueen ratkaisut onnistutaanko talouskurimukseen vastaamaan yhdessä yhteisvastuullisesti ja onko jäsenmailla ja yhteisöllä valmiutta ja kykyä hyödyntää ennakkoluulottomasti myös erilaisia radikaaleja ratkaisuja suomen talouden on vaikea toipua jos eurooppa muuten kyntää syvällä kolmantena yhdysvallat kiina venäjä kehittyvät taloudet miten syvän iskun eun ulkopuoliset maat kokevat ja millaisia valintoja ne tekevät siihen vastatakseen minkä tahansa merkittävän talousalueen romahdus tai pitkittynyt taantuma varjostaa rankasti koko globaalia taloutta epäonnistuneen epidemiatorjunnan tai talouselvytyksen yhteiskunnalliset seuraukset erityisesti heikon hallinnon maissa voivat olla karmeita ja arvaamattomia neljäntenä ylipäänsä näyttää siltä että meillä on edessä aika jolloin markkinatalous ottaa hieman happea ja suunnitelmatalouden elementit korostuvat tämä on häiriötilassa odotettavaa mutta se on vaikeasti ennakoitavaa ja mallinnettavaa turvallisuus ja huoltovarmuus nousevat uudella tavalla esiin mutta tuleeko kylkiäisenä sisäänpäin kääntyvän protektionismin ja nollasummapelin aika toivottavasti ei se olisi suomen kaltaiselle maalle katastrofi siihen millaiseen suuntaan nämä mainitut tekijät kääntyvät vaikuttaa osaltaan myös se millaisia päätöksiä me täällä teemme julkisen talouden suunnitelman ennusteet voivat pitää kutinsa mutta tulevaisuuden voi hyvin arvioida olla jotain aivan muuta samalla kun tämä jts ankkuroi tulevaisuuden oletusuran meillä on myös kyky ennakoida ja analysoida vaihtoehtoisia skenaarioita tavoite on ettemme tule yllätetyksi mutta jos tulemme meidän täytyy pärjätä siitä huolimatta tällaisen epävarmuuden edessä on huolehdittava siitä että päätöksenteko on robustia ja tähtää resilientin talouden ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen olisi järjetöntä ponnistaa vaivoin ylös tästä pandemiasta ja juosta sokeana päin seuraavaa järjestelmäkriisiä jonka lyö naamalle viimeisestään lämpenevä ilmasto tai hupeneva biodiversiteetti jollemme sitä ajoissa estä on uskomatonta että perussuomalaiset edustajat tavion suulla haluavat tässä ohittaa tiedeyhteisön viestit täysin ja lisäksi fossiilienergian riippuvuuden ylläpitäminen jopa lisääminen on todella iso huoltovarmuusriski on osin kyllä hallitusohjelma kirjoitettiin erilaisissa kevättunnelmissa mutta tavoite luoda suomesta taloudellisen kestävyyden ohella sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta on tärkeämpi kuin koskaan sen on syytä määrittää julkisen talouden ohjausta nyt ja
arvoisa

herra puhemies ollaan suljettu iso osa yksityisistä ja julkisista palveluista ihmisiä suojellaksemme ihmisiä on kehotettu välttämään lähikontakteja jolloin monet avoinnakin olevat palvelut ovat kärsineet asiakaskadosta lähes puoli miljoonaa työntekijää on yt neuvotteluiden piirissä lomautetut lasketaan sadoissatuhansissa ja työttömiksi jääneetkin jo kymmenissätuhansissa vaikka me suomessa lopettaisimme rajoitukset ja yrittäisimme jatkaa kuin mitään koronaa ei olisikaan vaikuttaisi maailmantalouden taantuma myös meihin vientiteollisuus on jo alkanut hyytyä globaalin kysynnän mukana ja mä liikun kriisistä kriisiin kuljen komein askelin tahdon että kaikki ois kuin ennenkin lauloi ismo alanko työllisyystilastot ennen kriisiä näyttivät siltä että hallitus oli hyvässä vauhdissa kohti seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitetta mutta nyt maailma on kuitenkin aivan eri julkisen talouden suunnitelmat on rakennettava uuden maailman mukaisiksi heti kun rajoitustoimien ja niiden talousvaikutuksien laajuus alkaa selvitä me tulemme tarvitsemaan kysynnän emme tarjonnan lisäämistä toki tarjonnan lisäämistäkin tietyillä sektoreilla erikseen arvoisa puhemies onneksi asumme hyvinvointivaltiossa joka kykenee ottamaan pahimmat iskut vastaan ja antaa meille vahvan ponnahduslaudan tulevaisuuden rakentamiselle kriisin jälkeen nyt apuun valtiota huutavat nekin jotka aiemmin ovat halunneet leikata valtion roolin yhteiskunnassa mahdollisimman pieneksi kun julkista taloutta suunnitellaan tuleville vuosille meidän opittava tästä kriisistä tarvitsemme aiempaakin enemmän investointeja lapsiin nuoriin ja koulutukseen sekä hoiva ja terveyspalveluihin on tärkeää että meillä on nyt sellainen hallitus jolla on paitsi historiallinen tavoite ja kokemus hyvinvointivaltion rakentamisesta myös kestävä näkemys sen uudistamisesta tälle vuosikymmenelle arvoisa puhemies koska valtio saa korotonta lainaa toisin kuin pulaan joutuneet ihmiset yritykset ja kunnat on taloudellisestikin järkevää että valtio ottaa suurimman roolin kriisistä selviämisessä jokaisen apua tarvitsevan on saatava nopeasti apua on silti varmistettava että apu kohdentuu oikeudenmukaisesti ja todelliseen tarpeeseen emmekä tuhlaa julkisia varoja tukemalla valmiiksi hyvässä asemassa olevia esimerkiksi business finlandin toimintatavat on asetettu julkisuudessa kyseenalaisiksi ja tällaisten subjektiivisten tukimallien tilalle pitää vaihtaa luotettavammat järjestelmät jotka kohtelevat apua tarvitsevia yrityksiä tasapuolisesti

on ollut myös alv palautusmalli joka olisi hyvä kunhan se pystyttäisiin toteuttamaan nopeasti isossa kuvassa hallituksen toimet ovat kuitenkin olleet aivan oikeita emme saa toimia kuten yhdeksänkymmentä luvulla kun työpaikkojen annettiin kaatua ja tukimiljardit valutettiin jälkikäteen pankkien omistajille arvoisa puhemies vaikka yhteiskunnan sulkeminen alkaa jo väsyttää ja moni haluaisi vain palata entiseen on meidän tänään myös tunnustettava että meillä olisi monia ongelmia myös ilman koronaa ismo alankokin laulaa myös kriisistä kriisiin kuljen komein askelin tahdon ettei mikään ois kuin ennenkin kriisi tarkoittaa käännekohtaa uutta tilannetta jonka jälkeen suunta muuttuu kun nyt hahmotamme tulevien vuosien julkistaloutta teemme sen osin sokkona koska kukaan ei vielä pysty arvioimaan kriisin syvyyttä sen kuitenkin tiedämme että haluamme suunnan olevan ylöspäin ja vasemmalle kohti entistä turvallisempaa hyvinvointivaltiota jossa ketään ei jätetä yksin vaan kaikkien osaaminen otetaan mukaan hyvinvoinnin rakentamiseen tämän vuoden poikkeusoloissa kehys ei rajoita valtion toimintamahdollisuuksia ja seuraavina vuosina meillä on miljardi euroa enemmän käytettävissä jälleenrakennukseen on tärkeää että elvytystoimia ja jälleenrakennusta suunnitellessamme emme katso menneeseen vaan tulevaan kriisin keskellä on entistäkin tärkeämpää sijoittaa koulutukseen sekä tulevaisuuden työllistäviin ja ympäristön kannalta kestäviin työpaikkoihin
ärade talman elämme koronakauden toista kuukautta ja moni asia on muuttunut ehkä pysyvästikin saaneet kokea ne negatiiviset vaikutukset taloudelle joita rajojen sulkeminen tarkoittaa olemme myös huomanneet että tietyillä aloilla ollaan ulkomaisen työvoiman varassa käytännön tasolla olemme tehneet pakon edessä isoja muutoksia kouluissa on tehty se kauan kaivattu digiloikka ja ja yritykset ovat vihdoin oppineet että kokoushuoneen ulkopuoleltakin voi osallistua päätöksentekoon meistä poliitikoista nyt puhumattakaan samaan aikaan kun työpaikka on saanut uusia merkityksiä myös työaikakäsite työtä tehdään poikkeavissa paikoissa poikkeavaan aikaan epäilemättä epäilemättä myös tavalla joka ei ehkä aina ole ihan yhteensopiva työaikalainsäädännön kanssa jossain vaiheessa tämäkin koronakurjuus on takanapäin nyt on aika paaluttaa exit strategia ja pohtia kriisin jälkeistä aikaa moni asia on muuttunut ja talouden kuva ei enää ole entisellään arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on paljon hyviä ja tarpeellisia strategisia tavoitteita jotka ovat täysin kurantteja mutta on että monia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi joudutaan arvioimaan uudelleen talous notkahtaa ja verotulot hupenevat on syytä uskoa että työttömyys nousee siihen pitää reagoida sillä on merkitystä siinä tilanteessa on pidettävä muistissa kriisin aikana opitut asiat työaika voi joustaa työpaikka voi joustaa työtavat voivat joustaa kun elämä normalisoituu on tärkeää että kriisin aikana käyttöön otettuja joustoja ei unohdeta säilytetään digiloikka erotetaan työn tekeminen paikasta matkustetaan vähemmän kommunikoidaan enemmän hallitusohjelman kirjaus paikallisen sopimisen edistämisestä on erityisen tärkeä juuri nyt mahdollistetaan sopiminen yhteisesti yhteistyössä luodaan yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri annetaan työntekijöille paikka yritysten hallituksissa ja tuodaan työpaikalle joustoja silloin kun niin toivotaan niin järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä koska koronakriisin oppeja ei pidä hukata

vaikka julkisen talouden näkymät ovat muuttuneet totaalisesti viimeisen kuukauden aikana on syytä huomata että hallitusohjelman strategiset tavoitteet ovat yhtä tärkeitä tänään kuin ne olivat viime vuonna tasa arvo on vieläkin suomen etu ja me tarvitsemme vanhempainvapaauudistuksen koulutus on vieläkin suomen kaltaisen pienen maan suurin kilpailutekijä ja ilmastonmuutoksen seurauksista maksettava hinta ei ole laskenut yhtään vaikka osakekurssit niin ovatkin tehneet näihin asioihin pitää paneutua yhtä lailla yhtä lailla tänään kuin eilenkin arvoisa puhemies kuntien tilanne on huolestuttava viime vuosi oli monella mittarilla kuntasektorin historian huonoin sen päälle tulee koronaepidemia joka on romahduttanut monen kunnan talouden kun kuntien tukitoimia nyt pohditaan on ensisijaisen tärkeää että huomioidaan todelliset menetykset nyt kaipaavat tukea ennen kaikkea ne kunnat jotka normaalisti eivät tukea kaipaa nyt kärsivät ennen kaikkea ne kunnat jotka ovat riippuvaisia ei valtionosuuksista vaan verotuloista ja on tärkeää että mahdollisimman nopeasti annetaan selkeä viesti kunnille siitä missä kokoluokassa tuki liikkuu kuntakohtaisesti nyt on monessa muuten pakkojarrutus edessä

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit ovat pääsääntöisesti tukeneet hallitusta akuutin koronakriisin vaatimissa lyhyen aikavälin toimissa olemme toki nostaneet esille epäkohdat liian hitaan ja vähäisen testaamisen suojavarusteiden puutteet ja sekoilun niiden hankinnassa ja ohjeistuksessa työttömyys ja yritystukien myöntämisen hitauden ja erityisesti nyt yritystukien kohdennuksen ongelmat sekä myöskin varoittaneet avaamasta yhteisvastuun velkapiikkiä eussa viime päivinä on kuitenkin noussut huoli siitä ettei hallitus tunnu nyt heräävän tähän uuteen todellisuuteen mikä koittaa tuon kriisin jälkeen kansantalous on elvytettävä kestävään nousuun työllisyyttä edelleen parannettava ja julkinen talous sopeutettava suomen taloutta heikentävät rakenteelliset haasteet eli ikääntymisestä aiheutuvat sote menopaineet ja vauvavajeesta johtuva työvoiman väheneminen eivät ole koronan myötä mihinkään kadonneet tosin oli ilahduttava huomata helsingin sanomista valtiovarainministeri kulmunin haastattelusta viides neljättä että hän oli todennut se on selvä että hallitusohjelmalta on lähtenyt taloudellinen pohja pois talouden osalta se pitää kirjoittaa uudelleen se tarkoittaa että niitä menolisäyksiä ei voi tehdä joita on ajateltu tehtävän ja joudumme hallituksessa puhumaan myös niistä menolisäyksistä joita on jo tehty voinut kuvitella että tästä hallituksessa olisi ollut syvä yksimielisyys että näinhän on ehdottomasti meneteltävä mutta sen sijaan sitten seuraavien päivien ulostuloissa näimme että lähes kaikki muut hallituksen puolueet ja ministerit tuntuvat elävän jossakin toisessa todellisuudessa ja nämä kulmunin huolet siitä että jostakin on tulevaisuudessa myös leikattava haluttiin hiljentää tuntuu että tässä vaiheessa hallitus pitää kynsin hampain kiinni monista ideologisista lempihankkeistaan kuten täällä useaan kertaan käsitellystä oppivelvollisuuden kategorisesta jatkamisesta ja yrityksille ja julkiselle julkiselle taloudelle miljardikustannukset tuovasta sukupuolineutraalista henkilötunnusuudistuksesta henkilötunnusuudistuksesta muun muassa

meillä on täällä eri näkemyksiä sen sijaan että kategorisesti lähtisimme oppivelvollisuusikää nostamaan kaikille olisi järkevää että tässä tilanteessa resurssit kohdennettaisiin nyt niihin nuoriin joilla on muutoinkin vaikeuksia pysyä oppimisessa mukana ja joilla on vaara syrjäytymiseen ja jotka tarvitsevat erityistä tukea arvoisa puhemies tulopuolikin tulopuolikin on heikoilla kun hallitusohjelman niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit joista monet ovat kyllä ihan tavallisia julkisen talouden pysyviä menonlisäyksiä oli tarkoitus hoitaa valtion omaisuuden myynnillä pörssikursseista on kyllä sen verran sulanut pois että tässä tilanteessa myyminen ei olisi mitenkään järkevää mahdollisesti orastavaa talouskasvuakaan ei pidä vasemmistohallitusten perinteisellä keinolla eli kovilla veronkiristyksillä lähteä turmelemaan sen sijaan se mikä on välttämätöntä ovat rakenteelliset uudistukset niin sotessa kuin sotussa pysyvien julkisten menonlisäysten karsinta ja myöskin työelämän uudistukset kilpailukyvyn säilyttämiseksi kuten näimme meillä sekä työnantaja että työntekijäjärjestöt pystyivät akuutin kriisin hetkellä tuomaan koko joukon hyviä esityksiä joita täällä eduskunnassa on sitten viety eteenpäin toivon että tämä kriisi herättelee nyt todellakin pohtimaan sitä millä tavalla suomalaista työelämää on tulevaisuudessa kehitettävä millä tavalla me pystymme tässä muuttuneessa tilanteessa säilyttämään kilpailukyvyn ja ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan muun muassa paikallisen sopimisen edistämiseksi erityisen tärkeää on panostaa lasten ja nuorten ja perheitten hyvinvointiin kun ajatellaan pieneneviä ikäluokkia mitkä meillä on suomessa niin ei ole varaa yhdenkään lapsen syrjäytymiseen sekin on hyvä pitää mielessä että nämä lapset ovat ne jotka joutuvat nämä koronavelatkin sitten aikanaan korkojen kanssa maksamaan ja siinä mielessä että me tässä tilanteessa erityisesti pidämme huolta lasten nuorten tilanteesta ja siitä että he pystyvät tämän kriisin jälkeen palaamaan sinne koulumaailmaan että heidän harrastustoimintansa pystyy jatkumaan ja että perheet saavat tarpeellisen tuen tulisi olla nyt näissä toimenpiteissä ihan prioriteettilistan kärjessä

todettakoon häpeälliseksi eduskunnan arvovallan kannalta että jo tässä vaiheessa keskustelua kun on vielä viisikymmentä puheenvuoroa käyttämättä pelkästään listalla ministeriaitio on täysin tyhjä tämä asenneilmapiiri ja arvostuksen puute ei ole hyväksyttävissä kun puhutaan näin suuresta pitkälle vuosia vaikuttavasta asiasta lieneekö tässä kysymys lähinnä tämän istunnon televisioinnin puutteesta hallituspuolueet väittävät että koronan torjuntatoimet ovat olleet oikea aikaisia tämä ei pidä paikkaansa jos ulkorajoille olisi laitettu karanteeni ja kulkurajoitukset jo ajoissa valvontapisteitä ei ehkä olisi tarvinnut rakentaa uudenmaan rajoille jos testaamista olisi tehostettu ajoissa oltaisiin tartunnat kenties voitu rajata ja tällaisia laajoja ja kalliita yhteiskunnan sulkemisia ei olisi välttämättä tarvittu ainakaan tässä mittakaavassa nyt tauti on levinnyt sen verran laajalle että hallitus on lähtenyt epidemian hidastamisen linjoille tämä voi käydä meille arvaamattoman kalliiksi rahallisestikin koska ei voida taata että yksityinen kulutus toipuu vaikka rajoituksista nimellisesti luovuttaisiinkin ensinnäkin ihmiset voivat pelätä tartuntaa eivätkä sen vuoksi liiku eivätkä kuluta toisenakin tosiasiallinen ostovoima laskee lomautusten ja irtisanomisten johdosta pahimmassa tapauksessa saamme tällaisen vuosien mittaisen älä osta mitään päivän siinä nähdään nyt näiden vieraiden ideologioiden oikeat vaikutukset mitä tulee julkisen talouden suunnitelmaan jo ennen koronakriisiä talouden ja työllisyyden näkymät olivat hyvin heikot nyt ne ovat suorastaan lohduttomat jo aiemmin hallituksen talousennusteet olivat todellisuuspohjaa vailla koska ne perustuvat kasvulukuihin jotka eivät tulisi tapahtumaan taantuvan talouden euroopassa ja maailmassa ja toisaalta työllisyyslukemiin jotka hallitus tavoitteeksi esittämättä mitään todellisia keinoja sen seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitteen saavuttamiseen hallituksen tarkoituksena oli sysätä lasku seuraavalle hallitukselle velanotolla ja omaisuuden myynnillä kun hyvänäkään aikana ei pystytä säästämään ei ole mitään puskuria mistä ottaa huonona aikana jäljellä on vain velanotto eikä näköpiirissä ole aikaa jolloin nämä velat voitaisiin maksaa takaisin jotta velanotto tässä määrin voisi olla mitenkään hyväksyttävissä on pidettävä suorastaan lähtökohtana että kaikki turhat ulospäin tehtävät tulonsiirrot ja ylimitoitetut ilmastotoimet leikataan pois edustaja tavion aiemmassa puheenvuorossaan esittämän perussuomalaisen linjan mukaan muutakin tehostettavaa yhteiskunnasta varmasti löytyy hallituksen riveistä on esitetty näkemyksiä ettei koronakriisin varjolla pitäisi politikoida tai tehdä ideologisia esityksiä kuitenkin hallitus itse koko ajan politikoi kriisin varjolla ja tekee itse ideologisia esityksiä on esityksiä on halpaa kriisin hyväksikäyttöä että jotkut puolueet hinnoittelevat vastuunkantonsa näissä olosuhteissa pitääkseen hallitusohjelmassa sovittuja uskonkappaleita kuten oppivelvollisuuden pidentämistä pidentämistä mukana siitä huolimatta ettei se ole realistisesti mahdollista tässä taloudellisessa tilanteessa kriisi on maailmanlaajuinen ja vaikuttaa erityisesti euroopassa moni suomea heikomman talouden maa on ainakin tähän asti kärsinyt koronasta jopa meitä enemmän nyt muutaman suuren euromaan talous oli kriisin partaalla jo ennen koronaakin ja näyttääkin todennäköiseltä että nämä maat ainakin jollain tapaa kaatuvat ja sitä yritetään padota jättimäisillä paketeilla ja yhteisvastuun kasvattamisella kaksituhattakymmenen luvun eurokriisissä pelastettiin saksan ja ranskan teollisuuden intressit kreikassa nyt ranskan pankkisektorilla on valtavat intressit pelastetaanko ne nyt muun muassa suomen veronmaksajien rahoilla kaataako italia tai espanjan muiden vastuulle kaikki muutkin valtavat koronasta johtumattomat talousongelmansa vaadinkin siis kuulla hallitukselta suunnitelmat sen varalle että euro tai jopa eu kaatuvat tämän kriisin seurauksena tai mitä teemme jos suomen eteen asetettaisiin mahdottomia vaatimuksia yhteisvastuista joita emme mitenkään voi hyväksyä

arvoisa puhemies valtiovarainministeriö julkisti viime viikolla synkän ennusteen suomen taloudesta lähivuosille valtiovarainministeriö ennustaa suomen bruttokansantuotteen supistuvan viisi prosenttia tänä vuonna julkisen talouden alijäämä kasvaa neljällätoista miljardilla työllisyysaste laskee seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin ja työttömyys nousee julkisen talouden ennusteen mukaan julkinen velka kasvaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä mennessä kuudellakymmenellä miljardilla kokonaisvelan ylittäessä kahdensadan miljardin rajan näin käy siis optimistisimman ennusteen tilanteessa jossa rajoitukset kestävät vain kolme kuukautta ja ja talous pääsee nopeasti palautumaan ilman yritysten konkurssiaaltoa huonomman skenaarion mukaan jossa rajoitukset kestäisivät kuusi kuukautta julkinen velka kipuaisi yli kahdensadanviidenkymmenen miljardin vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä samaan aikaan tilanne heikkenee ympäri maailman maailmantalous supistuu kaksi prosenttia maailmankauppa viisi prosenttia esimerkiksi yhdysvaltain kansantalouden arvioidaan romahtaneen alkuvuonna lähes yksitoista prosenttia synkkiä synkkiä lukuja tässä tilanteessa olisi voinut toivoa että hallitus olisi tehnyt teknisluonteisen julkisen talouden siinä missä tasapainottamissuunnitelmat lykättiin syksyyn ei välttämättömiä menoja katsottiin kuitenkin perustelluksi lisätä suunnitelma ei siis ole tekninen vaikka hallitus sellaiseksi sitä kutsuu tekninen tarkoittaisi että suunnitelma ei sisältäisi uusia poliittisia linjauksia vaan se pohjautuisi nykylainsäädäntöön ja valtiovarainministeriön riippumattomaan ennusteeseen on merkittävä poliittinen päätös että hallitus edelleen kynsin hampain pitää kiinni hallitusohjelmasta vaikka sen taloudellinen pohja on romahtanut mukana on toki hyviä ja tärkeitä satsauksia muun muassa terveydenhuoltoon niin pitääkin tässä tilanteessa tehdä hyvinä aikoina olemme pitäneet kukkaronnyöriä tiukalla pahan päivän nyt se paha päivä on täällä ja kukkaronnyörejä on hetkellisesti löysennettävä jotta kykenemme riittäviin toimenpiteisiin ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi ja yritysten kansantalouden ja koko yhteiskunnan nostamiseksi takaisin jaloilleen joudumme ottamaan velkaa rakentaaksemme sillan yli näiden vaikeimpien aikojen mutta jälleen on muistettava vastuumme pidemmällä aikavälillä kestävyyden nimessä on vältettävä uusia pysyviä menolisäyksiä sillä edessämme on vaikeat ajat ja vaikeita päätöksiä hetkenä jolloin me näemme suomen ja maailman talouden sukeltavan historiallisen syvälle ja ymmärrämme miten suuret haasteet meillä on edessä jo nykyisten palveluiden ylläpitämiseksi hallitus on ujuttanut koronakehykseensä sisään kuntien uudet velvoitteet kuten pidennetyn oppivelvollisuuden eli toisen asteen muuttamisen pakolliseksi kun jo valmiiksi vaikeuksissa oleva kuntatalous heikkenee kriisin myötä entisestään yksin tänä vuonna viiva kaksi miljardia on absurdia esittää kunnille uusia velvoitteita alimitoitetuilla alimitoitetuilla kompensaatioilla juuri nyt tulisi mieluummin keventää normeja ja lisätä joustavuutta järjestämistapoihin suunnitelmaan sisältyy kuntien osalta suorastaan luova ratkaisu kunnille annetaan lisää tehtäviä ja sitten sanotaan että digitalisoikaa ja kilpailuttakaa paremmin jotta teillä riittää rahat tähän uuteen tehtävään samaan aikaan kuntien rahat eivät riitä edes nykyisiin tehtäviin toivon että hallitus pysähtyy aidosti kuntien tilanteen ääreen budjettiriihessään syksyllä yhteinen tavoitteemme on oltava että kunnat selviävät tehtävistään juuri siellä kohdataan ihmiset ja yritykset arjessa päivittäin ja kunnilla on lukuisia välineitä niin kriisin aikaisessa hoidossa kuin kriisin jälkihoidossakin siihen on luotava riittävät rahkeet siksi olemme kokoomuksen taholta esittäneet kuntien pelastuspaketin laatimista haluan erikseen nostaa esiin myös yritykset äärimmäisen tärkeää olisi pahimman ennusteen estämiseksi hakea turvallisesti ulospääsyä rajoitteista ja kohdentaa suoraa tukea yrityksille arvoisa hallitus älkää jättäkö maksutaakkaa koronarajoitteiden kustannuksista yksittäisille yrityksille laajat konkurssit yritysten velkaantuminen hidastavat toipumista kriisistä ja syövät elvytyksen tehoa kun jäljellä ei enää ole mitään mitä elvyttää tuokaa vihdoin ravintoloille ja kahviloille alalla epätoivoisesti odotettu ja eduskunnan edellyttämä oma tuki tehkää nopeita toimia joilla yritykset saavat kassan pohjalle heti rahaa me olemme esittäneet alvipalautuksia alkuvuoden osalta mutta keino voi olla muunkinlainen tärkeintä on että toimeen ryhdytään heti ja yrityksiä autetaan juuri arvoisa puhemies ennen koronakriisin puhkeamista taloudellinen tilanteemme oli haastava ja työllisyyden nostamiseksi odotimme kipeästi toimenpiteitä joita emme vielä ehtineet näkemään on täysin selvää että nyt perustuksiltaan hajonnut hallitusohjelma tulee kirjoittaa uudelleen tästä tilanteesta lähtien yhteiskuntaamme koronakriisi tulee muovaamaan hyvin merkittävillä tavoilla eikä maailma ympärillämme tule palautumaan täysin entiselleen kriisi on havahduttanut meidät huomaamaan monia heikkouksia ja puutteita joita meilläkin modernissa hyvinvointivaltiossa edelleen on jälleenrakentamisen sijaan suomi on uudelleenrakennettava sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja tehden ilman että haemme laput silmillä vastakkainasettelua näiden kolmen teeman välillä emme voi enää kompastua tehtyihin virheisiin rima on jokaisen politiikan sektorin tavoitteiden osalta asetettava korkeammalle kuin hallitusohjelmaa luotaessa
arvoisa

olen ylpeä tavasta miten hallitus ja eduskunta ovat hoitaneet koronakriisiä suomen koronalinja arvostaa ihmiselämää sen sijaan olen hämmästellyt tapaa miten läntinen naapurimme ruotsi on näyttänyt menevän omassa kriisinhoidossaan talous edellä olen tottunut pitämään ruotsia erityisesti ihmisoikeusasioissa esimerkkimaana joten aikanaan kun myös ruotsissa tehdään jälkipuintia kriisinaikaisista toimista uskon omaisten nostavan varmasti esille tyytymättömyytensä siitä miten heidän riskiryhmään kuuluneita läheisiään kohdeltiin

uusi strategia välttämättömien alojen omavaraisuuden takaamiseksi seuraavien kriisien yhteyksissä suomessa saatiin varsin pian vaste eristys ja rajoitustoimenpiteiden toimivuudesta sillä sairastuneiden ja kuolleiden määrä on alhainen suhteutettuna väkilukuumme alkukangertelujen jälkeen ovat suomen kansa ja sen eri ammattiryhmät tehneet esimerkillisesti osansa kriisinhallinnassa eristäytyminen ja huolellinen hygienia ovat nyt erityisiä hyveitä olen ylpeänä seurannut ministeriviisikkomme ja erityisesti pääministeri valtiovarainministeri kaksikon selkeää argumentointia tapahtumien eri vaiheissa viestintä on ollut avointa ja rehellistä myös on osoittanut luottamusta hallituspuolueiden kykyyn toimia kriisissä viimeisin ylen mittaus antoi varsin hyvän palautteen erityisesti pääministeripuolueelle opimme koko ajan uutta koronakriisistä virheitä on tehty mutta paljon on tehty myös oikeinkin karttuneelle kokemukselle on käyttöä tulevaisuudessa sillä uusia selätettäviä pandemioita riittää jatkossakin suomen valitsema rajoitusten ja eristämisen tie on kallis mutta humaani olen ylpeä siitä meillä ihmishenki on arvokas siihen suhtauduta kyynisesti rajoitusten purkaminen täytyy myös tapahtua hallitusti jotta niiden vuoksi tehdyt inhimilliset ja taloudelliset uhraukset eivät ole olleet turhia arvoisa puhemies kun kriisi on aikanaan voitettu joudumme väistämättä kohtaamaan taloudenpidon ankeat realiteetit työllisyysasteen nostaminen tulee olemaan entistä tärkeämpi tavoite joudutaan väistämättä myös miettimään hallitusohjelmaan kirjattujen hyvien ja tärkeiden uudistusten uudelleen aikatauluttamista nyt on kuitenkin aika sammuttaa tulipalo ja se tarkoittaa merkittäviä rahallisia panostuksia ihmishenkien turvaamiseksi ja talouden pyörien pyörimiseksi

arvoisa puhemies kuten täällä useampi ministeri on todennut julkisen talouden suunnitelma on tässä epävarmassa ja talouden poikkeustilanteessa teknisluontoinen neuvottelut muuttuneen ja päivitetyn taloustilanteen pohjalta jatkuvat budjettiriihessä talouden suunta koko maailmassa on alaspäin kuinka paljon on osittain riippuvainen viruksen torjunnan onnistumisesta ja toisaalta myös siitä kuinka hyvin onnistumme turvaamaan yritysten toiminnan jatkoedellytykset ja kuinka hyvissä voimin yhteiskuntamme tulee kriisistä ulos

kellään mutta kriisikuntamenettelyt painavat päälle verotulojen sakatessa ja lomautukset ja irtisanomiset näyttävät monissa kunnissa välttämättömille elvytystoimia pohtiessa onkin syytä harkita mitkä toimista helpottavat myös kuntien investointipaineita joista muuten varmasti joudutaan karsimaan tämä koskee tarpeelliseksi todettuja mal hankkeita tai esimerkiksi suurta määrää koulu ja päiväkotikorjauksia jotka löytyvät lähes joka kunnan työlistalta ottaessamme velkaa jota seuraavatkin sukupolvet joutuvat maksamaan tulee sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden nimissä varmistaa että velkaa ei kerry yhtään enempää oppimisen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin saralla nykypäivän nuoret tulevat aikuisuudessaan kantamaan jo ikääntyvän väestömme tuoman suuren hoivataakan tätä varten he tarvitsevat parhaat mahdolliset osaamisen edellytykset hallitusohjelman tarkastelussa ei siis voida unohtaa niin sanottuja kakkoskorin tulevaisuusinvestointeja joilla koulutuksesta huolehditaan jos hallituksen päätösten aikataulua tulee tarkastella nousevat omalle listalle tarkasteluun massiiviset hävittäjähankinnat kuten edustaja kiviranta totesi korona saattaa olla seuranamme useina toistuvina aaltoina onkin hyvä että julkisen talouden suunnitelma sisältää hoitajien koulutusresurssia vaikka tilanne saattaa hoitajamitoituksen toteutumisen haastaa hoitajatarve on tästä huolimatta tässä tilanteessa selvä on hyvä että hallitus on todennut pitävänsä kiinni niin hiilineutraalisuus kuin työllisyystavoitteistaan maassamme oleskelevien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työvoimalle on nyt huutava tarve toivon että näemme tässä myös tarjolla olevan potentiaalin ja kykenemme nopeasti luparatkaisuihin ja työllisyystoimiin jotka ovat niin yksilöiden kannalta reiluja kuin turvaavat taloutemme pitkälläkin aikavälillä kipeästi tarvitsemaa työvoimaa

arvoisa puhemies koronaepidemian vuoksi tehdyt rajoitustoimet ovat jyrkentämässä sitä talouden laskusuhdannetta josta merkit olivat olemassa jo viime vuoden lopulla työ ja elinkeinoministeriön tilastoista ilmenee että työttömyys on ollut hienoisessa kasvussa viime joulukuusta lähtien verrattuna vuoden takaiseen lomautukset ovat olleet kasvusuunnassa jo jonkin verran kauemmin ennen koronaa ennen poikkeuslakeja ja asetuksia helmikuussa työttömiä oli kasvu vuoden takaiseen kaksituhattakolmesataaviisikymmentä lomautettuja oli helmikuussa kahdeksantoistatuhattaseitsemänsataakuusikymmentä kasvu vuoden takaiseen

taantumaan vastaamiseksi on keskitytty nyt etenkin yrityksiä tukeviin toimiin on panostettu miljardeja suoriin hanketukiin ja lainatakauksiin yrityksiä on tuettu myös muun muassa työnantajien eläkemaksujen tilapäisellä alennuksella ja toisaalta työntekijöiden lomautusaikaa lyhentämällä ja muuta irtisanomissuojaa työväen suojelua heikentämällä tavallisten ihmisten toimeentulon turvaamiseen valtio ei juuri ole osoittanut varoja harvoja kädenojennuksia ovat lomautettujen viiden omavastuupäivän poisto lomautetun itse kassaan maksamat päivärahat alkavat siis juosta nyt ensimmäisestä lomautuspäivästä lukien edellyttäen että kela ja kassat pystyvät hakemukset käsittelemään sitäkin joutuu valitettavasti epäilemään edes tilapäisiä tasokorotuksia esimerkiksi toimeentulotukeen tai muihin etuuksiin ei olla tekemässä nämä olisivat kuitenkin tärkeitä pienituloisten ihmisten ahdingon helpottamiseksi ainoaksi heiveröiseksi kädenojennukseksi on jäämässä työstä kotiin jääneille vanhemmille osoitettu vanhempainpäivärahan suuruinen tuki joka koskee arvion mukaan noin viittäkymmentätuhatta viiva kuuttakymmentätuhatta ihmistä hoitajien palkankorotuksiin tai tilapäisiin koronavalmiuden korvaaviin palkanlisiin tulisi niihinkin osoittaa rahaa mutta sellaisia ei ilmeisesti nyt ole tulossa yritystukiin keskittymisen perusteluna on välttää turhat konkurssit ja estää työttömyyden kasvua on perusteltua epäillä että hallituksen miljardituista hyödyn korjaavat myös ne yritykset joiden liiketoimintaan ei rajoitustoimilla ole sanottavaa vaikutusta ja jotka kyllä selviäisivät muutenkin paljon on jo kuulunut kritiikkiä siitä että rahat ovat menneet vääriin kohteisiin suomen kuvalehti kertoi perjantaina kokoomuksen europarlamentaarikko petri sarvamaan puolison huono äiti osakeyhtiön saamasta sadantuhannen euron valtiontuesta jonka myönsi business finland miten tämä tuki pelastaa työpaikkoja tällä someyrityksellähän ei ole ainuttakaan ulkopuolista työntekijää kyse on verkossa ilmestyvästä blogista yritystukien myöntämisen kriteerit ja tukien valvonta eivät selvästikään ole ajantasalla arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmassa vuosille kaksikymmentäyksi on hävittäjähankintaan hx hankkeeseen osoitettu viisi pilkku viisi miljardia euroa suunnilleen puolet koko hankintahinnasta ja se on vasta ehkä kuudesosa lisäksi koituvista elinkaarikuluista hx hanke on edelleen merkittävin yksittäinen julkisen talouden alijäämää ja velkaantumista lisäävä tekijä valtiontaloudessa kun nyt velkaannutaan kaksikymmentä ehkä kolmekymmentä miljardia näiden koronaviruksesta aiheutuvien toimien vuoksi olisi korkea aika siirtää hx hanke ensi vaalikaudelle samalla se tulisi perusteellisesti uudelleenarvioida hankintahan perustuu vuonna kaksituhattaviisitoista tehtyyn esiselvitykseen hornetien korvaamisesta selvitys on lähtökohdiltaan jo vanhentunut monitoimihävittäjät eivät ole suorituskykyisiä tulevaisuuden sodankäynnin uhkia miehittämättömiä lennokkeja ja ohjuksia vastaan esiselvityksen tarkoituksenahan on alunperin ollutkin ei selvittää vaan sitoa suomi tilaamaan nimenomaan kalliita amerikkalaisia hävittäjiä viime viikolla julkisuuteen tuli puolustusvoimien entisen komentajan jarmo lindbergin ja f kolmekymmentäviisi hävittäjän valmistajan lockheed martinin välinen konsulttisopimus se viimeistään on paljastanut koko hx hankkeen luonteen hankintaprosessiin on kohdistunut vakava epäily puolueellisuudesta suoranaisesta korruptiosta lindberg jäi eläkkeelle elokuun alussa kaksituhattayhdeksäntoista mutta häärii nyt jo karenssiaikana perustetun yhtiönsä kautta yhden hävittäjävalmistajan eduksi virassaan lindberg oli keskeinen hx hankkeen alkuunpanija ja kätilö hän myös vei läpi lockheed martinilta hornetien aseistukseksi hankittujen jassm ohjusten miljardien kaupan useissa julkisissa puheenvuoroissaan lindberg on korostanut hyviä yhteyksiään yhdysvaltojen puolustushallintoon ja sikäläisiin asevalmistajiin palveluksistaan hän sai yhdysvaltain armeijan korkeimman ulkomaalaiselle myönnetyn kunniamerkin arvoisa puhemies edellisten esimerkkien valossa voi täydellä syyllä kysyä onko suomesta tulossa banaanitasavalta arvoisa puhemies valtion varojen vastuullisen käytön varmistamiseksi nyt olisi korkea aika ryhtyä toimiin hx hankinta on syytä keskeyttää arvioida perusteellisesti uudelleen ja palata siihen puhtaalta pöydältä ensi vaalikaudella kiitoksia puhemies

arvoisa puhemies jokaisen kuluneen päivän myötä lähestymme kriisin loppua nyt on tuettava taloutta kriisin yli muun muassa hallituksen jo ehdottamien toimien kautta jotta meillä kriisin jälkeen on jolle rakentaa kun kriisi on ohi niin kuin vääjäämättä tulee käymään talous on pikaisesti käynnistettävä siten että kaikki sylinterit syttyvät mahdollisimman nopeasti näin on toimittava jotta voimme maksaa kasvavan velkamme takaisin tässä avain on ennen kaikkea työllisyys kriisin loppuessa työllisyysaste on saatava nousuun aktiivisin toimin meidän on myös parannettava talouden tuottavuutta kolmanneksi meidän enemmän tuettava tutkimusta ja innovaatioita jotka tukevat yritysten uusia tuotteita jotka voivat olla hyödyllisiä yhteiskunnan vihreän muutoksen kannalta ilmastokysymys ei ole hävinnyt minnekään tutkimuksen ja innovaatioiden resurssien lisääminen voisi auttaa löytämään taloutta tukevia vientituotteita jotka samalla palvelevat ilmastoa

kriisi mitä olemme nyt parhaillaan elämässä on ennennäkemätön korona ei ole vielä pahimpia päiviään näyttänyt ja sen jälkeen on syytä muistaa että on tulossa myös finanssikriisi joka on tällä hetkellä italiassa kytemässä espanjassa kytemässä välimeren maissa kytemässä ja

merkityt hyvät asiat pakkohan meidän on se tunnustaa että tulopohja on romahtanut verotuloja ei tule menopohja on on räjähtänyt menoja on valtavasti enemmän lisää ja joudumme ottamaan velkaa elikkä puheet siitä onko meillä hallitusohjelma voimassa siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä joka tapauksessa se on kirjoitettava uudestaan ja nimenomaan siihen asentoon on yksi ainoa asento jossa se voisi olla ja se on se että meidän on on tästä kriisistä selvittävä ensin kriisivaihe on käsiteltävä sen jälkeen laitettava jälleenrakennus joka tarkoittaa sitä että silloin tehdään töitä eikä olla esimerkiksi turhia pilkkuja viilaamassa esimerkkinä voi sanoa suomen nykyisestä tilanteesta vaikka että olemme itse torjuneet muutamia merkittäviä merkittäviä investointeja käsittämättömillä perusteilla kuopion finnpulp sai korkeimman hallinto oikeuden päätöksellä ihan käsittämättömän lopun asia joka olisi pitänyt hyväksyä välittömästi meillä olisi siellä yhden pilkku viiden miljardin investointityöt menossa parhaillaan se olisi tähän tilanteeseen varmasti paras mahdollinen piristysruiske sille seutukunnalle ja koko suomen kansantaloudelle

siellä lupa asiat ovat kunnossa ymmärrykseni mukaan on mutta rahoituspäätökset puuttuvat kemiin on syntymässä iso metsäteollisuuden konsortio jossa ollaan rakentamassa uutta biotuotetehdasta joka joka on mittakaavaltaan todella valtava tällaisille pitää luvat löytyä nopeasti ilman että viisastellaan onko se nyt sitten jollain lailla huono asia tai hyvä asia se on varmasti hyvä asia kun suomalaista puuta jalostetaan ja viedään sitä muualle maailmaan ja ennen kaikkea tehdään suomalaista energiaa ja raaka aineita suomalaisen kemianteollisuuden käsittelyyn tätä varten meidän on pikkuhiljaa muutettava asenteita asenteita samoin ne tuulivoimapuistot jotka susien takia jäivät rakentamatta kun korkein hallinto oikeus suurimmassa viisaudessaan totesi että ne häiritsevät susien sielunelämää nythän tuli juuri tutkimus jonka mukaan infraääniongelmaa ei ole olemassakaan tässäkin mielessä meidän on syytä nyt pikkuhiljaa tulla järkiimme ja ruvettava investoimaan ihan tosissaan maatalous tarvitsee selkeästi sen että me pidämme suomalaisen maatalouden ja maanviljelijät hyvin vahvasti oman työn syrjässä kiinni maanviljelijöitä on tähän asti pidetty suurin piirtein en sano orja asemassa mutta lähes niillä keinoin byrokratiaa on kasvatettu aivan tähtitieteellisiin summiin ja meillä on kuitenkin tilanne sellainen tässä maassa että siitä huolimatta vielä noin kahdeksankymmentä prosenttia meidän huoltovarmuudesta toimii kotimaisten tilojen ja kotimaisten perheviljelmien varassa tästä on pidettävä kiinni maanviljelijöille on annettava parempi mahdollisuus tienata elantonsa omassa työssään omassa yrittämisessään on syytä muistaa myös se että se on noin kolmesataatuhatta työpaikkaa minkä elintarviketarviketaloudessa koko ketju tällä hetkellä työllistää jos me haluamme syödä suomalaista ruokaa niin meidän on kunnioitettava suomalaista viljelijää ja byrokratia siltä puolelta on saatava mahdollisimman äkkiä pois se on mahdollista jos niin haluamme

pitää saada sitten kun aika on hyväksyttyä niin että me kaiken turhan byrokratian poistamme rakentamisen ympäriltä ei voi olla niin että kuusi seitsemän vuotta luvat seisovat hallinto oikeuksissa ja kiistellään joistakin olemattomista asioista vaikka tiedämme että kunnilla on kaavoitusmonopoli ja tätä meidän on tuettava sellainen jatkuvien kaavoitusrinkien rakentaminen ei palvele ketään jos me kerran haluamme tässä suomalaisesta elintasosta ylläpitää jotakin vielä

metsiä paremmin esimerkiksi kemera lain pykälä jossa tuhkalannoituksella voidaan metsän kasvua lisätä on erittäin hyödyllinen ja hyvä se viiden viiva kymmenen miljoonan motin lisäkasvu on saavutettavissa suomen maksimaalinen teoreettinen metsien kasvu lähentelee sataviisikymmentä miljoonaa mottia elikkä meillä potentiaalia kyllä on sitten lopuksi arvoisa puhemies yritysten yritysten tilanteeseen meidän on saatava

arvoisa puhemies koronaepidemia on edennyt siihen vaiheeseen että tarvitsemme mahdollisimman pian parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvan exit strategian jolla pääsemme hallitusti poikkeusoloista takaisin kohti normaalia ihmisten jaksaminen koronarajoitusten osalta alkaa olla koetuksella ja negatiiviset vaikutukset nähtävissä rajoituksia ei voida purkaa kertaheitolla mutta nyt tarvitaan toivoa ja näkymää siihen miten tästä selviämme laajojen rajoitusten purkaminen edellyttää että lisäämme merkittävästi testaamista tehostamme tartuntaketjujen jäljitystä ja eristämme tartunnan saaneet tehokkaasti kontaktiketjujen jäljittämiseen olisi suomessakin hyödynnettävä digitaalista mobiilisovellusta ja nivottava sellainen osaksi muuta epidemian hillitsemisstrategiaa tietenkin tämä sillä edellytyksellä että ratkaisu kunnioittaa perusoikeuksia eikä heikennä tietosuojaa mutta näin se on täysin mahdollista toteuttaa arvoisa puhemies hallitus on keskittynyt akuutin kriisin hoitoon eikä tähän julkisen talouden suunnitelmaan sisälly merkittäviä uusia poliittisia päätöksiä talouspolitiikan kokonaisuuteen palataan budjettiriihessä elokuussa jolloin linjataan muun muassa kestävän verotuksen tiekartasta hallituksen keskeisenä tavoitteena on edelleen tehdä suomesta ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen mennessä eikä tämän tavoitteen merkitys suinkaan ole koronakriisin myötä vähentynyt ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat aikamme suurimmat ihmiskuntaa kohtaavat kriisit ne eivät katoa tai odota koronan vuoksi koronaepidemia on karu esimerkki siitä minkälaisten globaalien vaikutusten kohteena myös suomi on jos emme pysty näitä kriisejä täällä suomessa ja kansainvälisellä yhteistyöllä hillitsemään taloutta onkin elvytettävä toimilla jotka tukevat irtautumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen näin toimien turvaamme kestävällä tavalla sen että suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia ja että suomen talous on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies tällä hetkellä käydään laajaa keskustelua yrityksille suunnattujen tukien kohdentamisen ongelmista ongelmista tärkein tavoitteemme on ja täytyy olla ehkäistä konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä nyt näytä kaikilta osin toteutuvan suuri huoli on edelleen ravintola alasta jolta korona on vienyt toimintaedellytykset tämänhetkiset tuet soveltuvat ravintola alan ahdinkoon huonosti eivätkä täytä eduskunnan päätöksiä ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneiden negatiivisten vaikutusten kompensaatiosta nyt tarvitaankin nopeita toimia yritysten tukien parempaan kohdentamiseen sitä kipeimmin tarvitseville arvoisa puhemies haluan nostaa myös esiin koulutuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkityksen osana suomen exit ja kestävän hyvinvointivaltion ylläpitoa ja rakentamista juuri nyt koronaeristystoimet vaikuttavat vakavasti useiden lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimistuloksiin sekä lisäävät eriarvoisuutta tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa riittävät resurssit koulutukseen kaikille asteille jotta pystymme pitämään kaikki mukana ja turvaamaan kaikille koulutuksen joka tuo mukanaan myös mahdollisuuden työllistyä laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat keskeisiä keinoja tästäkin kriisistä nousemiseen siksi niihin kannattaa panostaa myös ja erityisesti näin vaikeina aikoina arvoisa puhemies lopuksi vielä muutama sana kuntien taloudellisesta ahdingosta kuten täällä on todettu koronakriisistä kärsivät erityisesti kunnat joiden rahoitus perustuu voimakkaasti kunnallisverojen tuottoon konkurssien lomautusten ja irtisanomisten kerrannaisvaikutukset tulevat näkymään näiden kuntien taloudessa tämä kriisi osoittaakin osaltaan että meidän on tarpeen tarkastella verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausjärjestelmän perusteita ja lähtökohtia uudelleen

joskin olemme todella haasteellisessa tilanteessa sekä talouden näkökulmasta että palveluiden osalta on tärkeää luoda tulevaisuudenuskoa tärkeää myös suunnittelun näkökulmasta meidän kuitenkin tulee muistaa kun puhumme nyt talouden kehyksestä että meidän tulee tarkistaa taloutta lähemmin matkan varrella tulevina vuosina kun tiedämme miten koronapandemia vaikuttaa talouteemme alueellisuus on tärkeää minulle myös tulevaisuudessa kun taloutta rakennettaan tehdään se harkitusti ja vaikutusarviointien kautta viennistä elävälle

on todella tärkeää että tehdään vaikutusarvioita ja meidän tulee reagoida viisaasti

taloutta ajatellen ensinnäkin sote sote uudistus on olennainen osa kehystä ja hankehan on todella tärkeä tärkeä tällä kaudella nyt suuri osa sotesta ainakin julkisessa keskustelussa keskittyy koronan torjuntaan mutta meidän tulee muistaa että moni suomalainen sairastaa myös muita sairauksia minua huolestuttavat myös mahdolliset lieveilmiöt esimerkiksi mielenterveyspuolella olen myös nostanut esille tämän vastaaville ministereille sairaanhoidon ammattilaiset muun muassa tänään turun yliopistollisen keskussairaalan ovat nostaneet asian esille lehdistötiedotteessa ja huomauttaneet että tartuntapelko saa osan potilaista jopa viivyttämään hoitoon hakeutumista se valitettavasti viivyttää muiden vakavien sairauksien toteamista millä voi olla vakavat seuraukset myöhemmin tyks muistuttaa tänään että erityisesti vakavien oireiden kuten rintakivun halvausoireiden ja tajunnan häiriöiden vuoksi on kuitenkin tärkeää hakeutua sairaalahoitoon saamieni tietojen mukaan myös laman aikana luvun alussa ihmiset eivät käyneet terveyskeskuksissa yhtä tiuhaan kuin normaalitilanteissa ja vaikutukset näkyivät sitten pari vuotta myöhemmin valitettavasti myös tilanteissa joissa todettiin ettei ole mitään enää tehtävissä tästä meidän tulee oppia muuten koronaviruksen lieveilmiöt voivat valitettavasti olla pahempia kuin itse virus

sitten vielä haluan sanoa että koulutustaso on meidän vahvin kilpailuvalttimme tässä meidän tulee vaalia nuoria ja ja lapsia jotta jotta he eivät jää loukkuun se tulee muistaa ja tehdä paljon työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta nyt kun kun mietitään julkista taloutta tulevaisuudessa

arvoisa puhemies viime torstaina kyselytunnilla kysyinkin hallitukselta onko hallitus sitä mieltä että yrityksille nyt suunnatut yritystuet kohdistuvat suurimpiin ongelmakohtiin kuten kassavarojen kuihtumisen estämiseen vai tulisiko tukien kohdistusta tarkistaa ministeri lintilä vastasi että kysyjä on asiassa täsmälleen oikeassa ja että tuki ei kohdistu siihen akuuttiin tilanteeseen joka tällä hetkellä on näin vastasi ministeri lintilä viime torstaina huoli yritystukien kohdentumisesta nousi julkisuuteen myös viikonloppuna kun suomen kuvalehti julkaisi selvityksen valtion rahoituslaitos business finlandin myöntämien tukien saajista näyttää siltä että osa yrityksistä on saanut tukea lähes yhtä paljon on liikevaihtoa vaikuttaa siltä että järjettömillä kriteereillä jaetaan turhaa tukea eli vielä kerran väännän rautalangasta akuutin kassakriisin tilanteessa jaetaan yrityksille kehittämisrahoja arvoisa puhemies silloin kun on paniikki päällä kukaan ei jaksa ajatella luovasti ja kehittävästi liekö niin että hallituksella hallituksella on edessä sama tilanne että kun on paniikki päällä ja luodaan tällaisia yritystukia niin kukaan ei jaksa ajatella asioita ihan loppuun asti minulle on tulvinut palautetta yrittäjäpiireistä kaikkein huonoimmin voivat eivät eivät jaksa laatia edes esiselvitystä näihin tukiin he jäävät tyhjän päälle saan runsaasti yhteydenottoja sellaisilta yrittäjiltä joiden laskupinot vain kasvamistaan kasvavat arvoisa puhemies helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori heikki patomäki sanoo että maailma ei ole vain koronaepidemian kourissa vaan kohtaa yhtä aikaa yli kymmenen vuotta paisuneen pörssi ja velkakuplan puhkeamisen tämä korona jo itsessään on ainutlaatuinen mutta tämä yhdistelmä on isompi kuin mikään mitä olemme aiemmin nähneet eli arvoisa puhemies koronakriisin hoidossa on tärkeä asettaa toimet niin että yhteiskunta saadaan nyt avattua niin pian kuin mahdollista vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä ja mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen sitä pienemmiksi vauriot jäävät

sen kurimuksesta ja luulenpa että meidän hallituksen ministerit taas eivät paljon huomaa säihkyvää kevättä koska niin ahkerasti he ovat joutuneet tämän ongelman kanssa painimaan meillä on esillä kaksoiskriisi jossa tavallaan talous ja terveys ovat toisistaan riippuvaisia ja jo yksiksensä ennen tätä kriisiä ennen koronaa sekä terveydenhuollossa että taloudessa on ollut isoja haasteita mutta nyt ne ovat syventyneet ja ne ovat monimutkaistuneet yksiselitteisiä oikeita vastauksia ei ole ja siksi minusta on on ollut hienoa että meidän keskeiset ministerit ovat useaan otteeseen sanoneet että liikkeelle on lähdettävä ratkaisuja on tehtävä ja virheitä on korjattava silloin kun niitä huomataan tämä liittyy mielestäni

ja pitää olla äärimmäisen tarkkana siinä että rahaa ei valu sellaisille yrityksille jotka selviävät itsenäisestikin koska me kaikki tiedämme että rahalla on rajansa jos mietitään tätä julkisen talouden suunnitelmaa niin mielestäni hallitus on tehnyt viisaan valinnan ja jättänyt isot rakenteelliset asiat budjettiriiheen toivotaan että silloin me olemme jo tämän akuutin kriisin suhteen päässeet ohi siitä minkä kanssa tällä hetkellä painimme ja silloin tehdään niitä poliittisempia linjauksia tässä on vaadittu moneen kertaan hallitusohjelman aukaisemista eikö se hallitusohjelma ole jo auennut me kaikki tiedämme sen rahaa on käytetty sellaisiin tarkoituksiin joita hallitusohjelmassa ei ole ollut ja se on ollut aivan oikein se on ollut joustavaa kriisinhoitoa hallitusohjelma ei ole ollut esteenä

ja seuraavaa budjettia siinä toivoisin viisautta koska itse asiassa talous ja työllisyys ovat asioita jotka näkyvät ensin mutta se sosiaalinen lama näkyy vasta sen jälkeen ja sen viitta on pidempi siksi on tärkeää huolehtia esimerkiksi siitä että meillä on riittävät resurssit mielenterveyden edistämiseen että meillä esimerkiksi kouluissa panostetaan siihen että että opiskelut sujuvat ja että ihmiset meidän nuoret ja lapset ovat siinä kunnossa kunnossa että he jaksavat opiskella näen myös että se että me panostamme osaamiseen on äärimmäisen tärkeää se on työllisyysinvestointi ja se on tulevaisuusinvestointi täällä on kritisoitu opposition toimesta esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä heillä on siihen täysi oikeus iso osa teistä oli ennen ennen vaalejakin sitä mieltä että oppivelvollisuutta ei pidä pidentää mutta nyt se on yksi väline jolla me voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin sitä kautta että me saamme kaikille nuorille sen toisen asteen koulutuksen joka työmarkkinoilla on tärkeä oppivelvollisuus ei toki yksin sitä tuo ja me tarvitsemme paljon muitakin välineitä mutta se on yksi väline jolla me voimme

terveydenhuollossa meillä on varautumissuunnitelmat mutta me huomasimme että kaikki ei ollutkaan ihan niin kuin ennalta ajattelimme globaali maailma on osoittanut että alihankintaketjut eivät aina toimi niin ideaalisti kuin ne normaaliaikana toimivat ja sen vuoksi markkinoita ja niiden riskejä on arvioitava uudesta näkökulmasta verotuksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhdistäminen on yksi niitä asioita joilla ratkaisuja voidaan löytää tähän kriisiin mutta me joudumme miettimään myös turvallisuuden perusprinsiippejä ovatko kiireisimpiä turvallisuusinvestointeja vaikkapa hävittäjähankinnat vai terveydenhuollon ja osaamisen vahvistaminen

arvoisa puhemies tällä hetkellä valtion talouspäätökset ovat äärimmäisen tärkeitä ne viitoittavat vahvasti suunnan sille miten koronan kaivamasta kuopasta noustaan lainanotto on välttämätöntä mutta piikki ei voi olla holtittomasti auki velaksi kun suomi velkaantuu ja tulevien sukupolvien maksutaakka kasvaa tuntuvasti on varmistettava että velkaraha kanavoidaan järkevästi täytyy sanoa että meinasi aamukahvit mennä tänään väärään kurkkuun kun luin sadantuhannen euron suuruisten rahoituspakettien saaneiden yritysten listaa maalaisjärjellä on ymmärtää että esimerkiksi miljoonatulosta tahkoava konsulttiyritys saa sellaisen rahapotin hallituksessa ei mielellään oteta vastuuta tästä asiasta vaan osoitellaan business finlandin suuntaan kyllä se on näin että ministeriössä tulee tehdä sellaiset linjavedot yritysten tukemisen suhteen ettei tällaista farssia pääsisi käymään nyt kun konsultit ovat mielissään rahojensa kanssa niin samanaikaisesti monet pienyritykset menevät nurin ja luvassa on surullisia kohtaloita konkurssiaallon välttämiseksi tehdyt taloudelliset panostukset eivät ole suoraan sanottuna osuneet tällä erää maaliin ja on todettava myös että ei se joka hakee tukea ole se ainoa suurin syyllinen ja moraaliton vaan se taho joka myöntää tukia vaikka edellytyksiä siihen ei välttämättä olisi arvoisa puhemies kun velaksi eletään niin mielestäni hallituksen ylimitoitetut suomalaista teollisuutta kampittavat ympäristötavoitteet pitäisi nyt siirtää taka alalle tietysti hyvä tehdä ympäristönäkökulmasta vastuullisia päätöksiä mutta nyt talous ja työpaikat painavat enemmän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa hallituksen vihreän linjan hintaa tässä tilanteessa terveyspuolella ei hoidon saanti saisi jäädä euroista kiinni nyt on varmistettava kaikkiin sairaanhoitopiireihin myös pienempiin ja syrjäisempiin riittävät resurssit jotta ihmishenkiä ei menetettäisi kaikki kansalaiset pitää saada hoidettua iästä riippumatta oppivelvollisuuden laajentamiseen ei ole tällä hetkellä varaa uudistuksen hyödyt ovat hyvin kiistanalaiset ja hintalappu on kova kuntaliitto on arvioinut oppivelvollisuuden pidentämisen toisen asteen koulutukseen maksavan vuositasolla jopa kaksisataa miljoonaa euroa nämäkin eurot voisi käyttää vaikka hoitohenkilökunnan hyväksi jos ajatellaan hoitoalaa siivousalaa kaupan alaa ne ovat hyvin alipalkattuja ja usein naisvaltaisia aloja sinne tarvitaan apua kipeästi nyt tämä oppivelvollisuuden uudistus on ymmärrettävä haudata ja keskittyä suomen nostamiseen tuhkasta hallituksen on nyt otettava suomen talouden johtamisessa järki käteen ongelmiin ei voida reagoida aina viiveellä ja havahtua vasta sitten kun asiat ovat pielessä ja mediasta luetaan kuinka on töpeksitty sitten virkamiehet ja poliitikot syyttelevät toisiaan kilpaa ja vastuunottajaa on siinä kohtaa löytää tällainen ei välttämättä ole hyvää johtajuutta nyt tarvitaan kykyä tehdä järkiratkaisuja jotta maamme talous saadaan pelastettua arvoisa puhemies vielä tästä suomen omavaraisuudesta ja ruuantuotannosta jos ala on hyvin vetoava vetoava ja ja ihmiset tuntevat että siinä pärjää niin sille alalle on oikein tunkua mutta viljelijöiksi ei ole kovin suurta tunkua koska tulevaisuus ei viljelijän kannalta näytä kovin avoimelta valoisalta ja se on hyvin epävarmaa meidän kaikkien kuluttajien kannalta ja suomen kannalta on tärkeää että meillä on oma ruokatuotanto omavaraisuus se kahdeksankymmentä prosenttia vähintään ja se on myös tulevaisuutta että kaikessa muussakin me tuotamme on suomalainen etiketti niin että se on suomessa tuotettua se on hyvin tärkeää ja tuo verorahoja ja vientikin vetää kun me keksimme hyviä tuotteita mutta se on ensiarvoisen tärkeää että ne on suomessa tuotettu ja suomalaisten etu edellä nyt on katsottava suomalaisten suomen kansalaisten etua tällä hetkellä tosi tarkasti ja sitten minä kysyisin vielä lopuksi koska meillä on ministeri kulmuni paikalla kun tullut paljon myös tapahtumajärjestäjiltä festivaalijärjestäjiltä palautetta

todennäköisesti näyttää siltä että festarit ja tapahtumat ovat ehkä peruutettuja tulevalta kesältä ja jos näin on niin kuinka hyvin voivat isot tapahtumajärjestäjät ja vähän pienemmätkin valmistautua sitten seuraavaan tapahtumaan joka on vaikka syksyllä tai ensi vuonna jos se tulee hyvin myöhässä se päätös niin se vaikeutuu näitten järjestäjien
arvoisa puhemies tämänhetkisen ennusteen mukaan suomen talous supistuu viisi pilkku viisi prosenttia vuonna kaksituhattakaksikymmentä tämä todellisuus riippuu toki siitä miten pitkään rajoitukset ovat voimassa ja toisaalta siitä kuinka nopeasti ihmisten käytös ja kulutus palautuvat normaaliksi julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna lähes neljällätoista miljardilla eurolla kuuteentoista pilkku kuuteentoista miljardiin euroon ja tässä ei ole vielä mukana hallituksen toukokuussa tuleva kolmas lisätalousarvio julkisen talouden suunnitelmassa hallituksen tulisi yleensä kertoa eduskunnalle tavoitteensa julkisen talouden kehitykselle sekä esittää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi koronavirusepidemian vuoksi nyt käytännössä nämä päätökset lykkääntyvät syksyyn tiivistetysti suunnitelmassa vain todetaan että velkaa otetaan rajusti lisää tulevina vuosina koska akuutisti päällä ja hallituksen huomio on keskittynyt tämän akuutin kriisin hoitamiseen on keskustelu myös tänään salissa siihen monesti kääntynyt on kuitenkin tärkeää pysähtyä pysähtyä näiden lukujen äärelle tulevaisuus ei näytä julkisen talouden kannalta ruusuiselta toivottavasti laskelmat vaikuttavat siihen että hallitus todella tekee kaikkensa työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi ja sitä myötä yhteiskunnan palveluiden rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan myös reippaita rakenteellisia uudistuksia jotta tästä kriisistä päästään ylös arvoisa puhemies tänään on kuulunut huhuja kahdesta merkittävästä yrityksiä helpottavasta keinosta jotka olisivat nyt vihdoin valmistelussa alv maksujen palautus alkuvuoden osalta olisi yrittäjille helpotusta kassakriisiin monen kassa on jo tyhjä ja viimeinen keino on ollut jättää laskut maksamatta itselleen moni yrittäjä ei ole voinut ottaa mitään toimeentuloa pitkään aikaan yrittäjän työttömyysturva tuo tähän onneksi pientä helpotusta mutta yrityksen ollessa edelleen toiminnassa sillä ei kuluja kateta usein ja toimeentuloonkin se riittää hädin tuskin kiitos kuitenkin valtiovarainministeri kulmunille jos tämä asia nyt on etenemässä eli alv maksut saadaan alkuvuoden osalta yritysten tilille piakkoin toinen apu jota eduskunta on edellyttänyt on tuki ravintoloille ja kahviloille kun toiminta nyt on lain nojalla suljettu tai vähintään rajoitettu merkittävästi aiheutuu tästä suuria menetyksiä alan yrityksille hienoa jos hallitus on nyt tuomassa tuen jolla ravintola yrityksiä autetaan yli kriisistä ravintoloiden ja kahviloiden tukemiskeino voi toki olla muunkinlainen esimerkiksi ravintoloille voisi antaa väliaikaisen oikeuden myydä ulos alkoholia yli sen viiden pilkku prosentin ravintolaruuan yhteydessä moni yrittäjä on kuitenkin vähintään yhtä vaikeassa tilanteessa kun käytännössä ainoa tapa jatkaa liiketoimintaa on niin että lähikontakteja väkisinkin syntyy mutta juuri niitä nyt pyritään tässä kaikin keinoin välttämään toimintaan ei siis suoraan ole tullut minkäänlaisia rajoituksia mutta käytännössä asiakkaita ei ole tämä koskee monia pieniä yrityksiä kuten kampaamoita ja muita kauneusalan yrityksiä sekä erikoiskauppaa yksinyrittäjän tuki on kertaluontoinen eikä kehittämistuista ole näille yrityksille monellekaan apua alv palautus olisi näistäkin yrityksistä monelle erittäin tärkeä tuki tässä tilanteessa tärkeää että kulutus palvelualan tarjontaan pysyisi edes jollain tavalla yllä vaikka elämmekin eristyksissä monet eivät uskalla nyt ostaa edes lahjakortteja jos yrityksen olemassaolosta kriisin jälkeen ei ole tietoa jotkut kunnat ovat tehneet poikkeuksellisia päätöksiä lähteneet takaamaan lahjakortin siinä tilanteessa jos yritys kaatuisi voisin kuvitella että tällaisissa kunnissa suurempi osa yrityksistä selviää kun kysyntä ei mene täysin nolliin arvoisa puhemies koronakriisi aiheuttaa paljon sellaisia haasteita joiden mittakaavaa ja vaikutuksia emme vielä tiedä kiireettömiä hoitoja on ajettu alas niin sairaaloissa kuin terveyskeskuksissakin myös esimerkiksi kohdunkaulan syövän seulontoihin kutsuminen on on keskeytetty lähes kahdeksassakymmenessä kunnassa patoutuvaa hoitovajetta on muuallakin neuvoloiden toimintaa on supistettu ja myös kouluterveydenhuollon henkilökuntaa on siirretty muihin tehtäviin myös mielenterveyspalveluita on supistettu näistä toimista tulee aiheutumaan siirtynyttä palveluiden kysyntää kriisin helpottamisen jälkeen vaarana on myös se että sairaudet pahenevat sekä lasten perheiden ja nuorten pahoinvointi kasaantuu kasaantuu kun hoitoonpääsyä ja palvelukäyntejä lykätään suurin huoli asiantuntijoiden mukaan on etenkin niistä pienimmistä koululaisista jotka eivät vielä itse ilmaista omaa hätäänsä lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut merkittävästi se ei kuitenkaan ole hyvä uutinen elintapasairauksia voi edelleen ehkäistä liikunnalla mutta sekään ei riitä hillitsemään tulevia kustannuksia arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että kun tätä kriisiä ratkaistaan tunnemme olevamme samassa veneessä ulospääsyn löytäminen kriisistä on ykkösprioriteettimme sekä terveyden että talouden kannalta yhteiskunnan sulku maksaa meille kansakuntana noin miljardin joka viikko menetettynä tuotantona toivon hallitukselle viisautta niin kriisin ratkaisussa kuin tulevien vuosien toimien ja talouden päätöksenteossa se ei tule olemaan helppo

arvoisa herra puhemies tulevaisuutta on nyt vaikea ennustaa akuutin kriisin aikana aika valuu nopeasti ja tarvittavat toimet on täytynyt saada äkkiä liikkeelle meidän on tehtävä kaikkemme päästäksemme tästä epidemiasta yli mahdollisimman vähin inhimillisin ja yhteiskunnallisin vaurioin tässä onkin ollut hallituksen fokus viimeisten viikkojen ajan on totta laatimamme rajoitukset asettavat taloutemme suurien haasteiden eteen mutta on myös muistettava miksi rajoituksia on laadittu ja miksi niitä on edelleen syytä noudattaa ne on laadittu pitääksemme huolta toistemme terveydestä turvallisuudesta ja oikeudesta elää arvoisa puhemies vasta epidemiatilanteen laannuttua voimme paremmin tietää minkälaisen jäljen tämä jättää meidän talouteemme nyt jo tiedämme että kansainvälinen talous taantuu tuotanto häiriintyy ja kysynnässä on huomattavissa rajua vähenemistä myös suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan voimakkaasti optimistisen arvion mukaan viisi ja puoli prosenttia pessimistisemmän arvion mukaan jopa kolmetoista prosenttia realismi lienee jossain tässä välimaastossa tai ainakin toivon näin nämä ovat siis karmeita karmeita uutisia työllisyys heikkenee ja lomautukset sekä työttömyys lisääntyvät nopealla tahdilla arvoisa puhemies jotta välttyisimme konkurssiaallolta ja massatyöttömyydeltä on tehtävä hartiavoimin töitä tässä tarvitaan koko eduskunnan apua esimerkiksi yrityksille suunnatut puolentoista avustukset auttavat monia yrittäjiä jaksamaan ja uskomaan huomiseen on kuitenkin totta että meidän on onnistuttava kohdentamaan tämä tarjottu apu nykyistä paremmin tuki ei tällä hetkellä tavoita kaikkia niitä yrittäjiä ja yrityksiä joita pitäisi näyttää myös siltä että osittain tukea on valunut täysin vääriin kohteisiin tuen käyttöä on valvottava tarkkaan ja tarvittaessa toteutettava myös takaisinperintöjä olen erittäin kiitollinen ministeri lintilälle siitä että hän on tänään nopeasti tarttunut näihin epäkohtiin monia muitakin toimia laitettiin lisätalousarviossa liikkeelle kaikille niille toimenpiteille on varmasti ollut kova tarve kun pääsemme tämän hetken kriisivaiheesta eteenpäin tarvitsemme pidemmälle tähtäävää talouspolitiikkaa tarvitsemme uudenlaista tekemistä rakenteellisia uudistuksia suomen jälleenrakentamista jatkoaskeleet ja tie ulos poikkeusoloista on laadittava nopeasti sen tiedon pohjalta jota meillä on hyödynnettävissä näin onneksi tullaan tekemään ja tähän hallitus on nimittänyt erinomaisia asiantuntijoita odotan paljon näiden työryhmien tuloksilta akuutin kriisin jälkeen suomi on palautettava jälleen kestävän kasvun korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle meidän on turvattava tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet että pystymme jatkossakin takaamaan suomalaisille tarvittavat palvelut ja että voimme jatkossakin pitää huolta maamme kansalaisten terveydestä turvallisuudesta ja tulevaisuudesta arvoisa puhemies totta on että poikkeusoloissa monilla suomalaisilla on poikkeuksellisen vaikeaa epidemia ei koettele enää vain niitä keihin tämä virus tarttuu se koettelee ihan meitä kaikkia siksi on muistettava myös näiden aikojen läpi ihmisyys ja inhimillisyys joita tulee kantaa myös päätöksentekoprosessissa mukana on tärkeää rakentaa ensimmäisiä askeleita kohti kaksituhattakolmekymmentä lukua vaikka se akuutissa kriisitilanteessa onkin erityisen vaikeaa ylimääräisten lisämenojen perään haikailu on viimeistään nyt unohdettava vain tasapainoisella julkisella taloudella voimme ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tämän on oltava valtiovallan ehdoton päämäärä kaikille hyvää luova yhteinen suomi

arvoisa puhemies on tavallaan hyvä merkki että nyt suomessa ollaan päästy jo keskustelemaan siitä mitä tehdään kriisin jälkeen ja miten hyvin ovat taloustoimet onnistuneet tässä kriisin keskellä

henkiä saatu säästettyä niillä on myös ostettu arvokasta aikaa jotta hoitokapasiteettia saadaan lisättyä rokotetta kehitettyä jotta voidaan lähteä kaikkiin niihin tärkeisiin kansainvälisiin projekteihin joissa niitä pidemmän aikavälin ratkaisuja etsitään

on pidetty mukana se arvio mikä merkitys näillä on ei ole syytä unohtaa että niitä rajoituksia on kuitenkin ennen kaikkea tehty ihmisten henkien terveyden ja turvallisuuden pelastamiseksi vaikka nyt siis tilanne on hyvä tätä tätä ei ole syytä unohtaa ja on syytä muistaa aina se mahdollisuus että me emme tätä tautia vielä kovin tarkkaan tunne ja valitettavasti on se mahdollisuus että jostain tulee uusi negatiivinen kehitys ja silloin pitää tietysti olla valmis uudelleen reagoimaan

miten on ikinä aiemmin toimittu kyseessä kuitenkin on ainutlaatuinen kriisi joka vaatii aivan poikkeuksellista nopeutta valitettavaa on että kun näin nopeasti ennennäkemättömässä tilanteessa toimitaan myös virheitä sattuu ja silloin on tietysti katsottava tarkkaan miten ne voidaan tulevaisuudessa estää siksi on tärkeää että nyt tarkastellaan huolella

näistä rajoitustoimista erityisesti kärsinyt eli vaikka pitää toimia nopeasti olennaista on se opiksi ottaminen ja jatkuva eteenpäin katsominen jotta tässä tilanteessa päästään yhdessä eteenpäin eteenpäin katsominen on tärkeää myös kriisin inhimillisten kustannusten hillitsemisen kannalta nähdäkseni tässä tilanteessa on huomattu mikä vahvan hyvinvointivaltion arvo todella on arvo piilee siinä että kun koittaa tilanne johon juuri kukaan yksilö

huolehdittava että tällainen solidaarinen vahva hyvinvointivaltio saadaan ylläpidettyä myös jatkossa nyt kun on nähty kuinka suuri ilo hyvinvointivaltiosta on keskellä kriisiä toivon että tulevaisuudessa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana on myös entistä kovempi ymmärrys sille minkä tähden esimerkiksi veronmaksusta huolehtiminen on olennaista valtaosa ihmisistä ja yrityksistähän toimii tässä todella huolella ja heitä kohtaan onkin väärin että meillä on valitettavasti jotka pyrkivät menemään siitä mistä aita on matalin tämä ei ole hyväksyttävää kriisissä eikä tämä ole hyväksyttävää myöskään tavallisessa arjessa siksi onkin tärkeää että mahdollisimman pikaisesti tämän jälkeen pyrimme puuttumaan aggressiiviseen verosuunnitteluun ja tuomaan talouden vahvalle reilulle pohjalle jotta hyvinvointivaltio kestää tulevaisuudessakin tässähän eulla on ihan valtavan suuri rooli sillä meillä on yhteiset markkinat meille on paljon hyötyä siitä että kauppaa voidaan käydä yli rajojen samalla on niin että tämä avaa ovia myös verojen optimoinnille ja muunlaiselle vastuun välttelylle ja siksi eun on yhdessä tartuttava toimeen ja varmistettava että kullekin hyvinvointivaltiolle riittää rahoitusta myös tulevaisuudessa muutenkin kun kyse on tällaisista globaaleista kriiseistä ja niiden ratkaisemisesta yhteiskunnan kehittämisestä suomen kannattaa kyllä avoimena vientivetoisena taloutena olla aina mukana kun pohditaan niitä keinoja joilla globaali talous voi nousta joilla voidaan kehittää yhteisiä ratkaisuja vaikkapa niitä rokotteita ja lääkkeitä mutta myös yhteisiä ratkaisuja siihen että talous tästä nousee koska suomen vienti ei tietysti nouse ennen kuin keskeisten vientimaiden talous nousee ja se ei nouse ennen kuin globaali talous nousee

vähissä ja yritän diskontata sen puhemiesneuvoston toivomuksen lyhyestä puheenvuorosta tässä yhteydessä kaksi asiaa tuon esille me olemme käyneet perusteellista keskustelua tietysti tulevaisuudesta tulevista budjettirakenteista ja olennaista on tunnistaa se että nyt ei ole aika puhua leikkauksista nyt on aika puhua tämän koronavirusepidemian aiheuttamien talousongelmien ratkaisemisesta itse olen vahvasti sitä mieltä että ne hallitusohjelman suuret linjaukset oppivelvollisuuden pidentämisestä hoitajamitoituksesta ja ilmastoinvestoinneista on syytä kaikki toteuttaa koska niillä kaikilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta suomelle arvoisa puhemies toinen seikka jonka halusin tuoda esille on se mistä täällä on tänään paljon puhuttu me kaikki hyvin sen tiedämme että konsulttifirmat osaavat hakea ja hakevat näitä tukia me myöskin tiedämme että kirjanpitäjiltä on tullut viestejä siitä että heitä eräät yritykset pyytävät tehtailemaan koronamenetyksiä kirjanpitoon jotta voitaisiin näitä hakuja tehdä ja samanaikaisesti arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri kun te olette tässä paikalla tunnen erittäin monia yksinyrittäjiä jotka ovat heittäneet käytännössä kirveensä kaivoon he eivät selviä edes tästä hakuprosessista yksinkertaisesti he ovat todenneet että tuntuu toivottomalta hakea ei kannata hakea emme me tukia saa tämä ei tässä onnistu ja tässä on vielä ekstrana maahanmuuttajat kaksikymmentä prosenttia aikuisväestöstä käyttää vierasta kieltä muuta kuin suomea tai ruotsia ja heille on täysin toivotonta onnistua tässä prosessissa tunnen muun muassa ison joukon kampaajia jotka ovat todenneet että ei mitään toivoa vaikka ammatti on mennyt alta toivon että tähän nyt kiinnitetään vakavaa huomiota että tämä byrokratia helpottaisi kun tässä on vielä tämä kielibyrokratiakin liian monilla mietitään huolella että autetaan niitä jotka tässä eniten tukea tarvitsevat

puhemies kysymyksessä on siis eduskunnalle annettava tämän vuoden toiseen lisätalousarvioon liittyvä täydentävä hallituksen esitys tuo toinen lisätalousarviohan annettiin yhdeksäs päivä huhtikuuta eduskunnan käsiteltäväksi ja valtiovarainvaliokunta ei ole siitä antanut vielä mietintöä niin pieni täydennys tuohon lisätalousarvioon nyt teille tuodaan käsiteltäväksi tämä liittyy siis kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet momentille ehdotettavaan lisäykseen viisi pilkku viisi miljoonaa euroa ja tarkoituksena on siis maailman terveysjärjestö wholle maksettavaa rahoituksen tasoa korottaa tänä vuonna tähän liittyy se että yhdysvallat ilmoittanut vetäytyvänsä whon rahoituksesta ja on järjestön keskeisimpiä ja suurimpia rahoittajia kahdenkymmenen prosentin osuudella ja suomi katsoo että tässä tilanteessa voimme omalta osaltamme palata siihen vuoden viisitoista tasolle jolla olemme maailman terveysjärjestöä rahoittaneet mutta tämä koskee vain tätä kuluvaa vuotta ja kun ensi vuonna olemme kehyksen puitteissa niin silloin se vaatii sitten tietenkin

on maksanut ohjelmatukena kohdistettua vapaaehtoisrahoitusta wholle seitsemänsataaviisikymmentätuhatta euroa arvoisa puhemies tässä lyhyesti

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on poikkeuksellisen arvokas siinä suhteessa että me reagoimme herkästi tähän kansainvälisen järjestelmän tasolla tehtävään yhteistyöhön ja kun nyt yksi merkittävimmistä itse asiassa whon merkittävin tukija ministeri mainitsikin sen yhdysvallat on vetäytynyt whon rahoituksesta niin on hienoa että suomi näyttää mallia euroopan unionin puitteissa tässä prosessissa tiedämme hyvin että euroopan unionin piirissä on keskusteltu eri jäsenmaiden kesken että who tarvitsee tässä akuutissa kriisissä tämän tukensa ja sen vuoksi on paikallaan että suomi nyt nostaa sen tuen lisärahoituksen vapaaehtoisrahoituksen sille tasolle kuten ministeri mainitsi kuten se oli kaksituhattaviisitoista tämäntapainen globaali kriisi mikä on nyt kyseessä vaatii globaalitoimintoja ja tässä yhteydessä suomi nyt aidosti tukee monenkeskistä kriisienhallintaa joka on pienen maan etu kaikissa tilanteissa kansainvälinen oikeus ja monenkeskinen järjestelmä on se jonka varassa suomen kaikinpuolinen turvallisuus ja hyvinvointi viime kädessä globaalimitassa saadaan vahvistettua suomi yksin on pieni toimija mutta yhdessä muiden kanssa me olemme vahvoja tämä on hieno signaali arvokas signaali että näin me tuemme

arvoisa herra puhemies varmasti tullaan näkemään vielä monta lisätalousarviota tällä menolla totta kai perheet ja yritykset tarvitsevat rahaa kun koronakriisi on menossa ja pitäisi siinä priorisoinnissa nyt miettiä sitten se että rahat kohdistetaan nimenomaan suomen ja suomalaisten eduksi on todella tärkeätä että siinä laitetaan suomalaiset etusijalle kun tätä whon rahoitusta esimerkiksi miettii niin saammeko me ihan kaikki mitä me haluamme sillä rahalla siis me suomi

arvoisa puhemies meillä ovat tänään tosiaan käsittelyssä julkisen talouden tulevat vuodet ja sitten meillä on tämä lisätalousarvio ja olemme keskustelleet tänään hyvin pitkään siitä minkälaisessa tilanteessa meillä ovat yritykset taloudet ja perheet ja kuinka meillä on tiukkaa taloudessa olemme miettineet ja keskustelleet mitä leikkauksia ehkä tulevaisuudessa on ja kunnissa keskustelemme veronkorotuksista ja muuta aidosti ihmettelen kun ei tästä nyt kauan monta päivää ole kun yhdysvallat ilmoitti että he vetävät rahoituksen pois että ennennäkemättömällä vauhdilla ilmestyy tänne lisärahaa meillä on paljon ihmisiä ja perheitä jotka elävät todella vaikeassa tilanteessa en ole näin nopeaa esitystä vielä nähnyt mutta toki en ole täällä niin kauan vielä aikaani viettänyt edustaja kiljunen malttaa nyt odottaa muidenkin puheenvuoroja edustaja kiljunen kehui sitä kuinka nyt näytetään mallia maailmalla kyllä me aina sitä mallia näytämme mehän olemme tässä tulevina vuosina korottamassa eun jäsenmaksuja pilkku kuuteen miljardiin kehyskauden aikana juu taas lisää menoja eduskunta perussuomalaisia lukuun ottamatta korotti myös ahvenanmaan tasoitusmaksua noin neljä viiva seitsemän miljoonaa vuodessa minä minä mietin että meillä on tiettyjä kohteita mistä koskaan ei oikeastaan keskustella sillä lailla vakavasti että näin ei tulisi toimia samaten näitä meidän mallimaarahoituksia on esimerkiksi suomi kokoaan suurempi maailmalla joka on yli miljardi euroa kehyskaudella kysyn nyt ministeriltä mikä osuus kaikista maista nostaa rahoitusta kysyn myös mikä on suomen nykyinen rahoitus ja ja kysyn myös eikö kotimaasta olisi löytynyt sellaisia kohteita joihin joihin me olisimme voineet muutaman päivän päivän nopeudella tuoda viisi pilkku viisi miljoonaa euroa rahaa vaikkapa yksinäisille vanhuksille tai lapsiperheille

arvoisa puheenjohtaja maailman terveysjärjestöllä on ollut aivan keskeinen rooli siinä että pandemiakriisiin on saatu tartuttua määrätietoisesti että ollaan saatu mahdollisimman laajasti tutkimustietoa eri maiden viranomaisten saataville

ole ratkaisu tässä tilanteessa jolloin on on aivan keskeistä ymmärtää että nimenomaan sillä globaalilla yhteistyöllä globaalilla tekemisellä tästä eteenpäin päästään niin talouden kuin terveyden osalta wholla on tärkeä rooli esimerkiksi siinä kun koordinoidaan miten suunnitellaan ja tutkitaan lääkkeitä tähän kriisiin kun pohditaan miten kehitetään rokotuksia tilannehan olisi absurdi jos jokainen maailman maa yksinään ja itsekseen näitä ratkaisuja miettisi eikä tekisi yhteistyötä ja pohtisi miten nämä

aivan keskeinen rooli pandemian ehkäisemisessä ja pandemiaan puuttumisessa globaali yhteistyö ei nimittäin oikein toimi jos tilanne on se että kaikki haluavat vain saada mahdollisimman paljon mutta kukaan ei halua antaa itsestään mitään eikä halua kontribuoida siihen yhteiseen työhön jolla pyritään ihmishenkiä pelastamaan ympäri maailman

sen takia onkin nähdäkseni hieno päätös että suomi on päättänyt lähteä yhteistyöprojekteihin joissa kehitetään lääkkeitä joissa kehitetään rokotteita ja että suomi tukee myös sitä järjestöä joka tätä yhteistyötä nimenomaan pyörittää ja tukee

on oltava valmis tekemään myös panostuksia ei tästä muuten eteenpäin päästä mitä tulee maiden kasvaviin eu jäsenmaksuihin niin yksi syyhän siinä taustalla on nimenomaan se että yksi vanhoista eu jäsenmaista iso britannia on tehnyt juurikin sellaisen päätöksen että he ovat päättäneet eusta lähteä se on hyvä esimerkki siitä että kun yksi päättää lähteä kun yksi päättää vetää jäsenmaksunsa pois niin taakka menee sitten muiden maksettavaksi ne on kyllä

todella kaikki toimisivat näin niin meillä ei kyllä kansainvälinen yhteistyö enää maailmassa pelaisi ja se olisi sekä suomalaiselle taloudelle mutta myös suomalaisten terveydelle ja hengille todella huono asia
arvoisa herra puhemies yhdysvallat on vetänyt rahoituksensa maailman terveysjärjestöltä minkä vuoksi meillä on täällä pöydällä tämä lisätalousarvion täydentävä esitys että lisäämme rahaa maailman terveysjärjestölle suomen osalta maailman terveysjärjestö who on tullut tutuksi meille kansanedustajille suomessakin sitä myöten että esimerkiksi sttn tekstiviestit tulevat napakasti puhelimeemme niitä on täällä jaettu istunnoissakin kun tämä tilanne julistettiin epidemiaksi ja sitä myöten me me aloimme toimimaan myös suomessa olemme luottaneet whon tutkimukseen aikaisemminkin ja pitäneet heidän tekemäänsä kansainvälistä koordinoivaa työtä merkittävänä minusta tämä lisärahoitus wholle on perusteltu kahdestakin syystä ensinnäkin kun tarkastelemme tätä

suomessa ja pandemiaa laajemmin niin on selvää että virus on aiheuttanut tämän globaalin kriisin ja se tulee myös ratkaista globaalilla tavalla meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä mikä on viruksen kesto mutta kansainvälisellä arvioinnilla saamme jatkuvasti tietoa siitä millä tavalla virusta on kyetty taltuttamaan ja missä tapauksissa se on esimerkiksi

saanut tämmöisen uuden aallon toinen asia suomi luottaa tieteeseen ja tutkimukseen ja esimerkiksi meidän hallitusohjelmamme pohjana on vahva vakuutus siitä että me teemme päätöksiä tieteeseen ja tutkimukseen pohjaten minusta on ensiarvoisen tärkeää että tällaisessa globaalissa ennennäkemättömässä ja uudessa tilanteessa me tutkimme tietoa ja perustamme päätöksemme siihen ja on myös selvää että pelkkä suomen tieto ei missään nimessä riitä kun pyrimme ennakoimaan tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa

arvoisa puhemies minusta edustajat reijonen ja meri käyttivät ainakin osassa puheistaan erittäin viisaita sanoja he sanoivat että meidän vähäisiä rahoja on käytettävä suomen ja suomalaisten eduksi olisin kysynyt arvon edustajilta onko heillä jäänyt havaitsematta että me elämme tällä hetkellä poikkeustilassa onko näin valtiovarainministeri ja poikkeustila johtuu on iskenyt erittäin kavala vihulainen vihollinen tuolta maailmalta vihollinen joka ei kunnioita valtioiden välisiä rajoja eikä kunnioita edes suomen rajoja tässä suhteessa on kai aika luontevaa että me pyrimme nitistämään tuon vihulaisen sillä tavalla että me toimimme kansainvälisesti tämän vihollisen kukistamiseksi who maailman terveysjärjestö on ykköstoimija monenkeskisessä järjestelmässä sen suuntaisesti että saadaan tätä pandemia taltutettua globaalisti ja who tekee arvoisa ministeri käsitykseni mukaan työtä nimenomaan myöskin suomen ja suomalaisten eduksi ja kai minä ymmärrän että sillä pohjalla me olemme tuon tukemme halunneet tämän globaalin vaikuttamisen myöskin toimimaan monenkeskisellä järjestelmällä että sekä kotimaiset ponnistukset että kansainväliset ponnistukset auttavat meitä suomalaisia tämän vaikean pandemian taltuttamiseksi olenko ymmärtänyt ministeri

vetäytyy rahoittamisesta ja kyllä minusta on suomelta hyvin vastuullinen päätös olla mukana tässä lisärahoituksessa viisi pilkku viisi miljoonaa euroa tuntuu tietysti suurelta summalta mutta jos kaikki maat ryhtyvät samaan niin totta kai sillä saadaan jonkun verran ainakin kurottua umpeen sitä yhdysvaltojen jättämää vajetta toisaalta pitää myös muistaa että tietyllä tavalla ymmärrän myöskin presidentti trumpin kritiikin tämän koronakriisin torjunnan osalta että millä tavalla who on siinä toiminut kyllä siellä alkuvaiheessa varmasti on tapahtunut myöskin virheitä ja ja oltaisiin voitu kommunikoida hiukan paremmin ja nopeammin se millä tavalla tämä pandemia on lähtenyt liikkeelle jotta maat olisivat voineet varautua siihen paremmin mutta se millä tavalla sitten yhdysvallat on reagoinut tähän on mielestäni erittäin väärä tilannearvio juuri nyt me tarvitsemme tällaista kansainvälistä organisaatiota joka pystyy vastaisuudessa toimimaan tehokkaammin että että tietyllä sen toiminnan epäonnistumisen arvion paikka ei ole nyt vaan se on sitten kun ollaan päästy vähän parempaan vaiheeseen me tarvitsemme kuten täällä on aiemmin todettu yhteistä koordinaatiota muun muassa rokotetutkimusten lääketutkimusten ja tällaisten asioiden suhteen jotka tarvitsevat paljon varoja ja yhteistyötä eri eri maiden kesken toisaalta pidän myöskin tärkeänä että myös suomessa pidetään huoli riittävistä varoista rokotetutkimusten ja lääketutkimusten suhteen ja ja myöskin pyydän ministeri kulmuni teitäkin arvioimaan työ ja elinkeinoministeriön kannalta sitä voisiko suomi jatkossa olla yksi maa jossa rokotteita myöskin valmistetaan nythän tämä on johtamassa siihen että kansainväliset raaka aineketjut ja logistiikkaketjut muuttuvat muuttuvat myöskin lääkityksen suhteen sillä tavalla että voi olla että eurooppaankin kannattaa kannattaa näitä valmistukseen tarvittavia raaka aineita ja ja myöskin itse valmistusta tuoda jatkossa

arvoisa puhemies tässä taustallahan on tietysti tämä yhdysvaltain presidentti trumpin mieltymys twitteriin ja hänhän on twitteristä alkujaan lukenut sen mitä who julkaisi neljästoista tammikuuta että kiina olisi toiminut avoimesti koronaviruksen tartunnan suhteen ja sen lisäksi who olisi kehunut kiinan läpinäkyvyyttä näissä toimissa ja myös sen että who oli kompannut sitä näkemystä että ihmisten välisistä tartunnoista ei ole näyttöä tämähän oli se tausta minkä trump oli sitten lukenut whon kannattavan tällaista kiinan tuomaa julkituloa ja kai me sitten siihen että yhdysvaltain presidentti on nähnyt parhaaksi että mitä sitä neljäkymmentä miljoonaa vuodessa maksamaan semmoiseen laitokseen joka antaa disinformaatiota näin vakavassa tilanteessa tosiasiassa kuitenkin nyt jos whon kokonaisbudjetti ykn kautta ja valtioiden kautta on se noin kaksisataa miljoonaa vai enemmän dollaria vuodessa ymmärsinkö oikein että ministeri mainitsi prosenttia oli yhdysvaltain osuus joidenkin lehtitietojen mukaan viisitoista prosenttia niin mikä se on se kokonaisbudjetti wholla jos se on yli kaksisataa miljoonaa niin luulisi että se työ edelleen jatkuisi siellä vaikka viidennes rahoituksesta häviäisi hetkeksi aikaa pois siinä mielessä ihmettelen meidän hallituksen kiirehtimistä mennä paikkaamaan välittömästi sitä yhdysvaltain tekemää leikkausta leikkausta koska samanaikaisesti me olemme tietoisia siitä että yhdysvalloissa on näitä varakkaita säätiöitä jotka ovat ilmaisseet myös tukevansa tämän leikkauksen johdosta suoraan sitä menetystä mikä wholle tuli joten uskon että se asia olisi varmasti korjautunut sitäkin kautta

hallitus aikoo tehdä tämän varmistamiseksi että suomessa on ainoastaan oikeaa tietoa käytettävissä päätöksiä tehtäessä

arvoisa puhemies kriisitilanteissa vaaditaan vahvaa ja hyvää nimenomaan hyvää ja eettistä johtajuutta tarvitaan ajantasaista tietoa harkittuja ja punnittuja tekoja laaja alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yhdysvaltojen presidentin trumpin ilmoitus katkaista maailman terveysjärjestö whon rahoitus ei ole esimerkki tällaisesta viime vuonna yhdysvallat tuki whon toimintaa kokonaisuudessaan neljälläsadalla miljoonalla dollarilla joka on noin viisitoista prosenttia koko whon vuosibudjetista ajankohta rahoituksen leikkaamiselle ei voisi olla huonompi yhdysvallat ja valtaosa maailmasta on yhä koronakriisin keskellä monissa maissa epidemian huippu saavutetaan vasta lähiviikkojen ja kuukausien aikana yhdysvalloissa koronasta johtuvien kuolonuhrien määrä on surullisen korkea syntipukin etsintä ei auta lopputuloksessa kukaan ei voita monenkeskistä yhteistyötä ja tukea hauraille alueille kriisin torjuntaan tarvitaan juuri nyt jotta suuri humanitaarisen kriisin uhka voidaan välttää esimerkiksi afrikassa kriiseissä kaikista heikoimmassa asemassa olevat kärsivät aina eniten maailman terveysjärjestön toimintaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan whon painoarvo säilyy myös valtioiden exit strategioiden yhteydessä niitä valmisteltaessa kun valtiot yksitellen lähtevät jalkauttamaan niitä ja pyrkivät purkamaan tehtyjä sulkuja ja rajoituksia tarvitaan koordinoiva taho tarvitaan tietoa ja vahva yhteisymmärrys toimista kiitos että suomi kantaa globaalia vastuuta myös koronakriisin yhteydessä nyt olemme lisäämässä wholle rahoitusta reilulla viidellä miljoonalla eurolla palautamme meidän omankin rahoituksen tasoa vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle yhdysvaltojen jättämän aukon paikkaaminen on erittäin vaikeaa mutta jos jokainen valtio osallistuu voimme turvata juuri kriisin keskellä whon tärkeää työtä pandemian maailmanlaajuisen torjumisen onnistumiseksi

kiitoksia edustajille kysymyksistä ja keskustelusta hallitus katsoo että tässä tilanteessa kun eduskunta ei ole vielä käsitellyt tuota vuoden toista lisätalousarviota on mahdollista sitä täydentää ja tämän tilanteen seurauksena jossa todellakin whon rahoitus tulee mittavasti tippumaan koemme kuitenkin koronaviruksen keskellä että maailman terveysjärjestön rahoitus on sen verran keskeinen että omalta osaltamme pystymme kantamaan pienen kortemme kekoon tänä vuonnahan kehysrajoitusta ei ole olemassa ja ensi vuonna sitten jos on tarvetta tätä whon rahoitusta jatkaa tällä tasolla silloin se vaatii tietenkin vastaavan kokoisia menosäästöjä jostain toisaalta

koronaviruksesta seuraten eduskunnalle todellakin on annettu modernin taloushistorian suurimpia lisätalousarvioita ja esityksiä tässä maassa ja normaalioloissahan rahahanat eivät näin löysällä olisi mutta koska me haluamme päihittää tämän viruksen me olemme valmiita myös ottamaan mittavassa määrin velkaa mutta tuostakin meidän täytyy sitten tulevaisuudessa selvitä ja